ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen toinen asia käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö

yleiskeskustelu asiasta päättyi kolmastoista kahdettatoista kaksituhattakuusitoista pidetyssä täysistunnossa nyt käsitellään muutosehdotukset

arvoisa puhemies teen vastalauseen mukaisen esityksen

arvoisa puhemies kannatan

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö kolmekymmentäkolme yleiskeskustelu asiasta päättyi kolmastoista kahdettatoista kaksituhattakuusitoista pidetyssä täysistunnossa nyt käsitellään muutosehdotukset

arvoisa puhemies esitän että pykälä saa vastalauseen mukaisen muodon

ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö kolmekymmentäviisi valtion vuoden kaksituhattaseitsemäntoista talousarviota koskeva menettelytapa hyväksyttiin kolmastoista kahdettatoista kaksituhattakuusitoista pidetyssä täysistunnossa ja mietintö pantiin pöydälle tämän päivän täysistuntoon nyt ryhdytään yleiskeskusteluun valtiovarainvaliokunnan puheenjohtajan esittelypuheenvuoron kymmenen minuuttia jälkeen keskustelu jatkuu ryhmäpuheenvuoroilla joiden pituus on enintään seitsemän minuuttia muut ennakolta varatut puheenvuorot käytetään ryhmäpuheenvuorojärjestyksessä ja niiden pituus on enintään viisi minuuttia valtiovarainvaliokunnan jaostojen puheenjohtajille varataan mahdollisuus esittelypuheenvuoroon noin viisi minuuttia

herra puhemies suomen taloudessa on ollut viime aikoina positiivisia merkkejä talous on kääntynyt vihdoin kasvuun tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan bruttokansantuotteen volyymi kasvoi heinä syyskuussa edelliseen vuosineljännekseen verrattuna

teollisuuden tuotanto on kasvanut nykyisestä viimeksi viisi vuotta sitten teollisuuden tilauskanta on niin ikään vahvistunut tämän vuoden syyskuussa uusien tilausten arvo oli yli kolme prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin myös pienten ja keskisuurten yritysten tilanne on viime aikoina kohentunut ja tuotanto sekä tilauskanta ovat kasvaneet myös suomen pankin ennusteen mukaan talous on saatu kasvu uralle kuluttajien luottamus talouteen on vahvistunut ja se on nyt vahvinta viiteen vuoteen myös kuntatalouden tila on parantunut ja kuntatalouden yhteenlaskettu tilikauden tulos vahvistuu ensi vuonna tilanteen parantumisesta kertoo osaltaan myös se että tiedossa ei ole uusia kriisikuntia julkisen talouden ongelmat eivät kuitenkaan ole poistuneet talouden viimeaikaisen lievän elpymisen myötä valtiovarainministeriön arvion mukaan suomen talouden heikko tilanne on vielä suurempien haasteiden edessä kuin aiemmin on talouden heikkoa elpymistä kuvaa myös se että julkiseen talouteen viime vuosina tehdyistä mittavista sopeutustoimista huolimatta alijäämä ei ole supistunut merkittävästi julkisen sektorin velkaantuminen on jatkunut edelleen huonon talouskehityksen taustalla on ennen kaikkea huono kilpailukyky sekä viennin ja vientialojen investointien heikko kehitys talouden elpyminen on perustunut lähinnä yksityisen kulutuksen kasvuun ja rakentamiseen valtiovarainministeriön arvion mukaan velkasuhde kääntyy lievään laskuun vuonna kaksituhattayhdeksäntoista osa valiokunnan kuulemista asiantuntijoista piti arviota kuitenkin liian optimistisena ja päätöksiä menojen ja velkaantumisen taittamisesta muutoinkin riittämättöminä myös eun komissio äskettäin arvioi että suomella näyttäisi myös riskejä vakaus ja kasvusopimuksen määräysten rikkomiseen valiokunnan mielestä hallituksen finanssipolitiikan yleislinja on kuitenkin tässä tilanteessa hyvä kompromissi velkaantumiskehityksen taittamisen ja kotimaisen ostovoiman ja kysynnän tukemisen välillä velkaantumisen nopeampi taittaminen johtaisi helposti sellaiseen tilanteeseen jossa työllisyys ja ostovoima heikkenevät se olisi omiaan vähentämään verotuloja ja lisäämään julkisia menoja hallituksen talouspolitiikan keskeisiä elementtejä ovat julkisen talouden säästöohjelma kilpailukykysopimus sote maakuntauudistus sekä työ ja hyödykemarkkinoiden toimivuuden parantamiseen tähtäävät rakenneuudistukset valiokunta pitää että hallitus pitää kiinni säästötoimista joita on päätetty hallitusohjelmassa sekä vuosia seitsemäntoista ja kaksikymmentä koskevassa julkisen talouden suunnitelmassa ensi vuonna valtion menoja vähentää erityisesti ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan opintotukeen sekä indeksisidottuihin menoihin tehtävä tasasuuruinen vähennys ja lisäksi useiden säästötoimien vaikutus kasvaa ensi vuonna valiokunta pitää myös tärkeänä kilpailukykysopimusta jonka tavoitteena on parantaa yritysten kilpailukykyä ja lisätä vientiä ja työllisyyttä sopimus on laajapohjainen sillä sen mukaisten työ ja virkaehtosopimusten kattavuus on yli yhdeksänkymmentä prosenttia tällä sopimuksella on merkittäviä vaikutuksia jo ensi vuoden talousarvioon ja sen tuloihin ja määrärahoihin työn verotus kevenee yhteensä viidelläsadallaviidellätoista miljoonalla eurolla minkä arvioidaan kompensoivan kilpailukykysopimuksessa sovittujen maksujen korotusten vaikutukset ja kasvattavan työn tekemisen kannattavuutta sopimus vähentää jonkin verran valtion menoja mutta nettovaikutuksena määrärahat nousevat ensi vuonna lähes viidelläsadalla miljoonalla eurolla arvoisa puhemies kilpailukykysopimuksen kokonaisvaikutukset näkyvät viiveellä on kuitenkin selvää että sopimus ei yksin riitä vahvistamaan kasvua ja työllisyyttä siksi onkin tärkeää että talousarvioesitykseen sisältyy työllisyyden ja yrittäjyyden edistämistä tukevia toimia valiokunta pitää näitä toimia erittäin perusteltuina mutta toteaa että hallituksen asettama seitsemänkymmenenkahden prosentin työllisyystavoite on erittäin haasteellinen tämän hetken ennusteen mukaan työllisyysaste kasvaisi vain noin seitsemäänkymmeneen prosenttiin työllisyyskehityksessä on lisäksi suuria alueellisia eroja tilastokeskuksen mukaan työllisyysaste vaihteli työllisyysaste vaihteli viime vuonna manner suomessa noin kuudestakymmenestä prosentista seitsemäänkymmeneenkolmeen prosenttiin valiokunta korostaa että hallituksen tulee edelleen lisätä työn vastaanottamisen kannustimia ja laatia toimikautensa puolivälitarkasteluun mennessä esitys kannustinloukkujen purkamiseksi ja työvoiman liikkumisen edistämiseksi
valiokunta pitää hyvänä väyläverkon kunnostamiseen osoitettuja lisäresursseja kor jausvelkaohjelman mukaisesti perusväylänpitoon osoitetaan kolmen vuoden aikana kuudensadan miljoonan euron lisäpanostukset niillä on suuri merkitys sekä väylien kuntoon että myös työllisyyteen valiokunta painottaa muutoinkin kärkihankkeiden toimeenpanoa sekä rakenteellisten uudistusten toteuttamista keskeisin on sote ja aluehallintouudistus näiden uudistusten onnistunut toteutus voi hillitä merkittävästi julkisten menojen kasvua ja vahvistaa julkista taloutta monet tärkeät kysymykset ovat kuitenkin vielä auki uudistusten vaikutuksia palveluiden saatavuuteen laatuun ja kustannuksiin ei siksi voi vielä arvioida tulevaisuuden ja talouden kasvun kannalta on erityisen tärkeä huolehtia väestön riittävästä osaamispohjasta sekä tehdä lisäpanostuksia tutkimus ja kehitystoimintaan tämä edellyttää laadukasta opetusta laadukasta opetusta alkaen varhaiskasvatuksesta ja esi ja perusopetuksesta aina ammatilliseen koulutukseen ja korkeakouluopetukseen saakka valtion talousarvioesitys vuodelle seitsemäntoista on viisikymmentäviisi pilkku viisi miljardia euroa se on viisi pilkku kuusi miljardia euroa alijäämäinen ja tämä alijäämä katetaan lisävelanotolla valtiovarainvaliokunta lisää talousarvion määrärahoihin

euroa joista suurin osa kohdennetaan opetus ja kulttuuriministeriön pääluokkaan tukemaan koulutusta sivistystä ja kulttuuria valiokunta on osoittanut lisäpanostuksia myös syrjäytymisen ehkäisyyn liikenneturvallisuutta edistäviin hankkeisiin tutkimukseen maaseudun elinkeinojen kehittämiseen viennin ja matkailun edistämiseen sekä metso ohjelmaan arvoisa puhemies haluan lopuksi kiittää valtiovarainvaliokunnan kaikkia jäseniä jaostojen puheenjohtajia ja jaostojen jäseniä valiokunta ja jaostot ovat pitäneet eivät kymmeniä vaan satoja kokouksia joissa on kuultu laajalti asiantuntijoita joidenka asiantuntijoiden mielipide on nähtävissä myös näissä valtiovarainvaliokunnan tekemissä muutosehdotuksissa oppositioryhmät ovat jättäneet mietintöön vastalauseita ja varmaan ryhmäpuheenvuorojen aikana tullaan kuulemaan näiden vastalauseiden sisältö arvoisa puhemies uskon koko valiokunnan puolesta että tällä talousarviolla tulee olemaan positiivisia vaikutuksia talouskasvuun ja että tämä osaltaan vastaa niitä odotuksia joita suomalaisilla on kun suomi siirtyy juhlimaan satavuotista taivaltaan kiitos

valiokunnan valiokunnan puheenjohtaja käytti aikaa yhdeksän minuuttia viisikymmentäviisi sekuntia viisi sekuntia alle sovitun ajan

arvoisa puhemies keskustan eduskuntaryhmän ohjenuorana tällä vaalikaudella on suomi kuntoon velaksi eläminen loppuu ihmiset pääsevät töihin palvelut turvataan kaikista huolehditaan ja koko suomea kehitetään tasapainoisesti suomen suunta on muuttunut suomen pankin mukaan suomen talous on kääntynyt kasvu uralle ajelehtiminen on päättynyt talous kasvaa ja työttömyys alenee kipeät päätökset velaksi elämisen lopettamisesta tehty sosiaali ja terveyspalvelujen uudistus ja maakuntauudistus viedään maaliin koko maan voimavarat saadaan käyttöön muun muassa biotaloutta edistämällä arvoisa puhemies ensi vuoden budjetissa parannetaan pienten ja keskisuurten yritysten toimintaedellytyksiä yrittäjävähennyksellä ja maksuperusteisella arvonlisäverolla helpotetaan yritysten tilannetta ja edesautetaan ihmisten työllistämistä ja työllistymistä suomen talouden elpymistä tukee se että hallitus on kohdentanut omat veronalennuksensa ja keskituloisille suomalaisille sekä eläkeläisille nyt kunnostetaan teitä ratoja ja muita väyliä aloitetaan isoja liikennehankkeita ja rakennetaan nopeita verkkoyhteyksiä yhteensä lähes kolmella miljardilla eurolla nämä urakat elvyttävät suomen taloutta työllistävät ja luovat elämisen edellytyksiä koko maahan käänne parempaan näkyy eri puolilla suomea esimerkiksi turun ja rauman telakoilla ovat tilauskirjat täynnä uudenkaupungin autotehdas käy täydellä teholla ja työllistää suomen matkailu vetää useita biotalouden investointeja on toteutunut ja toteutumassa keski itä ja pohjois suomessa biotalous laajasti ymmärrettynä on lupaavimpia mahdollisuuksia työpaikkoihin koko maassa hallituksen energia ja ilmastostrategia lisää työpaikkoja ja vientiä arvoisa puhemies keskustan linja on vuotta ollut heikommista huolehtiminen otamme myös nyt eriarvoistumisen uhan vakavasti takuueläkettä on korotettu omaishoitoa on uudistettu ja veteraanien palveluja parannetaan eriarvoistumista estää myös sosiaali ja terveydenhuollon uudistus jonka tavoitteena on se että ihmisten lääkäriin pääsy hoito ja hoiva turvataan suomen pitää pysyä mahdollisimman ehyenä myös tulevaisuudessa ratkaisuja on ensisijaisesti haettava isojen asioiden kautta kestävin tapa eriarvoistumisen hillitsemiseen on työllisyyden parantaminen ja turvaverkoista huolehtiminen arvoisa puhemies sdp on ilmoittanut repivänsä sote ja maakuntauudistuksen rikki tätä on mahdotonta käsittää nollapisteeseen palaaminen tarkoittaisi ihmisten palvelujen vakavaa vaarantumista huhtikuun kuntavaaleissa suomalaiset päättävät kumpaa linjaa he tukevat keskustan vaihtoehtoa jossa palvelut turvataan vai sdpn linjaa jossa tehty työ pannaan päreiksi ja vielä pelotellaan suomalaisia siihen päälle näin ei palveluja pelasteta eriarvoistumisen torjumiseen tarvitaan myös pidemmän aikavälin yhteinen näkemys siksi keskustan eduskuntaryhmä antaakin kaiken tukensa pääministeri sipilän ehdottamalle työryhmälle suomi on selviytynyt aina kun olemme pystyneet uudistuksiin sopimaan asioista ja tekemään yhteistyötä kilpailukykysopimus on osoitus tästä nyt meiltä kysytään jälleen kohtaammeko tulevaisuuden yhdessä vai erikseen kaikkea vastustamalla ja vastakkainasettelua lietsomalla suomeen ei saada yhtään työpaikkaa lisää eikä palveluja pelasteta keskustan eduskuntaryhmä antaa tukensa uudistuspolitiikalle jolla suomi tulee kuntoon

toivon rauhoittumista viimeistään siinä vaiheessa kun edustaja lehto pääsee puhumaan kiitoksia
arvoisa puhemies maamme taloudellinen tilanne on edelleen vaikea tästä huolimatta kansantaloutemme tilassa on nähtävissä jo useita positiivisia merkkejä tämän vuoden kolmannen vuosineljänneksen bruttokansantuote kasvoi edelliseen vuosineljännekseen verrattuna nolla pilkku neljä prosenttia ja viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna työpäiväkorjattu bruttokansantuote kasvoi yksi pilkku kuusi prosenttia teollisuuden tuotanto ja tilauskanta osoittavat myös parantumisen merkkejä ja ovat kasvussa suurempi kasvu nähtiin edellisen kerran viisi vuotta sitten pk yritysten tilanne on myös kohentunut ja merkittävää on myös se että kuluttajien luottamus talouteen on nyt tasolla yli viiteen vuoteen sopeuttamistoimia tarvitaan kuitenkin edelleen julkisen sektorin velkaantuminen jatkuu edelleen eikä tähänastisista mittavista sopeuttamistoimista huolimatta alijäämä ole supistunut supistunut merkittävästi ennusteiden mukaan velkaantuminen jatkuu ja maamme talous pysyy alijäämäisenä myös lähivuosina hallituksen tehtävä ei ole helppo liian ankarat toimet velkaantumisen katkaisemiseksi voisivat johtaa tilanteeseen jossa työllisyys kärsii ja verotulot heikkenevät ja julkiset menot kasvavat tärkein tavoite on säilyttää olemassa olevat työpaikat ja parantaa yritysten toimintaedellytyksiä siten että ne voivat luoda uusia työpaikkoja ja kilpailla vientimarkkinoilla nykyistä paremmilla edellytyksillä tähän me perussuomalaiset olemme sitoutuneet sataprosenttisesti me taistelemme hartiavoimin jokaisen suomalaisen työpaikan puolesta tämän vuoden tärkeimpänä saavutuksena kansantaloutemme tulevaisuuden kannalta voidaan pitää hallituksen ja työmarkkinajärjestöjen aikaansaamaa kilpailukykysopimusta samalla kun sopu tähtää yritysten kilpailukyvyn parantamiseen sekä viennin ja työllisyyden lisäämiseen hallitus keventää työn verotusta yhteensä viidelläsadallaviidellätoista miljoonalla eurolla hallituksen tavoite on tehdä työnteosta entistä kannattavampaa ja tästä syystä myös muihin työllisyyttä ja edistäviin toimiin on ryhdytty keskeisin lähitulevaisuuden haaste julkisella sektorilla on sote ja aluehallintouudistus onnistuessaan se voi merkittävästi hillitä julkisen sektorin menojen kasvua sekä vahvistaa julkista taloutta

siitä huolimatta että myös koulutussektorilla on jouduttu tekemään kipeitä leikkauksia opetuksen laadusta ei ole varaa tinkiä talousarviossa varhaiskasvatusta pyritään kehittämään kolmen pilkku seitsemän miljoonan euron valtionavustuksella esi ja perusopetuksen laadun kehittämiseen osoitetaan yhden pilkku kahdeksan miljoonan euron lisäpanostus ja koulujen kerhotoimintaa tuetaan kolmella miljoonalla eurolla ammatillisen koulutuksen valtionavustuksiin ja ja nuorten aikuisten osaamisohjelmaan panostetaan kymmenien miljoonien lisärahoituksella korkeakouluopetus ja tutkimus saavat yhteensä kolme pilkku kolme miljardia euroa eli satakuusitoista miljoonaa euroa kuluvaa vuotta suuremman panostuksen tulevaisuudessa erityisesti on panostettava entistä enemmän tästä syystä hallitus selvittääkin vaihtoehtoja korkeakoulujen innovaatiotoiminnan lisäämiseen ja konkreettiset päätökset tehdään ensi keväänä seuraavassa julkisen talouden suunnitelmassa arvoisa puhemies tämän ja viime vuoden aikana julkisen sektorin kustannuksia on nostanut merkittävästi turvapaikanhakijakriisi perussuomalaiset pitävät hyvänä että tilanteen uusiutumista pyritään välttämään talousarviossa on panostettu maahanmuuttoon liittyvään tiedotustoimintaan kaksisataaviisikymmentätuhatta euroa tarkoituksena vähentää suomeen perusteettomasti hakeutuvia turvapaikanhakijoita jo maahan tulleiden turvapaikanhakijoiden hakemusten käsittelyä on myös pyritty tehostamaan tästä huolimatta kustannus maallemme on ollut kova kuluvana vuonna vastaanoton piirissä olleista kahdestakymmenestäviidestätuhannesta turvapaikanhakijasta on aiheutunut kuudensadankolmenkymmenenkahden miljoonan euron kustannus ja vielä ensi vuonna vastaanoton piirissä tulee olemaan arviolta kolmetoistatuhatta henkilöä tästä aiheutuu yhteiskunnalle noin kahdensadankahdeksankymmenen miljoonan euron kustannus haastavaan turvallisuustilanteeseen pyritään talousarviossa vastaamaan lisäämällä poliisin resursseja talousarvioesityksessä poliisitoimen toimintamenoja on lisätty kahdeksalla pilkku viidellä miljoonalla eurolla jotta poliisin määräaikaisuutta pystytään jatkamaan vuodenvaihteen jälkeen rajavalvontaan panostetaan palkkaamalla kahdeksankymmentä uutta rajavartijaa ja suojelupoliisin toimintamenoja lisätään yhdellä pilkku viidellä miljoonalla eurolla vapaaehtoinen maanpuolustustyö saa

neljänsadanneljäntuhannen euron lisäpanostuksen tämän lisäksi nettirikollisuuden nettirikollisuuden torjuntaan panostetaan viisisataatuhatta euroa tarkoituksena ennalta ehkäistä lasten seksuaalista hyväksikäyttöä sekä torjua ja selvittää nettikiusaamista ja huijauksia

arvoisa puhemies

tänäkin vuonna valtiovarainvaliokunta on joutunut lisäämään yksi pilkku seitsemänkymmentäviisi miljoonaa päihderiippuvaisten äitien hoidon järjestämiseen on kestämätöntä että näin tärkeä toiminta joudutaan vuodesta toiseen pelastamaan eduskunnassa viimeistään sote uudistuksen yhteydessä tämä asia täytyy hoitaa kestävälle tolalle arvoisa puhemies talouden tilaa koskevissa arvioissa erottuu kaksi toisistaan poikkeavaa näkökulmaa toisaalta on syytä iloita monista yksittäisistä myönteisistä talousuutisista aihetta käynnistyneet tai vireillä olevat hankkeet metsäteollisuudessa telakkateollisuudessa ja autoteollisuudessa monet investoinnit ovat saaneet vauhtia jo edellisen hallituksen hyvistä ratkaisuista kuten yhteisöveron alentamisesta myönteistä värinää on ollut myös rakentamisen ja kaupan aloilla kiitos esimerkiksi nykyisen hallituksen hyvien päätösten kuten aukiolojen vapauttamisen tilanteesta ei kuitenkaan voi päätyä johtopäätökseen että nyt olisi kaikki tarpeellinen tehty eikä mitään vaikeaa enää tarvitsisi päättää kokonaiskuva ei anna sellaiseen aihetta yksittäisistä myönteisistä uutisista saa ja pitää iloita mutta talouspolitiikan linjausten on pohjauduttava kattavaan kokonaiskäsitykseen talouden tilasta vastuullinen viesti antaa toivoa mutta sen on oltava myös totta talouden tilan laajempi ja ajallisesti kattavampi tarkastelu palauttaa jalat maan pinnalle suomen pankin ennuste kasvusta on reilun prosentin luokkaa ja komission ennuste on nolla pilkku kahdeksan prosenttia vertailun vuoksi eu maiden keskiarvo on kuusi prosenttia ja naapureistamme ruotsin kasvuennuste on kaksi pilkku neljä prosenttia ja viron kaksi pilkku kolme prosenttia suomen siis reilu prosentti tai nolla pilkku kahdeksan prosenttia pitkäaikaistyöttömyys on meillä kasvussa ja markkinaosuuksien menettäminen maailmanmarkkinoilla jatkuu kuluneen vuoden aikana kymmenenä kuukautena kahdestatoista teollisuuden uusien tilausten määrä on ollut vuoden takaista pienempi tämä osaltaan kertoo sen että vientiteollisuuden kilpailukyky ei ole kunnossa suomen talouden ongelmat ovat rakenteissa ja kilpailukyvyssä viime vuodet harjoitettu alijäämäelvytys ei voi jatkua loputtomasti velkaantuminen on johonkin mittaan perusteltua jos sen tarkoitus on ostaa aikaa uudistuksille mutta lisäaika kuitenkin hukataan jos talouden ja markkinoiden toiminnan kannalta tarpeelliset reformit vesittyvät tai pahimmillaan jäävät toteuttamatta

kannustavammaksi ottaa työtä vastaan vähän kauempaakin ei siis pidä heikentää työssäkäynnin kannustimia kuten esimerkiksi vihreiden varjobudjetissa esitetään samoin työmarkkinoiden tehokkuutta parantavia uudistuksia esimerkiksi paikallisen sopimisen laajentamiseen liittyen on valmisteltava uusi valikoima vaikuttavia ratkaisuja on oltava valmiina päätettäviksi viimeistään siinä vaiheessa kun astutaan kikyn jälkeiseen aikaan hallitusohjelman kirjain esimerkiksi järjestäytymättömien yritysten työpaikkasopimisesta odottaa toteutumistaan työllisyyttä vahvistavissa uudistuksissa kokoomuksen eduskuntaryhmä antaa hallitukselle ja sen jokaiselle ministerille sataprosenttisen tukensa arvoisa puhemies kestävällä pohjalla oleva talouskasvu perustuu yksityisiin investointeihin yrittäjyyteen ja siihen että työnteko on kannattavampaa kuin toimettomuus hallitus on keventänyt voimakkaasti työn verotusta viime vuonna kevennys suuntautui erityisesti pieni ja keskituloisille tällä kertaa madalletaan asteikkoa koko skaalalla ja kevennys tulee myös eläketulon verotukseen yrittäjyyden kannustavuutta vahvistetaan yrittäjävähennyksellä ja sukupolvenvaihdoksia edesautetaan perintö ja lahjaverotusta keventämällä hallituksen veropolitiikka suosii voimakkaasti työntekoa ja yrittäjyyttä ja kyllä tämä on aivan selkeä linjavalinta työn ja yrittäjyyden linjaa toteutetaan laajasti myös muilla uudistuksilla joista tänä syksynä on saatu maaliin työllistämistä helpottavat työsopimuslain muutokset sekä ansiosidonnaisen työttömyysturvan lyhentäminen hallituksen koko talous elinkeino ja työllisyyspolitiikka on johdonmukainen ja yhtenäinen kokonaisuus jonka takana kokoomuksen eduskuntaryhmä seisoo vakaasti

arvoisa puhemies jokaisella on elämässään oikeus hyvinvointiin inhimillisiin työoloihin ja ihmisyyden kunnioittamiseen näin aikanaan sanoi kansanedustaja miina sillanpää suomi valuu nyt kohti osattomuuden yhteiskuntaa suomi eriarvoistuu sipilän hallituksen aikana tulo ja varallisuuserot ovat kasvaneet yhä useammat suomalaiset ovat tippuneet köyhyysrajalle tai sen alapuolelle hallituksella ei ole ohjelmaa köyhyyden ja eriarvoisuuden torjumiseksi tämän laman kestävyysvaje ei ole taloudellinen

puhemies asiantuntijoiden mukaan hallituksen politiikalla alijäämä ei katoa ilman uusia toimia pelättävissä on että hallitus leikkaa keväällä lisää valtiovarainministeri orpo puhuu jopa kahden miljardin euron lisäleikkauksista ja samaan aikaan pääministeri sipilä sanoo että lisäleikkauksia ei tule teidän puheenne eroavat kuin yö ja päivä toivottavasti tänään selviää mikä on hallituksen linja

leikkauksia te salailette äänestäjiltä ennen kunnallisvaaleja

ei voi ottaa kunniaa talouskasvusta todellisuudessa käänne tapahtui kesällä kaksituhattaviisitoista ja se johtuu edellisen hallituksen suurista infrapanostuksista tämän hallituksen oma työllisyysaste karkaa käsistä

inhimillisempi vaihtoehto sdpn esittämät yli neljäkymmentä konkreettista työllisyystoimenpidettä sdpn elinkeinopaketilla otamme loikan tulevaisuuteen me haluamme vahvistaa pk yritysten toimintaa me panostaisimme teiden ja homekoulujen korjaukseen panostaisimme julkisiin investointeihin ja työllisyyteen ne toisivat jopa

sanomien kyselyssä yhdeksänkymmentäkaksi prosenttia professoreista totesi hallituksen yliopistopolitiikan olevan täysin epäonnistunutta tai ei kovin onnistunutta tieteen tiedotus ryn tiedebarometri kertoo että suomalaisista yhdeksänkymmentä prosenttia uskoo että koulutusleikkaukset olivat virhe silti sipilän hallitus ei vieläkään tunnusta että valittu suunta on väärä

jo kahdesti keväällä kehysriihessä ja nyt syksyllä budjettiriihessä hallitukselta puuttuu koulutuspoliittinen visio siitä miten koulutustason lasku ja osaamattomuuden lisääntyminen pysäytetään sdp haluaa palauttaa uskon koulutukseen yhteiskunnan parhaana investointina me peruisimme koulutusleikkaukset ja panostaisimme koulutukseen ja tuotekehitykseen sdpn ja kansalaisyhteiskunnan työ on muuten tuottanut tulosta sillä hallitus on perunut ennätysmäärän esityksiä näitä ovat muun muassa päivähoitomaksujen korotusten hoitajamitoituksen leikkauksen ja sotaveteraanien rintamalisän leikkausten perumiset

yksityistämishanke jonka säästötavoite on yltiöpäinen kuntavaaleissa ihmisillä on mahdollisuus äänestää sdpn inhimillisemmän reilumman ja turvallisemman vaihtoehdon puolesta suomi ja suomalaiset eivät tarvitse lisää epävarmuutta ja vatulointia vaan turvallisia näkymiä ja uskoa tulevaisuuteen abraham lincoln onkin osuvasti

arvoisa puhemies hallitus on kauden alusta asti ylläpitänyt sellaista talouskieltä jossa se verhoilee omat kovat arvovalintansa välttämättömyyksiksi puhutaan uudistamisesta kun leikataan rajusti vaikkapa koulutuksesta hyvinvointivaltion pelastamisesta kun leikataan pienituloisten turvaverkoista kipeistä päätöksistä ja ja yhteisestä vastuunkannosta vaikka samaan aikaan suurituloisille myönnetään verohelpotuksia kannattamattomaan kaivokseen kaadetaan satoja miljoonia esitetään ettei muka olisi vaihtoehtoja ja me kaikki tiedämme että vaihtoehtoja on kyse on arvovalinnoista ja kyse on ennen kaikkea ihmisten jokapäiväisestä arjesta selviytymisestä ja mahdollisuuksista elää hyvää elämää ja hyvä hallitus näiden tavallisten suomalaisten arkeen teidän päätöksenne iskevät suoraan me vihreät uskomme että talous voidaan saada nousuun inhimillisemmillä keinoilla me tarjoamme uskottavan vaihtoehdon hallituksen kurjistavalle ja vanhoja rakenteita säilyttävälle budjettiesitykselle me vihreät olemme pitäneet koko vaalikauden aikana ääntä siitä että myös tiukkoina aikoina on mahdollista tehdä inhimillistä taloutta uudistavaa ja ihmisiä työmarkkinoille nostavaa talouspolitiikkaa suomen pankki on eilisessä ennusteessaan sanonut suomen bruttokansantuotteen kasvavan ensi ja sitä seuraavana vuonna tässä maassa todellakin tarvitaan toivon pilkahduksia

suuret leikkaukset nakertavat pieni ja keskituloisten suomalaisten ostovoimaa juuri kotimarkkinat ovat kannatelleet suomen taloutta taantumavuosina hallitus ei luo kestävää pohjaa myöskään pitkän tähtäimen hyvinvoinnille ja kasvulle se leikkaa rajusti viennin näkökulmasta elintärkeästä koulutuksesta ja tutkimuksesta on myös erittäin hälyttävää että pitkäaikaistyöttömien määrä on ennätyksellisissä luvuissa syrjäytymisvaarassa olevien nuorten määrä on nousussa sekä työllisyysasteemme on aivan liian alhainen ja hallitus tuntuu itsekin jo tunnustavan ettei se saa nostettua näillä keinoilla työllisyysastetta lupaamalleen tasolle se se tarkoittaa kymmenilletuhansille suomalaisille vaikeiden päivien jatkumista arvoisat kollegat me vihreät peruisimme koulutusleikkaukset panostaisimme suomelle elintärkeään koulutukseen ja tutkimustoimintaan näistä leikkaaminen vähentää uusia innovaatioita sekä sitä kautta suomalaisilta firmoilta viedään mahdollisuudet valloittaa maailmanmarkkinoita on pakko myös muistuttaa että tässäkin salissa on valtava määrä opiskelijaliikkeen kasvatteja en voi muuta kuin ihmetellä mihin hallituksen riveistä ajatus opiskelijoiden puolella olemisesta on kadonnut opintorahan kahdeksankymmenenkuuden euron eli neljänneksen kuukausittainen leikkaus on täysin mahdoton ymmärtää ja siksi me vihreät peruisimme sen samoin kaikkialla suomessa kaikki poliitikot puhuvat siitä että on tärkeää pitää nuoret mukana mitä hallitus sitten tekee leikkaa ammatillisesta koulutuksesta melkein kaksisataa miljoonaa euroa nuorten syrjäytyminen ei vähene puheilla kun teot ovat tällaisia me vihreät peruisimme myös ammatillisen koulutuksen leikkaukset me vihreät haluamme lisäksi torjua köyhyyttä ja tukea tavallisten hallitus suosii ratkaisuillaan hyvätuloisia ja ottaa pienituloisilta siksi me muun muassa peruisimme pienituloisiin kohdistuvat indeksileikkaukset sekä alentaisimme pieni ja keskituloisten verotusta vihreät tarttuisivat myös sukupuolten tasa arvon epäkohtiin hallitus on harjoittanut sukupuolisokeaa talouspolitiikkaa me emme tarvitse vain pieniä laastareita vaan kunnon reformin esimerkiksi perhevapaajärjestelmään vihreiden budjetti tasaisi sukupuolten välisiä tuloeroja me vihreät uudistaisimme suomen talouden rakenteita rohkeasti paremmiksi meille kaikille tulevaisuuteen katsovilla energiaratkaisuilla luotaisiin valtavasti uusia työpaikkoja ja vähentäisimme hiilidioksidipäästöjä me vihreät otamme vakavasti meitä ja tulevia sukupolvia uhkaavan ilmastokriisin siksikin on erittäin hämmästyttävää että hallitus luo uusia ympäristölle haitallisia tukia suomen parhaat tutkijat ovat sitä mieltä että uudet yritystuet kuten päästökauppakompensaatio eivät vaikuta teollisuuden kilpailukykyyn tämä hallitus siis suomeksi sanottuna kaataa rahaa näinä tiukkoina aikoina tehottomiin yritystukiin satoja miljoonia euroja mutta me vihreät olemme tyytyväisiä siihen että suomessa viimeinkin kokeillaan perustuloa ikävä kyllä kokeiluun on varattu liian vähän rahaa ja siksi kokeilusta tulossa tynkä parantaisimme tätä kokeilua lisäämällä sen rahoitusta ja laajentamalla kokeilun kestoa kaksivuotisesta kolmevuotiseksi me haluamme kokeiluun mukaan muitakin ryhmiä kuin työttömiä sillä se takaisi monipuolisten lopputulosten saamista perustulo on niin hyvä idea että sitä kannattaa kokeilla kunnolla arvoisa puhemies on erittäin tärkeää pitää mielessä suomen talouden suuri kuva me kaikki tiedämme että hallituksen vanhanaikaisilla siirroilla ei suomen tilannetta paranneta kuusi minuuttia lisää työtä päivässä ei ole resepti kasvuun tämän sijaan me esitämme vision joka nostaa suomen paremmin voivaksi ja tasa arvoisemmaksi maaksi kaikille täällä asuville me haluaisimme luoda suomen on houkutteleva maa niin investoinneille kuin osaajille me haluaisimme kannustaa edelläkävijyyteen ja edistää reilua markkinataloutta me haluaisimme suomen olevan osa ilmastokriisin torjuntaa eikä sen aiheuttamista meidän kaikkien pitäisi ajatella suuremmin katsoa kauemmas ja nostaa suomi tulevaisuuden suunnannäyttäjäksi vihreät tarjoavat tulevaisuusvaihtoehdon joka on järkevämpi inhimillisempi taloutta uudistavampi ja kestävämpi kuin hallituksen tie

herra puhemies perusporvarihallitus on epäonnistunut suomen kannalta tärkeimmissä asioissa se ei ole pystynyt nujertamaan jättityöttömyyttä ja pitkäaikaistyöttömyyden huonosta hoidosta hallitus pitäisi laittaa häpeäpuuhun hallituksen oma tavoite seitsemänkymmenenkahden prosentin työllisyyshaasteesta ei tule toteutumaan vaikka vähäisiä merkkejä työllisyystilanteen paranemisesta onkin näkyvissä talouskasvun vauhdittamisessa sipilän hallitus on niin ikään epäonnistunut kotimaista ostovoimaa ja kulutuskysyntää leikanneilla ratkaisuillaan se on päinvastoin hidastanut talouskasvua ja työllisyysasteen nousua myös hallituksen kilpailukykysopimus jota monet aivan oikeutetusti kutsuvat palkansaajien kyykytyssopimukseksi heikentää julkista taloutta ensi vuonna hallitus puhuu velkaantumisen hillinnästä mutta ottaa noin miljardin lisävelkaa maksaakseen palkansaajien kyykytyssopimuksen kustannukset ellei sopimukselle asetettu ylioptimistinen työllisyystavoite toteudu sopimuksen vaikutus budjettitalouden alijäämäisyyteen jää pysyväksi arvoisa puhemies suomen kilpailukyky ja talouden perusta ei ole perustunut eikä voi jatkossakaan perustua mataliin palkkoihin sen on perustuttava osaamiseen korkealaatuisiin tuotteisiin ja motivoituneisiin työntekijöihin

tutkimukseen arvoisa puhemies missä perusporvarihallitus on sitten onnistunut se voi onnitella itseään poliittisten tavoitteittensa edistämisessä puolessatoista vuodessa on nöyryytetty palkansaajia ja heidän järjestöjään sopimusyhteiskunta on saatu käännettyä sanelulinjalle julkisten palvelujen pakkoyhtiöittäminen etenee kukonharppauksin työttömyysturvaa on saatu romutettua ja heikompiosaisia on kuritettu niille joilla on ennestään paljon on hallitus jakanut lisää kyllä näille saavutuksille perusporvarihallitus omista oikeistolaisista lähtökohdistaan voi ylävitosia paukutella onnistumisen jälkeen ruokahalu taitaa vain ja kansalaisilla on syytä pelätä hallituksen seuraavia askeleita ja leikkauksia joista ilmoittamisen hallitus on päättänyt siirtää kunnallisvaalien yli vasemmistoliiton mielestä tämä on härskiä taktikointia tilanteessa jossa pääministeri sipilä kehuskelee paranevaa tilannetta mutta samaan aikaan valtiovarainministeri orpo varoittelee jo yhden viiva kahden miljardin lisäleikkauksista

että pitäkää tunkkinne

mikäli hallituksen epäoikeudenmukainen linja on pääministeri sipilän mielestä hyvinvointivaltion pelastamista pitäisi vasemmiston mielestä tunkki jo antaakin parempiin käsiin hyvinvointivaltiotamme ei pelasteta osaamisesta leikkaamalla sopimusyhteiskunta romuttamalla työttömiä eläkeläisiä ja muita pienituloisia kurittamalla julkiset palvelut pakkoyhtiöittämällä eikä rikkaita ja suurituloisia hyödyntävällä veropolitiikalla

ja vahvistamme suomen osaamisperustaa panostamalla varhaiskasvatukseen peruskoulutukseen toisen asteen oppilaitoksiin ja yliopistoihin yhteensä neljäsataa miljoonaa euroa hallitusta enemmän viimeaikaiset tutkimukset kertovat kuinka maailman parhaina pidetyissä peruskouluissamme oppimistulokset ovat heikentyneet ja sekä alueelliset että sukupuolten väliset erot kasvaneet me haluamme katkaista tämän turmiollisen kierteen ja varmistaa että suomalainen koulutusjärjestelmä on jatkossakin maailman paras

menojen osuus bruttokansantuotteesta on kaksinkertainen suomeen nähden yhdysvalloissa jopa kolminkertainen vaihtoehtobudjetissamme vaihtoehtobudjetissamme elinkeinoelämän uudistumista tukevaan tutkimus tuotekehitys ja innovaatiotoimintaan satsaamme sataviisikymmentä miljoonaa euroa enemmän kuin hallitus talouden elinvoimaisuus työpaikkojen luominen ja vähähiiliseen korkean lisäarvon tuotantojärjestelmään siirtyminen edellyttävät elinkeinorakenteen radikaalia uudistumista valtiolla on oltava tässä murroksessa keskeinen rooli ja selkeä elinkeinopoliittinen visio panostukset tutkimukseen ja kehitykseen ovat sijoituksia tulevaisuuden hyvinvointiin arvoisa puhemies hallituksen budjetti kasvattaa tuloeroja tuloveron kevennykset hyödyttävät eniten kaikista suurituloisimpia pitkälti sama ryhmä kuorii suurimmat hyödyt myös yrittäjävähennyksestä sekä perintö ja lahjaveron metsälahjavähennyksen ja kotitalousvähennyksen muutoksista meidän vaihtoehtomme sen sijaan pienentää tuloeroja siinä suurituloisimpien verotus kiristyy ja pienituloisten ostovoima kasvaa perumme kohtuuttomat etuuksien leikkaukset työmarkkinatukeen peruspäivärahaan asumistukeen kansaneläkkeisiin lapsilisiin kotihoidon tukeen vammaistukeen kansaneläkeindeksiin ja niin edelleen arvoisa puhemies meidän vaihtoehdossamme työllisyystoimilla varmistetaan riittävät toimintaresurssit ja määrärahat lisäämme sinne sataviisikymmentä miljoonaa euroa enemmän kuin hallitus

valtaosa uusista työpaikoista syntyy pk yrityksiin ja erityisesti pienempiin alle viiden henkilön yrityksiin vasemmiston vaihtoehtobudjetti sisältää kattavan toimenpidepaketin joka kohentaa nimenomaan pienyrittäjien ja itsensätyöllistäjien asemaa

arvoisa puhemies

viennistä riippuvaisena maana kannettava vastuunsa kansainvälisestä kehitystyöstä ja kriiseistä myös tässä taloustilanteessa arvoisa puhemies kun arvioidaan eduskunnan lisäämiä budjettimäärärahoja siis valtiovarainvaliokunnan tekemiä lisäyksiä esiin voi nostaa sekä myönteisiä että kielteisiä asioita ensin joitakin olennaisia poimintoja myönteisistä pidämme tervetulleina lisäresursseja koulujen kerhotoimintaan sekä panostusta laadukkaaseen varhaiskasvatukseen sosiaalipuolella tehdään lisäpanostus päihdehoitoa tarvitseviin naisiin tämä on erittäin hyvä mutta mihin on jäänyt panostus turvakotien määrän lisäämiseksi suomi on sitoutunut istanbulin sopimuksen noudattamiseen ja ennalta ehkäisevään työhön naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan torjumiseksi ruotsalaisen eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjetissa pidämme huolta resurssien varaamisesta kahdenkymmenenviiden uuden turvakodin perustamiseen maahamme mutta mihin jäi hallituksen panostus tähän

takaisin päivystysuudistukseen budjettilakina lailla hallitus haluaa saada noin miljoonan euron nettosäästöt ensi vuonna haluan tässä huomauttaa että hallituksella ei ole taloudellisia argumentteja sanoa ei laajalle päivystystoiminnalle sekä vaasassa että seinäjoella ministeriön asiantuntemus on vahvistanut että kaksitoista plus yksi malli ei ei tule kalliimmaksi tämän vuoksi pidämme käsittämättömänä että hallitus ei ole tarttunut tilaisuuteen ja valinnut ratkaisua jota perustuslakivaliokunta piti parhaana kielellisestä näkökulmasta ja johon oltaisiin oltu kaikkein tyytyväisimpiä sekä vaasassa että seinäjoella arvoisa puhemies budjetin arvoa voidaan arvioida sen perusteella miten suuret työllisyysvaikutukset sillä on tässä hallitus onkin ponnistellut aika lailla mutta kuitenkin hallituksen piiristä kuuluu ääniä joiden mukaan työllisyyspoliittisia tavoitteita ei saavuteta tämä on vakavaa ja ruotsalainen eduskuntaryhmä peräänkuuluttaa edelleen uusia rohkeita toimenpiteitä työllisyyden parantamiseksi merkittävä askel olisi perhepoliittisen uudistuksen käynnistäminen ja tästä tuli eilen hallituspuolueista joitakin lupaavia signaaleja

arvoisa puhemies edellisen perusteella teen seuraavan epäluottamuslause ehdotuksen sipilän hallitus esittää massiivisia koulutukseen kohdistuvia leikkauksia koulutusleikkaukset muodostavat todellisen uhan opetuksen ja tutkimuksen laadulle koulutuksen tasa arvolle ja maamme kilpailukyvylle hallitus ei myöskään kiistattomasta tarpeesta huolimatta ole valmis uudistamaan perhevapaita

mahdolliset ponnet on syytä sijoittaa sen puheajan puitteeseen josta on sovittu

arvoisa puhemies viime viikonloppu oli hyvä esimerkki siitä että vaikka me suomalaiset olemme pieni kansa meillä on monenlaista huippuosaamista jolla voimme menestyä maailmalla kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä pitää kultaakin kalliimpana sitä että suomi säilyy ja vahvistuu korkean osaamisen maana siksi eduskuntaryhmämme li säysesitysten pääpaino on paitsi inhimillisyyttä lisäävissä toimissa myös koulutuksessa sekä tutkimus kehitys ja innovaatiotoiminnassa tämä hallitus on jo leikannut korkeakoulutuksesta ja nuorisotakuusta siksi on mielestämme harkitsematonta että hallitus leikkaa viisikymmentä miljoonaa euroa lisää kaikkein tuottavimmasta eli teknisestä tutkimustoiminnasta nyt vuorossa on lisäksi ammatillinen koulutus johon ensi vuonna kohdistetut sadanyhdeksänkymmenen miljoonan euron leikkaukset on ajoitettu taitamattomasti ennen reformilainsäädännön valmistumista olemme esittäneet vaihtoehdon näille leikkaustoimille mutta hallitus ei ole toistaiseksi tarttunut ehdotuksiimme arvoisa puhemies toinen syvä huolemme on että kymmenettuhannet suomalaiset seisovat viikoittain leipäjonoissa lähes neljälläsadallatuhannella kansalaisella on maksuhäiriömerkintä suurin ryhmä maksuhäiriöisissä ovat miehet parhaassa työiässä syrjäytyneet nuoret miehet ovat viime aikoina syyllistyneet jopa useisiin väkivallantekoihin ja tuhotöihin kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä esittää vakavan huolensa tästä sekä pyynnön hallitukselle ottaa tämän kysymyksen tarkkaan pohdintaan toimenpiteitä varten arvoisa puhemies kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä ei hyväksy esitettyjä leikkauksia kaikkein heikoimmassa taloudellisessa tilanteessa olevien indeksisidonnaisiin etuuksiin kuten vähimmäispäivärahoihin eläkkeisiin ja asumistukeen

selvittää arvoisa puhemies tämän päivän suomessa käydään paljon keskustelua työttömyydestä köyhyydestä ja nuorten syrjäytymisestä mutta nämä eivät ole sairauksia ne ovat seurauksia

ne ovat seurauksia yhteiskuntamme sairauksista yksi sairaus on yhteiskuntajärjestelmä joka passivoi toinen sairaus on liian suuri byrokratia kolmas sairaus on liian iso julkinen sektori joka vielä johtaa korkeaan verotukseen viides sairaus on huono kilpailukyky ja kuudes sairaus on korkea työttömyys arvoisa puhemies on todella huolestuttavaa että suomessa on tuhansia nuoria miehiä joiden kunnianhimo rajoittuu siihen koska tulee sossun rahat että saa kaljaa arvoisa puhemies maamme tarvitsee kokonaisvaltaisen perusturvauudistuksen jossa työn vastaanottaminen tehdään kannattavaksi on hyvä että hallitus pyrkii tähän ongelmaan mutta pidämme perustulokokeilun toteuttamista toteuttamista ensi vuonna ajan ja rahan haaskauksena sillä kokeiltava malli ei ole mielestämme toteutuskelpoinen sen sijaan hallituksen on kiirehdittävä kansallisen tulorekisterin valmistumista jotta perusturvauudistus voidaan toteuttaa kristillisdemokraatit esittävät perusturvauudistuksen pohjaksi kannustavan siis oikeasti kannustavan perusturvan mallia jossa nykyiset tuet koordinoidaan palkan ja verotuksen kanssa ja yhdistetään yhdeksi tueksi

ei näytä toteutuvan on riski että hallitus jättää maamme talouden seuraavalle hallitukselle huonommassa kunnossa kuin missä sen edelliseltä hallitukselta hallintaansa sai rohkaisen hallitusta keksimään puoliväliriihessä myös muita keinoja kuin sairaiden ja lapsiperheiden jo ennestään tyhjät kukkarot meiltä kristillisdemokraateilta löytyy inhimillinen vaihtoehto arvoisa puhemies lopuksi esitän että eduskunta hyväksyy seuraavan epäluottamuslauseen näiden asioiden johdosta eduskunta toteaa että hallitus on epäonnistunut keskeisissä tavoitteissaan eikä nauti eduskunnan luottamusta
myönnän tässä vaiheessa puheenvuorot valtiovarainministerille ja pääministerille ja järjestys on tämä valtiovarainministeri maksimissaan viisi minuuttia

arvoisa herra puhemies ensinnäkin kiitän valtiovarainvaliokuntaa erinomaisesta työstä sen jaostoja ja sektorivaliokuntiakin se

hyvän vastuullisen mietinnön siitä huomiona se että yleinen talouden tilannekuva näyttää olevan kaikilla hyvin samanlainen ja se on tärkeätä että me jaamme tämän samoin valtiovarainvaliokunta on kunnioittanut kehyksiä mistä haluan myöskin antaa erityisen kiitoksen arvoisa puhemies alkuun muistuttaa miksi talouspolitiikasta puhuminen on niin tärkeää talouspolitiikka ja taloushan ovat väline siinä mitä me todella tavoittelemme todellinen tavoite on se että suomessa on laaja hyvinvointi ja että me pystymme pitämään huolta tasa arvoisesta yhteiskunnasta jossa on mahdollisuuksien tasa arvo voimissaan jossa perhetaustalla ei ole merkitystä siinä miten voi elämässään pärjätä ja vain terveen julkisen talouden omaavassa maassa ja kansantaloudessa tämä meidän tärkeä tavoitteemme on mahdollinen talous on siis väline

vuonna seitsemäntoista kasvaa yksi pilkku kolme prosenttia ja sen jälkeen yksi pilkku kaksi prosenttia ja yhdeksäntoista samalla suomen pankki kuitenkin toteaa että velkaantuminen jatkuu ja julkisen talouden kestävyysongelma on edelleen ratkaisematta nyt on siis elintärkeää erottaa kaksi asiaa suomi on noussut taantumasta talous kasvaa ja työllisyys paranee toisaalta julkinen talous on edelleen kestämättömällä pohjalla mutta nämä kaksi asiaa eivät ole ristiriidassa toistensa kanssa pääministeri on sanonut että käännös suomen taloudessa on tapahtunut se pitää paikkansa investointeja tehdään suomeen työpaikkojen määrä lisääntyy ja ennusteet näyttävät että talous kasvaa käänne on tapahtunut se on erittäin hyvä asia minä olen sanonut että edessä saattaa olla uusia sopeutustoimia mikäli työllisyys ei pysyvästi ole paranemassa

ne luvut joihin olen perustanut nämä puheet ovat syksyllä tehtyjä ennusteita nyt kun me valmistaudumme puolivälitarkasteluun ja julkisen talouden riiheen niin me tietenkin toivomme että talouskasvu on pysyvästi korkeammalla tasolla työttömyysaste on parantunut ja kolmantena elementtinä

johon hallitus on sitoutunut on se että tuomme uusia rakenteellisia uudistuksia työllisyyttä lisääviä toimenpiteitä kannustinloukkuja purkavia toimenpiteitä joilla saavutamme korkeamman työllisyysasteen ja kestävän kasvun kestävän työllisyysasteen ja sitä kautta pystymme taittamaan pystymme taittamaan velkaantumisen ja saavutamme sen tavoitteen että vuonna kaksikymmentäyksi alijäämä on nolla euroa

virkamiesten antamien aikatauluarvioiden pohjana tilastokeskus antaa neljännesvuositilitiedot ensimmäinen kolmatta ja edelleen tilastokeskus antaa tilinpidon sektoritilitiedot kuudestoista kolmatta nämä luvut nämä aikataulut eivät ole valtiovarainministeriön käsissä ne ovat niitä jotka tarvitaan valtiovarainministeriön kansantalousosaston työn pohjalle jotta voidaan laatia ennuste eli näin ollaan maaliskuun puolivälissä sen jälkeen on kohtuullista odottaa että kestää viikon viikon kaksi että kansantalousosasto saa ennusteen valmiiksi ollaan siis huhtikuun alussa ja koska kyseessä on erittäin tärkeä päätös eli julkisen talouden riihi ja vielä puoliväliriihi niin on kohtuullista myöskin että päätökset valmistellaan kunnolla mutta tämä ei tarkoita sitä että me emme kävisi avointa talouskeskustelua olen sitä omalta osaltani käynyt me käymme sitä tänään me tulemme saamaan joulukuussa seuraavan ennusteen vielä maaliskuussa näiden ennusteiden pohjalta me tulemme varmasti tässä salissa käymään vielä moneen kertaan keskustelua siitä mikä on hallituksen talouspolitiikan linja mikä on näkymä siihen tulevaan riiheen arvoisat kansanedustajat teillä tulee olemaan lukuisia mahdollisuuksia keskustella hallituksen kanssa talouspolitiikasta

vuoden takaisesta neljä vuotta kestäneen erittäin heikon talouskehityksen jälkeen suomi on saavuttamassa saksaa talouskasvussa kun talouskasvu saksassa vielä vuonna kaksituhattaneljätoista oli kaksi pilkku kolme prosenttiyksikköä nopeampaa kuin suomessa niin viimeisen tiedon siis viimeisen neljänneksen tiedon mukaan olimme lähes tasoissa

prosentin tasossa kenen ansiota tämä käänne on minulle minulle on aivan sama kenen ansiota se käänne on kunhan käänne tapahtuu ehkä on syytä muistuttaa kuitenkin että kun edellinen hallitus aloitti työllisyysaste oli

prosenttia tavoitteemme on seitsemänkymmentäkaksi jotta tämä saavutetaan tarvitaan riittävää kysyntää ja työvoiman tarjontaa lisääviä toimia monia talousennusteita ensi vuodelle on päivitetty ylöspäin hallituksen työvoiman tarjontaa lisäävät toimet esimerkiksi aktiivimalli näyttävät ajoittuvan aivan oikeaan ajankohtaan imf ja oecd ovat arvioineet hallituksen finanssipolitiikan ottavan tasapainoisesti huomioon lyhyen aikavälin talouskasvun haasteet ja pitkän aikavälin julkisen talouden kestävyysvajeen kansainväliset instituutiot painottavat myös isojen uudistusten tarvetta tarvetta tärkeyttä reformeja tarvitaan sekä julkisten menojen kasvun hillitsemiseksi että talouskasvun tueksi menoja hillitsevistä uudistuksista on tietysti sote uudistus joka on vietävä maaliin ei lähtöruutuun talouskasvun kannalta on olennaista että pystytään kohdentamaan tutkimus ja innovaatiorahoituksen panostukset mahdollisimman tehokkaasti hallituksella on ensi keväänä tätä tarkoitusta varten käytössään oecdn arvio suomen innovaatiojärjestelmästä arvoisa puhemies muutosten keskellä ja taloutta kuntoon laittaessa tarvitaan erilaisia toimia vastakkain on asetettu kasvua tukevat toimet ja leikkaukset tarvitsemme yrittäjyyteen kannustavan yrittäjävähennyksen kiitos oppositiosta esimerkiksi kdlle tuesta tähän liittyen perintö ja lahjaveron muutos on tehtävä suomalaisen omistajuuden ja sukupolvenvaihdosten turvaamiseksi kaikki kasvua tukevat toimet ovat tärkeitä jotta leikkauksia ei tarvitse jatkossa enää tehdä suomi on ollut vuosikausia uudistamatta nyt uudistuksia tulee rytinällä samaan aikaan pistämme taloutta kuntoon velkaantumiselle pistettä tämä tarkoittaa samalla erittäin valitettavaa asiaa joudumme nipistämään etuuksista ja palveluiden määrärahoista kun tätä tehdään yhtä aikaa kasvua edistävien toimien ja uudistusten kanssa tämä on erittäin epäkiitollinen epäkiitollinen tehtävä ja vastakkainasettelun elementit on helppo tästä löytää olennaista eriarvoistumisen torjunnassa on se että työllisyys saadaan paranemaan näin pelastamme hyvinvointiyhteiskunnan säästymme tulevaisuuden leikkauksilta etenkin nuoret ja pitkäaikaistyöttömät ansaitsevat valoisamman näkymän tulevaisuuteen olemme pystyneet tekemään myöskin parannuksia laitamme esimerkiksi omaishoitoa kuntoon sotaveteraanit saavat paremmat palvelut takuueläkettä on on nostettu hallituksen päättämät noin miljardin veronkevennykset ovat pääosin kohdentuneet pieni ja keskituloisiin sekä eläkeläisiin

sopivan mittaisena aika näyttää kuinka pitkän pyydän nyt niitä edustajia jotka haluavat käyttää vastauspuheenvuoron nousemaan ylös ja painamaan viides painiketta

arvoisa arvoisa puhemies todella on niin että että hallitus suurista toiveista huolimatta ei korjannut eriarvoistavaa ja työllisyyteen liian vähän satsaavaa linjaansa valtiovarainvaliokunnassa sen takia sdp esittää oman vaihtoehtonsa joka on työllisyyttä tukeva ja vähentää eriarvoisuutta ja kaiken lisäksi siinä otetaan vähemmän velkaa arvoisa puhemies tässä viikolla entinen kansliapäällikkö erkki virtanen otti todella kovan kannanoton hän totesi olen kolme vuosikymmentä valtiontaloutta hoidellut en muista vastaavaa julkista sanaharkkaa pääministerin ja valtiovarainministerin välillä asia koski tätä julkisen talouden isoa kuvaa täytyy sanoa kun nämä ryhmäpuheenvuorot kuuntelin että tämä kysymys ei suinkaan hälventynyt vaan näyttää siltä että hallituksella on yhteisymmärrys yksityiskohdista mutta suuresta kuvasta vallitsee täydellinen ristiriita pääministeri onko kaikki kipeät päätökset tehty

arvoisa puhemies oppositiopuolueiden vaihtoehtobudjetit ja vastalauseet perustuvat yleensä voimassa oleviin lakeihin täällä näiden esittelyiden aikana kysyin sdpn edustajilta kun he esittävät omassa vaihtoehdossaan kolmesataaviisikymmentäviisi miljoonaa euroa sitran taseesta investointimenoihin ja kun voimassa oleva laki ei mahdollista tätä tiedustelin silloin onko teiltä tulossa lakiesitys jossa lakia muutetaan että tämä olisi mahdollista itse en ole havainnut eikö nyt olisi reilua todeta että teidän on vailla pohjaa tähän toivoisin vastausta vai onko teiltä tulossa tällainen lakiesitys joka mahdollistaa tämän

on todella lohdullista että talouden lähes kaikki mittarit ovat nyt kääntyneet positiivisiksi ja tilanne on selvästi parempi kuin hallituksen aloittaessa tästä olisi syytä kaikkien täällä olla iloisia koska juuri näin torjutaan epätasa arvoistumiskehitys inhimillinen kärsimys ja ylipäänsä kaikki se kurjuus mikä edellisellä vaalikaudella pääsi kasvuun jos ajatellaan tätä

arvoisa puhemies arvoisa hallitus me opposition valtiovarainvaliokunnan jäsenet olemme huolissamme ylen journalismin täyden riippumattomuuden turvaamisesta ja lehdistön vapaudesta kokoomuksen arto satosen johtama parlamentaarinen työryhmä päätti yksimielisesti että ylen rahoitus palautetaan talousarvion ulkopuolelle sipilän hallitus ei kunnioittanut kuitenkaan kaikkien eduskuntapuolueiden tekemää sopimusta kehyksen ulkopuolelle siirtämisestä välittömästi välittömän ratkaisun sijaan hallitus päätti lykätä ratkaisun kevään

arvoisa pääministeri kysyisin teiltä minkä takia te ette noudattanut

sdp ryhmäpuheenvuorossaan puhui lämpimästi ja viisaasti tästä huijaamisen filosofiasta mutta samaan aikaan väitätte että otatte vähemmän velkaa yksi miljoonaa kuitenkin kysyn voiko tämä pitää paikkansa teillä on esityksiä siellä harmaan talouden torjunnasta tämä on jo käsitelty kahdensadan miljoonan lisätuotot kahdellakymmenellä miljoonalla sitten on tämä rinteen malli jolla pitäisi tulla viisikymmentäyksi miljoonaa euroa mutta eduskunnan tietopalvelun mukaan se kuitenkin toisi lisäkustannuksia kolmesataaviisikymmentä miljoonaa samoin tämä rahoitusvero jonkalaista suomessa ei ole ja ruotsissa pidetään erittäin ongelmallisena ja lisäksi tämä sitran ryöstö suomen itsenäisyyden juhlarahaston ryöstö satavuotisjuhlavuotena joka ei olisi edes lainmukaista

arvoisa puhemies valtiovarainministeri orpo totesi että talouskeskustelun pitää olla avointa ja kyllähän se täälläkin aika avointa on ollut kun hallituspuolueiden ryhmäpuheenvuorossa edustaja kiviranta totesi että kipeät ratkaisut on tehty kipeät leikkaukset on tehty ja toisen hallituspuolueen ryhmäpuheenvuoron käyttäjä edustaja outi mäkelä totesi että ei pidä antaa sellaista kuvaa että kipeät päätökset olisi tehty samaahan on nähty julkisuudessa pääministerin ja valtiovarainministerin välillä kyllä me avointa talouskeskustelua kaipaamme mutta hallitukselta odottaisimme myös johdonmukaista talouspoliittista keskustelua

kääntymässä parempaan suuntaan ja työllisyyden nostaminen on meidän tärkein tehtävämme niin on hyvä että hallitus myös puuttuu tähän rkp on on omassa vaihtoehtobudjetissaan myös tuonut esimerkkejä siitä mitä voisi vielä tehdä mutta arvoisa puhemies olemme huolissamme ilmapiiristä meidän maassamme miten me voimme saada nuoret kyvykkäät ihmiset pysymään suomessa kun näemme että nyt moni on muuttamassa ulkomaille

arvoisa puhemies edustaja terho kehotti meitä iloitsemaan siitä että taloudessa on pientä orastavaa kasvua kyllä totta on että on syytä iloita siitä toinen asia mistä on syytä iloita on että työllisyysaste on nousemaan päin vielä jos voisi ottaa kolmannen asian näin oppositionkin näkökulmasta niin kyllähän hallituksella on kova työllisyystavoite kun tavoitellaan seitsemänkymmenenkahden prosentin työllisyysastetta

valtiovarainvaliokunnan mietinnössä todetaan että kilpailukykysopimuksen kokonaisvaikutukset näkyvät viiveellä mutta on kuitenkin selvää että sopimus ei yksin riitä vahvistamaan kasvua ja työllisyyttä tiedän että hallituksella on muitakin työkaluja käytössään jo mutta ovatko nämä käytössä olevat työkalut riittäviä että päästään siihen kovaan tavoitteeseen vai onko muita työkaluja tulossa ja odotettavissa

viime eduskuntavaaleja ennen ja sen jälkeen pääministeri sipilä annoitte ison lupauksen siitä että nämä tulevat päätökset tehdään oikeudenmukaisesti varapääministeri soini sanoitte että alle tuhat euroa tienaavien asioihin ei puututa kyllä suomalaiset ovat valmiita uhrautumaan jos se tapahtuu yhteiseksi hyväksi heikompien ja tulevien sukupolvien auttamiseksi nyt näyttää kuitenkin siltä että tämä uhrautuminen on ollut monella tavalla turhaa koska se raha joka on saatu

talousoppien mukaan riippumatta taloudellisesta tilanteesta on aina järkevää edistää sellaisia tie väylä ja muita infrahankkeita jotka on joka tapauksessa toteutettava hallitus on noudattanut ansiokkaasti

että poliittinen muisti on vain kolme kuukautta mutta sosialidemokraattisessa puolueessa taitaa olla kolme minuuttia minä en viitannut enkä spekuloinut millään hallituksen tulevilla mahdollisilla sopeutustoimilla luettelin edellisen hallituksen tekemiä sopeutustoimia joita nimenomaan sosialidemokraatit ajoivat voin luetella niitä lisää kun tässä nyt tuli asia puheeksi te korotitte silloin arvonlisäveroa nimenomaan köyhien elinkustannuksia te laskitte pankkien suurimpien pankkien eli osakeyhtiöiden verotusta se on sitä teidän inhimillistä oikeudenmukaista veropolitiikkaanne minä väitän että tämä hallitus on tehnyt huomattavasti inhimillisempää veropolitiikkaa me olemme laskeneet kaikkien verotusta aivan erityisesti pieni ja keskituloisten verotusta ja tämä linja tulee pitämään arvonlisävero ei nouse köyhiltä ei viedä leipää

arvoisa puhemies edustaja terholle totean vain että thln arvioitten mukaan heti kun hallitusohjelma rakennettiin kävi selväksi että tuloerot tulevat kasvamaan tällä vaalikaudella hallituksen politiikan toimesta eikä niin kuin meidän hallituksen toimesta viime vaalikaudella pienenemään mutta arvoisa puhemies kyllä suomalaisen yhteiskunnan ongelma tällä hetkellä on nimenomaan työllisyysaste ja työttömyys se vaatii ja erityisesti pitkäaikaistyöttömyys talouskasvua sosialidemokraattien viime vaihtoehdossa siis tälle vuodelle vaihtoehdossa oli yrittäjyys ja vientipaketti jolla oli eduskunnan tietopalvelun arvioitten mukaan merkittävä vaikutus työllisyyteen nyt meillä on sadankahdenkymmenen miljoonan euron paketti uuden elinkeinopolitiikan puolesta kysynkin hallitukselta eikö olisi nyt järkevää yhdistää vähän voimia sillä tavalla että ottaisitte käyttöön talouskasvun elementteinä näitä sosialidemokraattien esittämiä vaihtoehtoja sekä pieniin ja keskisuuriin yrityksiin vientiin että sitten tähän uuteen elinkeinopolitiikkaan olisi todella tärkeätä nyt yhteistyössä viedä asioita eteenpäin kohti inhimillistä ja turvallisempaa suomea

hallituksen talouspoliittinen linja on maltillinen mutta kiristävä lievästi kiristävä ja se on tähän taloustilanteeseen ainoa välttämätön ja ainoa oikea linja ja sen ovat myös kansainväliset talouspolitiikan arvioitsijat todenneet oikeaksi linjaksi se vahvistaa luottamusta siihen että suomi pystyy ja hoitaa myös oman taloutensa moitteettomasti samalla vahvistetaan kansalaisten luottamusta siihen että että asiat hoidetaan esimerkiksi tämä inhimillisyys joka täällä on tullut monessa puheenvuorossa esille hallitus tekee inhimillistä veropolitiikkaa tällä hetkellä lähes miljardin euron veronkevennykset jotka kohdistuvat pääasiassa pienituloisiin eläkeläiset huomioidaan myös ja huolehditaan kansalaisten ostovoimasta ja sitä kautta rakennetaan luottamusta tulevaisuuteen on tärkeää myös että yrittäjävähennys nyt tuodaan maksuperusteinen arvonlisävero ja myöskin kotitalousvähennyksellä kannustetaan palkkaamaan kotimaista työtä ja sillä edistämään työllisyyttä

heinäluoma ja andersson ja sen jälkeen valtiovarainministerillä puheenvuoro

arvoisa puhemies suomen talouden kuva on aika monisäikeinen tällä hetkellä toisaalta työllisyys on nousussa ja siinä näkyy osin myös se että kaksituhattaneljätoista kesällä silloin stubbin hallituksen neuvotteluissa joissa itsekin olin mukana ja valtiovarainministerinä oli silloin ministeri rinne panostettiin isoon investointipakettiin ja tässä näkyy myös se että on ollut usean vuoden

leikkaus opintotukeen tähän ei ole varaa että osa jää syrjään kun kasvu panostetaan pelkästään tiettyyn osaan väestöä silloin minun kysymykseni onkin onkin se ministeri orpo kun te sanotte että tarvitaan ehkä jopa yhden viiva kahden miljardin euron leikkauksia mihin nämä voidaan kohdentaa eikö olisi nyt järkevämpää tukea työllisyyttä ja kasvua eikä leikata lisää pienituloisilta ja

arvoisa puhemies täytyy sanoa että myös minun korvissani tämä pääministerin ja valtiovarainministerin välinen erimielisyys ensi keväästä on kyllä pahaenteinen jos valtiovarainministeri sanoo että pitää varautua yhden viiva kahden miljardin leikkauksiin ja pääministeri sanoo että leikkaukset on tehty niin on siinä nyt aikamoinen ristiriita talouspolitiikan linjassa tätä ei suinkaan helpota se että samaan aikaan hallitus on tehnyt päätöksen siirtää kehysriihen kuntavaalien jälkeen se herättää tietysti kysymyksiä miksi näitä päätöksiä ei tehdä ennen kuntavaaleja minäkin olen lukenut tämän erkki virtasen arvion tilanteesta ja hän kirjoittaa seuraavasti kovin läpinäkyvänä lähes lapsellisena tekosyynä on vaivihkaa kerrottu että valtiovarainministeriö ei saa kansantalouslaskelmiaan tätä ennen valmiiksi todellinen syy on tietysti se että kuntavaalit pidetään huhtikuun yhdeksäs päivä ja ikäviä päätöksiä ei haluta kertoa

puhemies minun täytyy sanoa että keskustan ryhmäpuheenvuoro oli käsittämättömin puheenvuoro mitä minä olen pitkään aikaan kuullut tässä salissa ja hallituspuolueiden edustajat kehtaavat vielä puhua inhimillisyydestä tässä keskustelussa oletteko kokonaan unohtaneet ne leikkaukset mitä hallitus nyt tekee kaikista pienituloisimpien suomalaisten toimeentuloon miltä nämä puheet kuulostavat suomalaisten pienituloisten eläkeläisten korvissa opiskelijoiden näkökulmasta työttömien näkökulmasta tai lapsiperheiden näkökulmasta heiltähän te leikkaatte eivät he hyödy niistä veronkevennyksistä mitä hallitus nyt suuntaa kaikista hyvätuloisimmille suomalaisille

on valtiovarainministerin puheenvuoro paikan päältä maks kolme minuuttia

arvoisa puhemies ensin lyhyesti tämä yle kysymys siis kyse on kehyksestä päätetään keväällä tämä yle asia hoidetaan keväällä kehysriihessä ja yksinkertaisen matematiikan mukaan mutta vielä vielä

talouspolitiikan kuva kuten sanoin aivan selvästi ajattelin että olisitte kuunnelleet meillä on nyt talous lähtenyt kasvuun avoimia työpaikkoja tulee lisää merkit ovat hyviä myöskin tuleville vuosille mutta se kasvu on noin yhden prosentin luokkaa se ei ratkaise meidän pidemmän aikavälin eikä velkaantumisen ongelmaa vielä ja sen lisäksi mitä tulee näihin leikkauksiin edustaja niinistökin minä olen puhunut siitä mitä se edellinen ennuste näyttää ja verrannut sitä hallituksen talouspolitiikan ja työllisyyspolitiikan tavoiteuraan ja sanonut että siihen nähden ollaan jäljessä jos verrataan suoraan näitä mutta mitä enemmän meillä on tänä aikana tai nytkin parhaillaan talouskasvua mitä korkeampi työllisyysaste meillä on ja mitä enemmän hallitus tekee lisää uudistuksia sitä vähemmän meillä on edes sitä eroa siihen tavoiteuraan me emme halua tehdä yhtään leikkausta enää me haluamme saada mahdollisimman monen suomalaisen töihin mahdollisimman monen ihmisen mukaan osallistumaan yhteiskunnan rakentamiseen oman hyvinvointinsa parantamiseen ja sen eteen me teemme töitä ja me tarvitsemme lisää uudistuksia hallitus valmistelee kannustinloukkujen purkuun välineitä tämä on aivan oleellinen kysymys meillä on nyt esimerkiksi tällä hetkellä uudenkaupungin autotehtaalla turun telakalla metsäteollisuudessa rakennusalalla avoimia työpaikkoja mutta niihin ei löydy tekijöitä yksi keskeinen syy on kannustinloukut ja niiden kimppuun meidän pitää käydä me valmistelemme yritysverouudistuksen mahdollista tekemistä me teemme kasvu ja elinkeinopolitiikkapakettia temissä ministeri rehnin johdolla me teemme lisää työllistämistoimia me

innovaatiorahoitukseen liittyviä asioita meillä on paljon tekeillä me tarvitsemme nämä uudistukset jotta meidän ei tarvitse leikata ja me emme halua leikata ja me teemme töitä sen eteen mutta teidän kaikkien pitää ymmärtää se että valtiovarainministerinä minun pitää kysyttäessä vastata siihen mikä on ennusteura ja missä syksyllä mentiin seuraavan kerran me näemme talouden kun me saamme seuraavat ennusteet kahdeskymmenestoinen päivä joulukuuta ja edelleen ennen sitä kehysriihtä maaliskuussa mitä tulee kehysriihen ajankohtaan edelleen kansliapäällikkö virtanen oli työ ja elinkeinoministeriön kansliapäällikkö kansliapäällikkö hetemäki jonka kanssa tänään aamulla keskustelin kuvasi nimenomaan sen aikataulun jonka tässä kerroin ne tilastokeskuksen luvut jotka tarvitaan pohjalle valmistuvat maaliskuun puolivälissä sen jälkeen pitää tehdä ennuste ja ja sen pohjalta kuten entinen valtiovarainministeri heinäluoma takuuvarmasti tietää se esitys pitää myöskin valmistella siksi vastaus hallitukselta on tähän aikatauluongelmaan se että me tulemme käymään avointa keskustelua talouspolitiikan linjasta vielä useaan kertaan tässä salissa käymään keskustelua niistä linjauksista mitä mitä edessä on esittelemään asioita joita me haluamme tehdä paremmin jotta suomi menestyy ja jotta

arvoisa herra puhemies muutamia peruslähtökohtia kun puhutaan hyväosaisista ja huono osaisista mitä tämä hallitus tekee se leikkaa puoluetukea kahdesti ministereiden avustajien ja valtiosihteerien määrää on vähennetty ministerien palkkoja on leikattu seitsemän prosenttia myöskin edustaja niinistö käsitykseni mukaan oppositio olisi halunnut maakuntavaaleja varten ylimääräistä puoluetukea hallitus ei siihen suostunut suurimpiin tuloihin kohdistuvaa solidaarisuusveroa kiristetään aggressiiviseen verosuunnitteluun puututaan valtionyhtiöt näyttävät esimerkkiä valtionyhtiöiden johtajien palkkioita bonuksia ja erokorvauksia karsitaan rajusti toisin kuin teidän veropakolaisuus pistetään kuriin portugalin kanssa on verosopimus mitä sitten hyvää on tullut pienituloiselle omaishoitajien vapaapäivät turvataan perhehoitajien palkkioita nostetaan takuueläkettä on nostettu kahdesti

miten on toimittu opposition puheenvuoroista puuttui lähinnä enää heinäsirkoilla pelottelu niin näytti taivaanranta synkältä että eihän tuollaiseen voi uskottavasti uskoa kukaan sosialidemokraatit ovat tehneet vaihtoehtobudjetin jota ilmeisesti ovat siellä vastaavat henkilöt vieneet eteenpäin niin erikoiselta että sitten sosialidemokraattinen ryhmä vaihtaa vastuuhenkilöitä oliko kysymys henkilöstä vai oliko kysymys linjasta eli onko se linja ollut hyvä vai huono mikä ylipäätään on sosialidemokraattinen linja usein me puhumme sammon ryöstöstä en tarkoita nyt erinomaista ryhmäpuheenjohtajaamme sampo terhoa vaan erinomaista termiä sitran ryöstöä missä se viipyy se lakiesitys te jaatte sellaista rahaa jota ei ole te jaatte sellaisia rahoja

ei lainsäädäntö kun puuttuu ole olemassa arvoisa puhemies on aivan totta että opposition pitääkin hallitusta arvostella te olette tänään kertoneet täällä moneen kertaan mitkä kaikki leikkaukset te perutte heti seuraavien eduskuntavaalien jälkeen ne ovat meillä ylhäällä kun hallitus muodostetaan niin varmaan juhannukseen mennessä teillä on lakialoitteet kaikesta siitä minkä te perutte oletteko te laskeneet kuinka paljon se tekee minkä kaiken te perutte ja sitä ennen ennen kuin te pääsette niitä tekemään niin täytyisi voittaa vaalit siitä teillä ei viime aikoina

puhemies oli surkuhupaisaa kuunnella ulkoministerin puhetta tässä budjettikeskustelussa hän pyrki peittämään puheillaan sen että eläkeläiset menettävät ostovoimaa eläkeläisiltä leikataan tuloja pientuloisilta ja työttömiltä viedään sata työttömyyspäivärahaa ensi vuoden alusta se on tuhannenviidensadan tuloilla yli tuhatviisisataa menetyksiä opiskelijoilta viedään euroa maksimissaan kuukaudessa te ministeri soini pyritte piilottamaan tämän hallituksen eriarvoistavan epäoikeudenmukaisen politiikan haluatte ikään kuin synnyttää tilanteen jossa haluatte nonsaleerata sosialidemokraattisen vaihtoehdon täysin käsittämättömillä puheilla äsken sosialidemokraattien vaihtoehdosta teidän puheenne oli ala arvoista ministeri soini

arvoisa puhemies kyllä nyt täytyy sanoa että opposition kritiikki varsinkin sdpn kritiikki oli ylimitoitettua näyttää siltä että jos sdpllä joku linja on niin se on kaiken vastustaminen vastakkainasettelun lietsominen ja yleensä pelottelu siitä tässä näyttää olevan

oli valtiovarainministeri rinne tuolla selvittämässä linjaa nyt teillä on paljon ideoita miksi ette silloin toteuttaneet näitä asioita mitä tapahtui suomen suurissa linjauksissa ja suomen talousmittareissa silloin työttömyys paheni talous heikkeni mikä on tilanne nyt talous kasvaa työttömyys vähenee siinä on muuten melkoinen ero arvoisa sdp ja arvoisa oppositio siitä on kysymys eli kun näitä vaikeita päätöksiä myös epämiellyttäviä päätöksiä ja vaikeita uudistuksia viedään eteenpäin niin kyllä vain on niin että se hallituksen tunkki muuten toimii se toimii tulosta syntyy ja suomi on palautettu takaisin nousun tielle

arvoisa herra puhemies olemme täällä salissa ilmeisen yksimielisiä siitä että taloudessa on tapahtunut käänne parempaan talous kasvaa ja työllisyys paranee tästä kaikki suomalaiset ovat tyytyväisiä ja iloisiakin koska tämä mahdollistaa hyvinvointiyhteiskunnan vahvistamisen ja säilyttämisen kun näin on että tästä talouskasvusta ollaan yksimielisiä voimme ilmeisesti kokonaan keskittyä kiistelyyn siitä kenen ansiota tämä on ei siihen ei todellakaan kannata nyt uhrata ruutia sen sijaan kun olemme myös todennäköisesti yksimielisiä siitä että tapahtunut myönteinen käänne ei vielä riitä hallitusohjelman mukaisten kunnianhimoisten tavoitteiden saavuttamiseen työllisyysasteessa ja valtion velkaantumisessa on meidän järkevää nyt keskittyä siihen mitä ovat ne uudet toimet joita hallituksen ja eduskunnan pitää päättää jotta hallitusohjelma voidaan tältäkin osin toteuttaa

arvoisa puhemies tartun siihen mitä edustaja zyskowicz sanoi koska nyt on kysymys juuri siitä miten suomi tästä nousee ja mikä tähän mennessä on toiminut ja mikä ei ole toiminut meidän vihreiden arvio on se että hallitus on tehnyt hallaa tälle orastavalle talouskasvulle muun muassa leikkaamalla pienituloisilta ja tämä linjahan jatkuu esimerkiksi kaupan alalla on myynti laskenut jolloin siinä näkyy se että kotimaiseen ostovoimaan on puututtu tavalla joka on ollut haitallista nyt ensi vuonna te leikkaatte pienituloisimmilta eläkeläisiltä opiskelijoilta ja työttömiltä ja uskotte että heikompiosaisia nostetaan rajoituksilla kun hyväosaisille annetaan aika kalliita verovähennyksiä

tänä aikana varaa vaan olisi fiksumpaa nyt panostaa koulutukseen niin kuin oecd on kritisoinut että teidän koulutusleikkauksenne tulevat kalliiksi ja olisi fiksumpaa panostaa talouden rakenneuudistukseen energiaremonttiin elinkeinojen uudistamiseen ei leikkauksiin koska ne teidän ministeri orpo uhkaamanne leikkaukset tulisivat vain johtamaan syvenevään eriarvoistumisen kierteeseen ja lisäkustannuksiin jolloin unohtakaa se puhe niistä niistä on vain haittaa

vielä kerran kun olemme yksimielisiä siitä että käänne pieni sellainen ainakin on tapahtunut kohti parempaa mutta julkinen talous ei vielä ole tasapainossa se miten silloin kannattaa toimia silloin pitää käyttää julkisia varoja mahdollisimman tarkkaan harkiten ja sellaisella tavalla että se mahdollisimman hyvin edistää työllisyyttä eli silloin julkisia varoja kannattaisi suunnata pienituloisten ostovoiman parantamiseen kannattaisi suunnata julkisinvestointien kautta rakentamisen vauhdittamiseen entuudestaan sekä koulutukseen ja osaamiseen miksi hallitus sitten käyttää melkein kaksisataa miljoonaa veronkevennyksiin jotka eivät ole työllisyyden edistämisen kannalta perusteltuja vaan toimivat suorana tulonsiirtona kaikista hyvätuloisimmille suomalaisille miksi teidän veropolitiikka on sellaista että ostovoima kasvaa eniten yli

arvoisa puhemies sosialidemokraatit hetki sitten teidän vaali anteeksi ryhmäpuheessanne sanoitte että aiotte tasapainottaa maamme taloutta inhimillisesti ja loitte sellaisia kuvia että kuntavaalien jälkeen hallituksen toimesta kansalaisten maailma kaatuu jos nyt katsotaan varjobudjettia missä teidän inhimilliset niin te aiotte ottaa sitralta viisikymmentä vuotisjuhlan kunniaksi puolet sen taseesta ja käyttäisitte sen yhdessä vuodessa noin vain jakaisitte siitä ison osan kehitysyhteistyöhön joka on kaikilta suomalaisilta pois te korostaisitte esimerkiksi sijoitusvakuutusten veroa rahoitusveroa voimalaitosveroa ja loisitte terveysperusteisen veron te nostaisitte pääomaverokantoja te muuttaisitte tuloveroasteikkoja uudistaisitte osinkoverotusta ottamalla lisää työntekijöiltä ja yrittäjiltä ottaisitte enemmän perintö ja lahjaveroa te luopuisitte yrittäjävähennyksestä kaiken tämän tekisitte inhimillisesti

eduskunnalle toimitetaan tieto siitä mitkä ovat nykyään ministereiden vastuut koska tässä alkaa hämmentyä siitä että mikä asia itse kullekin kuuluu mutta mitä tulee tähän hallituksen työllisyyspolitiikkaan niin me olemme kaikki täällä iloisia siitä jos tähän maahan syntyy työpaikkoja ja ja uskon että sosialidemokraatit ennen muuta mutta teidän omassa mietinnössänne todetaan että

myönteisestä kehityksestä huolimatta työllisyystilanne on erittäin erittäin huono ja työttömyyden rakenne on muuttunut huonompaan suuntaan tästä rakenteellisesta muutoksesta me olemme huolissamme huolissamme koska se jos veropolitiikalla saadaan syntymään työpaikkoja ei automaattisesti auta siten että työllistyisi ja ministeri orpo oli huolissaan esimerkiksi kohtaanto ongelmasta eduskuntaan oli tulossa muuntokoulutukseen liittyvä uudistus mutta me emme koskaan saaneet sitä siitä ei tullut hallitukselta esitystä sitä kiirehtisin koska se on yksi väline vastata näihin kohtaanto ongelmiin samoin ennen muuta työvoimapoliittinen koulutus

keskustelun alussa valiokunnan puheenjohtaja kalli teki merkittävän paljastuksen hän paljasti sen että sdpn varjobudjetti on laiton se on laiton siltä osin että te esitätte sitran tyhjentämistä ilman että se perustuu lakiin voisi kuvitella että teillä on pitkää kokemusta valtiovarainministeriössä te olisitte nyt olleet reiluja ettekä olisi yrittäneet sumuttaa suomen kansaa tämä kertoo sen että teidän budjettinne on tyhjällä tyhjällä pohjalla mutta mitä tulee sitten hallituksen hyviin päätöksiin ja tähän talouden suunnan kääntymiseen niin kyllähän se on hienoa että vasemmistoliittokin ensimmäistä kertaa myöntää puheenjohtaja että käänne on tapahtunut totta kai se on tapahtunut tämän hyvän kokonaisuuden avulla mikä hallituksella on ollut siellä on sopeutustoimia siellä on panostustoimia muun muassa infraan ja ja monenlaiseen rakentamiseen ja ja ennen kaikkea kilpailukykysopimukseen eli tämä kokonaisuus jota hallitus on vienyt eteenpäin on erinomainen ja sille on tulossa tunnustusta nyt antakaa tuki ja tukekaa hyviä esityksiä jatkossakin

tapoihin kuuluu sanoa että tehdään tikusta asiaa mutta edustaja rantakankaan ja näköjään koko hallitusrintaman osalta täytyy sanoa että sekin on nyt liioittelua tehdään enintään hiuksesta asiaa kun tässä tilanteessa jossa pitäisi keskittyä työllisyyden ja kasvun edistämiseen te kiinnitätte kaiken huomionne johonkin sitraan on surkuhupaisaa

kiinnitän huomiota siihen että hyvät välihuudot terävät sellaiset älykkäät ovat paikallaan mutta yhteinen kuorohuuto ei ole oikein tämmöisen oikean menettelytavan mukaista

arvoisa herra puhemies edustaja harakalle voidaan vastata sillä lailla että puheenvuorossa esitettiin että te ottaisitte kolmesataaseitsemänkymmentäkaksi miljoonaa euroa vähemmän velkaa ja silloin tuli keskustelua siitä mistä se kolmesataaseitsemänkymmentäkaksi miljoonaa vähemmän velkaa otetaan otetaan miljoonaa sitrasta ei ollut mitään välihuutotoivomuksia ainakaan yhteistoivomuksena sitten sanottiin vielä että rinteen malli eduskunnan tietopalvelun mukaan maksaisi kolmesataaviisikymmentä miljoonaa euroa ja te olette monta kertaa vedonneet tähän eduskunnan tietopalveluun nyt menee jo aika paljon pakkaselle tämä asia että voitteko ystävällisesti kertoa sen teidän vaihtoehtobudjetin onko se edelleen positiivinen ja otetaan vähempi velkaa vai ei

haluan sanoa edustaja jaskari teille sen että sdp käyttää kertaluontoisiin menoihin kertaluontoisia tuloja tase töihin se on se on tämä meidän keskeinen viesti tässä asiassa sitten haluan sanoa tähän rinteen malliin sen että minusta on vähän vaikea kuvitella että semmoinen malli jossa käytetään peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea joka on olemassa oleva rahaa alkaa maksaa enemmän kuin se että käytetään uutta rahaa tällä peruspäivärahalla peruspäivärahalla rahoitetaan kokonaan se työllisyysseteli seitsemänsataaneljäkymmentä euroa kuukaudessa kuuden kuukauden työttömyyden jälkeen se ei vie yhtään rahaa se tuottaa julkisen talouden tasapainoon lisää rahaa arvoisa puhemies sosialidemokraattisen vaihtoehdon ja hallituksen välillä on iso ero ja se on se että sdp toisin kuin hallitus oman talouspoliittisen arviointineuvostonsa mukaan käyttää myöskin tulopuolta tässä omassa vaihtoehdossaan sillä päästään siihen inhimilliseen vaihtoehtoon joka rakentaa sen mahdollisuuden että voidaan epäoikeudenmukaisia leikkauksia eriarvoisia leikkauksia peruuttaa samaan aikaan voidaan rakentaa talouskasvulle elementtejä samaan aikaan voidaan myöskin ottaa vähemmän velkaa tämä on se sosialidemokraattien vaihtoehto

arvoisa puhemies ulkoministeri soinille voisi sanoa siitä innosta millä te tartuitte tässä valtiovarainministerin rooliin että hiukan voisi palauttaa pallon teille että olisitte ottanut sen tehtävän vastaan silloin muutama vuosi sitten niin voisitte puhua useamminkin täällä valtiovarainministerin rootelissa edustaja rantakankaalle haluan sanoa sen että että jos ette ole huomannut niin eduskunta on lakia säätävä elin moni meidän keskustelussa oleva asia on laiton kunnes teemme siitä lain ja se kuuluu meidän toimivaltaan arvoisa puhemies palataan siihen keskustelun olennaiseen kysymykseen siitä miten me voimme varmistaa että me saamme suomeen sellaista ja työllisyyttä että kaikki suomalaiset pysyvät samassa veneessä ja että se pitkällä aikavälillä palvelee meidän yhteiskuntaamme mahdollisimman hyvin ja silloin tullaan siihen miten pidetään huolta että pitkäaikaistyöttömyys ei pahene miten nuoret saavat koulutusta ja kukaan ei jää ulkopuoliseksi ja koulupudokkaaksi koska nyt ongelma on se että te teette lisää leikkauksia jotka aiheuttavat yhä enemmän syrjäytymisen kustannuksia ja kasautuvia ongelmia vaikka taloustilanne antaisi mahdollisuuksia pitää heikompiosaisista huolta eli te olette jakamassa suomea kahtia tässä nyt kannattaisi panostaa työllisyyteen ja investointeihin ei tehdä niitä

puhemies niin puheenjohtaja rinne te täällä jostain syystä kutsuitte ala arvoiseksi ministeri soinin puheenvuoroa siitä että hän luetteli erilaisia hallituksen täysin todellisia toimenpiteitä en varsinaisesti käsitä mihin tämä perustuu tosin minun käsitykseni teidän teidän makutuomariudestanne on muutenkin vähän heikko tehän tässä omassa varjobudjetissanne käytitte hallituksen keskeisistä ministereistä nimeä kolme iloista rosvoa ja vahvistitte vielä täällä että pysytte lausunnon takana jos vertaamme näitä tekoja niin kertokaa nyt sitten mitä te valtiovarainministerinä teitte nimenomaan oikeudenmukaisen verotuksen puolesta mitä tämä hallitus on purkanut mitä suurituloisille kohdistettuja veroja te rakensitte mitkä me olemme ottaneet pois päinvastoin me olemme laajentaneet solidaarisuusveroa

arvoisa puhemies täällä on aika monessa puheenvuorossa puhuttu tästä käänteestä suomen pankkihan eilen pääjohtajansa suulla todisti että taantuma on selän takana ja jonkin verran on ollut kiistelyä siitä ainakin pientä kenen ansiota se on semmoinen keskustelu minun mielestäni on vähnimistä se on joutavanaikaista väittelyä tärkeintä on se että käänne on nyt tapahtunut se on varmaan monellekin tekijälle ansiota että näin on näin on tapahtunut olennaista on se mitä tapahtuu tämän jälkeen voisimme yhdessä vahvistaa tätä käännettä voimistaa sitä jotta työllisyys paranisi jotta työpaikkoja syntyisi puoliväliriihi on tässä suhteessa erittäin tärkeä päätöksentekopaikka pitää saada rotulia putkeen rotulia voisi parantua tässä suhteessa minä olen samaa mieltä kuin edustaja ben zyskowicz muutoin ajattelen ja itseäkin tässä ajattelen että kiihdyksissään käytetyt puheenvuorot löytää kyllä aina
edestään vielä myönnän vastauspuheenvuorot edustajille essayah ja heinäluoma sen jälkeen on valtiovarainministerillä kaksi minuuttia ja ministeri lindströmillä ei puolta minuuttia mutta yksi minuutti kuitenkin

arvoisa puhemies täällä nokittelun sijaan todella pitäisi nyt miettiä sitä millä tavalla me voimme parantaa suomen menestystä mehän menestymme erityisesti korkeaa osaamista vaativissa tuotteissa mutta nämä tuotteet pitäisi myöskin nykyistä paremmin saada kaupaksi ja me tarvitsemme uutta virtaa tähän kansainväliseen markkinointiin pk yritysten osuus viennistä on kaksitoista viiva neljätoista prosenttia kun naapurimaassa ruotsissa se on lähes kaksikymmentä prosenttia jos me pääsisimme ruotsin tasolle se tarkoittaisi sataatuhatta uutta työpaikkaa eli silloin me olisimme tavoittelemassa sitä työllisyystavoitetta jonka hallitus on esittänyt siinä mielessä haluaisinkin kysyä valtiovarainministeri petteri orpolta kun nyt team finland on saanut aika paljon kritiikkiä pk yritysten puolelta millä tavalla me voisimme nyt parantaa pk yritysten kansainvälistämisponnisteluja koska siellä todellakin jos me pääsemme ruotsin tasolle niin se on satatuhatta uutta työpaikkaa tähän suomeen ja silloin

joku pelottelee niin se on valtiovarainministeri sitten on se kysymys onko tämä valtiovarainministerin arvio rehellisempi kuin pääministerin arvio kumpi tässä on se rehellisempi arvio siitä mihin tämä hallituksen talouspolitiikka on johtamassa se mikä meitä huolestuttaa on että leikkaustarpeet lisääntyvät sen takia että te teette näitä erittäin höveleitä suurituloisille suunnattuja veronkevennyksiä joita täällä jopa hallituspuolueet ovat luetelleet nämä veronkevennykset leikataan ensi keväänä sitten tavallisten kansalaisten sosiaaliturvasta kansaneläkkeistä työttömyysturvasta ja tämä pelottaa meitä nyt jään odottamaan koska ministeri soini sanoo oman kantansa niin rehevästi tähän keskusteluun ottaa osaa kaksi miljardia nolla vai yksi
nyt valtiovarainministeri josko kaksi minuuttia riittäisi
arvoisa puhemies oli taattua heinäluomaa puolet oli kuultu ja puolet ei pelottelut oli kuultu mutta sitä mitä minä täältä olen kahteen otteeseen kertonut ei ollut kuultu teillä taitaa olla vaikkua korvassa eli olen kertonut sen miltä näyttää niiden ennusteiden myötä suhteessa uraan mutta me tulemme tekemään kaikkemme että yhtään leikkausta ei tarvitse tehdä minulla on valtiovarainministerinä oikeus käyttää puheenvuoroja siitä miltä talouden tilanne näyttää ennusteiden valossa suhteessa hallituksen tavoitteisiin minusta se on vastuullista talouspolitiikkaa ja mitä tulee tähän hallituksen isoon kuvaan meillä on kymmenen miljardin ohjelma talousohjelman pohjalla neljän miljardin säästöt joista pidetään kiinni vaikka se on kovaa hommaa ei ole mukavaa säästää mistään mutta siitä on pidettävä kiinni koska velkaantumista ja alijäämää on saatava taittumaan haastavampi elementti on kahden miljardin kasvu se on nimenomaan se mitä nyt katsomme näiden ennusteiden valossa kuinka vahvaa tämä kasvu on ja me teemme kaikkemme että me saamme lisää ihmisiä töihin lisää kasvua lisää työpaikkoja ja teemme niihin johtavia ratkaisuja ja teemme niitä lisää sitten täällä on viitattu muutamissa puheenvuoroissa tähän soteen se liittyy pidemmän aikavälin tavoitteeseen

loiventaa soten tulevia suuria kuluja pelkästään vanhusten palveluiden kulujen arvioidaan kasvavan luvulle seitsemänkymmentä prosenttia siis seitsemänkymmentä prosenttia vanhuspalveluiden kulujen arvioidaan kasvavan niin että pitää pystyä hillitsemään sitä kasvua ja tässä puutteessa kaikki oppositiopuolueet olivat viime kaudella mukana samalla tavoitteella sen lisäksi meillä on kunnianhimoinen tavoite löytää miljardi kuntien tehtävien karsintaa jotta jotta tätä kestävyyttä julkiseen talouteen kaiken kaikkiaan saadaan lisää kyllä hallituksella on hyvin selkeä talouspolitiikan linja te hiuksia halotte edustaja harakka hius on merkittävä osa ihmistä hiuksia te halotte pienemmistä asioista mutta minä toivon että te kiinnitätte siihen isoon kuvaan huomiota meillä on järkevä finanssipolitiikan viritys me teemme kasvutoimia me teemme jatkuvasti uusia toimia että me saamme ihmiset töihin ja korkealla työllisyysasteella me turvaamme palvelut

arvoisa herra puhemies kun tässä keskustelussa on moneen otteeseen tämä tosi tärkeä asia eli työllisyys ja työttömyys noussut esille niin ihan ajattelin kommentoida työttömyys on siis laskenut totta kai se iso huoli on tämä pitkäaikaistyöttömyys ja sille pitää tehdä jotakin no mitä sitten on tehty

kannustinloukkuihin kohtaanto ongelmiin puoliväliriihessä tehdään lisää toimenpiteitä näihin liittyen olennaista on nyt katsoa miten nämä jo päätetyt keinot auttavat työllisyyttä otan esille muun muassa hankintalain mahdollisuudet on laskettu että jos se käytetään maksimaalisesti oikealla viisaalla tavalla se tuo jopa viisikymmentätuhatta työpaikkaa ei mikään ihan pikkujuttu eli eli nämä asiat kannattaa kunnissakin miettiä sitten kun näitä kuntavaaleja käydään käydään että siellä on itse asiassa tosi paljon vielä valtaa eli tämä elinkeinopolitiikka jää sinne kuntiin ja sitä kannattaa hyödyntää ja toisena isona asiana kun tämä talous on lähtenyt nousuun itseäni ainakin kiinnostaa se että työtä tulee suomalaisille suomalaisilla työehdoilla jos tulee ulkomaalaisia hekin noudattavat suomalaisia työehtoja eikä niin että me maksamme alipalkatuille ulkomaalaisille työntekijöille palkkoja tuolla ja he vievät työpaikat suomalaisilta myös tähän asiaan haluan kiinnittää huomiota yhdessä stmn ja koko hallituksen kanssa

puhemies jos nyt jatketaan tätä keskustelua hallituspuolueiden kokoomus ja keskusta linjausten välillä niin kun valtiovarainministeri orpo oli valtiovarainvaliokunnassa budjettipäällikön kanssa ja sielläkin keskusteltiin tästä kehysriihen mahdollisesta lisäsopeuttamistarpeesta jos oikein muistan mainitsitte että siinä otetaan sitten niin niin sanotusti kalupakki molemmat vaihtoehdot sekä menosopeutus että verosopeutus äsken pääministeri korosti ja ja te korostitte avointa talouskeskustelua niin jos nyt käydään tätä avointa talouskeskustelua niin mitähän se mahtaisi olla se verosopeutus sitten aiotteko kiristää suurituloisten verotusta suurten omaisuuksien pääomatulojen verotusta ensi kevään kehysratkaisussa jos on todennut että veroratkaisut ovat käytettävissä kevään kehyspäätöksessä jonka te olette taktisista syistä härskillä tavalla siirtämässä kunnallisvaalien yli

arvoisa herra puhemies suomen teollisuus on on nousu uralla teollisuuden prosenttia meidän ongelmamme kuitenkin on se että meidän teollisuuden rakenne perustuu siihen mitä muissa maissa meidän markkina alueella tehdään investointeja siksi on erityisen tärkeää että meillä satsataan tähän innovaatiotoimintaan ja osoitetaan siihen rahoja valtion talousarvion kautta voidaan hoitaa tietyt asiat mutta tarvitaan myöskin muuta ulkopuolista rahoitusta ja siksi kysyisinkin valtiovarainministeriltä sitä millaisena te näette tällä hetkellä pankkien roolin yritysten rahoittajana koska yrityskentästä tulee palautetta siitä että nämä vakavaraisuusvaatimukset ovat nousseet niin korkealle tasolle että pankit eivät uskalla ottaa riskejä elikkä vain ja ainoastaan finnveran tai muiden valtionrahoitusväylien kautta löytyy yrityksille rahoitusta

puhemies varmasti talouden käänteeseen on tässäkin salissa kaikilla ansionsa sillä että sosialidemokraatit ovat oppositiossa ja kokoomus valtiovarainministeripuolueena työn kautta näitä asioita pitää hoitaa uudet työpaikat ovat syntyneet pieniin ja keskisuuriin yrityksiin yrittäjävähennys vanhemmuuden kustannusten tasaaminen ja maksuperusteinen arvonlisävero ovat tällaisia toimia jotka osoittavat sitä että hallitus on yrittäjämyönteinen myös se että työn verotusta kevennetään kaikilta suomalaisilta työntekijöiltä ja myös eläkeläisiltä talous on hienoisessa kasvussa ja myös työttömyys vähenee mutta me tarvitsemme lisää toimenpiteitä ja kun tässä kiky sopimuksessa luotettiin että työntekijät ja työnantajat pystyvät tekemään näitä sopimuksia niin voisiko paikallista sopimista samassa hengessä myös edistää

puhemies minä kyllä ymmärrän sosialidemokraattien valtavan tuskan tässä tilanteessa heillä oli valtiovarainministerin salkku ja työministerin salkku viime kaudella bruttokansantuote aleni kolmena vuonna peräkkäin hyvin voimakkaasti nyt bkt kasvaa työttömyys kasvoi viime kaudella kymmenillätuhansilla nyt samoin lukemin suurin piirtein mennään toiseen suuntaan

julkinen velka kasvoi viime kaudella aivan hurjasti nyt kokonaisuutena julkinen velka ei kasva niin niin paljon kuin teidän aikananne kunnat ajautuivat suureen ahdinkoon viime kaudella nyt on täysin toinen tilanne teidän jäljiltänne tilanne on todella huono mutta nyt kasvu on tosiasia

arvoisa puhemies kysymys on juuri siitä mitä me teemme kun talouden toivonpilkahdus on nyt näkynyt jatkaako hallitus esimerkiksi tätä kurjistavaa politiikkaa vai tukeeko se aidosti kasvua työllisyystavoite on myös muuten karkaamassa esittäisin muutamia kysymyksiä mitä järkeä on esimerkiksi leikata pieni ja keskituloisilta kun tämä vaikuttaa suoraan kotimaiseen kysyntään mitä järkeä on romuttaa opintotukea kun tämä sekä vaikuttaa

miksi hallitus ei tee parempaa talouspolitiikkaa

puhemies on selvää että taloudessa on nähtävissä pieniä hauraita myönteisiä merkkejä ja ne johtuvat monista syistä

työttömyys on tullut alas kahdeksantuhannen viiva yhdeksäntuhannen hengen verran mutta se selittyy pelkästään lisääntyneellä kuntouttavalla työtoiminnalla ja omaehtoisella opiskelulla siis työhallinnon toimenpiteillä mutta kun te te sanoitte että työllisyysaste on noussut ja ja työllisten määrä on noussut ei muuten ole kun te olette kaivanneet tilastokeskuksen lukuja niin viimeisen tilastokeskuksen tilaston mukaan työllisyysaste on pysynyt ennallaan työllisten määrä on vähentynyt minua ei ole koskaan vaivannut se jos asioista ollaan eri mieltä

arvoisa puhemies minä luulen että tietoisella vastakkainasettelun lietsomisella ei tätä tätä maata maata rakenneta mutta jokainen toimii tietysti omilla omilla tavoillaan joka tapauksessa on selvää että elää koko koko voimallaan meidän pitää pyrkiä pitämään koko tämä maa mukana minusta hallitus on tämän ymmärtänyt monella tavalla tehdään erittäin isoja infrahankkeita ympäri ympäri maata rakennetaan maakunta ja sote uudistusta tehdään monenlaisia erilaisia toimenpiteitä joilla joilla tätä maata viedään viedään eteenpäin siis koko maata viedään eteenpäin jos voisin valtiovarainministerille esittää kuitenkin kysymyksen niin se kuuluisi niin että miten valtiovarainministeri näkee tämän koko maan kehittämisen ja kehittymisen nyt

myönnän vielä tässä vaiheessa vastauspuheenvuorot edustajille elomaa lindtman ja sen jälkeen ministerin kiireiden vuoksi hänelle pari minuuttia ja vielä hetki hänen jälkeensä jatketaan debattia

puhemies vaikeita aikoja eletään monella kansalaisella on toimeentulo todella tiukalla mutta taloudessa on nähtävissä pientä valonpilkahdusta aivan kuten edustaja terhokin tässä mainitsi tartutaan siihen ja ja keskitytään ratkaisuihin se on rakentavampaa sdp ei utopiaa maksuperusteinen alvi on yksi niistä toimenpiteistä joilla hallitus tukee yrittäjiä yli yhdeksänkymmentä prosenttia yrityksistä on pieniä tai keskisuuria täällä salissa on opposition taholta väitetty pitkin viikkoa että esimerkiksi yrittäjävähennys tukee vain rikkaita kysyisinkin hallitukselta ministeri orpo onko tämä väite totta että se tukee vain rikkaita ja ja toiseksi oikeiden työpaikkojen syntyminen on nyt elintärkeää onko edellä kuvatussa yritysten tukemisessa tähtäin siihen että näitä jokaisen puolueen peräänkuuluttamia työpaikkoja syntyisi ja sen kautta hyvinvointia kaikille kansalaisille lapsiperheille eläkeläisille työttömille syrjäytyneille opiskelijoille ihan kaikille

värderade talman hyvä jos käänne on tapahtunut edustaja mustajärvi nosti tosin aivan oikein esille sen että että työllisyyshän tilastokeskuksen mukaan ei ole kasvanut viime vuodesta työllisyysaste ilmeisesti hieman koska työväestön työikäisen väestön määrä on pienentynyt mikä sinänsä myöskin on huolestuttava asia johon pitäisi jollain tavalla

tuli pitkälti fiskaalinen harjoitus jossa varsinaisiin rakenteisiin ei puututtu ja toistuvasti on torjuttu muun muassa edustaja sarkomaan grahn laasosen ja sirenin

saaneet pienen lahjan tässä esimerkiksi rakennusteollisuuden pääekonomisti arvioi että puolet rakentamisen kasvusta johtuu edellisen hallituksen päätöksistä kehäradasta ja länsimetrosta hyvä niin nyt on kysymys siitä minkälaiset siemenet te nyt istutatte mitä on ensi keväänä luvassa

noin kaksi minuuttia
arvoisa puhemies viittaan edelleenkin valtiovarainministerin istuvaan kansliapäällikköön hetemäkeen joka totesi että tämä kuudestoista kolmatta on se aikaisin päivä milloin tilastokeskuksesta voidaan saada nämä luvut jotka tarvitaan ennusteen pohjaksi tämä nyt kolmannen kerran tämä on siis se se päivämäärä josta lähdetään liikkeelle ja sitten lähdetään rakentamaan sitä kuten olen todennut täällä monta kertaa niin käymme avoimen keskustelun taloudesta ja käymme sen sitten niiden viimeisten ennusteiden pohjalta vielä vielä ennen varmasti moneen kertaan työllisyysaste on vmn lukujen mukaan noussut noin nolla pilkku kuuden vuosivauhtia tämän hallituskauden alkuajan siis tämä on vmn luku tilastokeskuksen ja vmn tavoissa tilastoida on eroja mutta tämä on joka tapauksessa vmn

tapa laskea joka on ollut kaikkien aikaisempienkin budjettien teon pohjana työllisten määrässähän meillä on sitten nimenomaan juuri tämä meidän kestävyyshaasteemme että kun meillä koko ajan jää suuria ikäluokkia eläkkeelle ja meille tulee pienempiä ikäluokkia sisälle ja samaan aikaan meillä on korkea työttömyysaste niin tämä on todella vaikea yhtälö meidän pitää saada pitkäaikaistyöttömien määrä vähenemään siihen meillä on lukuisia uusia keinoja tulossa käyttöön vuoden alusta

aika loppuu kannustinloukkutyön aivan keskeisenä esille meillä nyt syntyy uusia työpaikkoja eivätkä ne synny pelkästään työllisyystoimien kautta vaan niitä syntyy teollisuuteen rakentamiseen meriteollisuus autoteollisuus meidän pitää löytää sinne meidän omista työttömistämme meidän nuoristamme jotka eivät ole päässeet edes työelämän alkuun niitä ihmisiä töihin se on parasta mitä me voimme nyt tehdä ja jos me missaamme tämän mahdollisuuden niin minusta silloin pitää katsoa kyllä tiukasti peiliin tulevaisuudessa
arvoisat edustajat ministerin puheenvuoron jälkeen käymme tätä debattivaihetta vielä ehkä noin viisitoista viiva kaksikymmentä minuuttia ja sitten siirrymme varsinaisiin puheenvuoroihin

keskustelussa kiintoisaa on seurata sitä että että oppositiossa ei mitenkään myönteisesti suhtauduta tuohon suomen pankin uutisointiin siitä että taantuma on on takana ja talous kasvaa vihdoin ja työttömyys alenee hallituksen toimet ovat siis olleet vaikuttavia ja se on varmasti hankala teidän myöntää tekemistä toki vielä on ennen muuta pitkäaikaistyöttömyys on pystyttävä ratkaisemaan jotenkin ja meillä on myös

talouskasvuennusteesta huolimatta meidän kasvumme on kuitenkin hitaampaa kuin muissa euromaissa suomen pankkihan kuitenkin uskoo että erityisesti kilpailukykysopimus tuo lisää työpaikkoja

nyt syytä nostaa kissa pöydälle nimittäin tilanne on se että täällä on megaluokan kysymys esitetty opposition toimesta leikataanko tulevana keväänä nolla yksi vai kaksi miljardia pääministeri ja valtiovarainministeri ovat tästä täysin eri mieltä ja ministeri soini keskittyy siihen että käy haukkumassa opposition hyvin ylimielisesti mutta ei vastaa tähän olennaiseen kysymykseen

ja komissio kolkuttaa ovelle hyvä tavaton puhemies minä en näe aitiossa enää yhtäkään ministeriä vastaamassa tähän

puhemies kyllä on sanottava sosialidemokraattiselle eduskuntaryhmälle ja ehkä koko koko oppositiolle että olisi kovin arvokasta että te kuuntelisitte täällä mitä hallituksen ministerit toteavat valtiovarainministeri aivan selvästi tuossa sanoi että se arvio mitä toimenpiteitä tarvitaan tehdään kun nähdään viimeisimmät talousennusteet hallitus toimii niiden mukaisesti eikä joidenkin sellaisten laskelmien perusteella joita kukaan ei ymmärrä niin kuin näyttää kyllä vähän sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä toimivan

arvoisa puhemies nyt täytyy vähän tuota meidän puheenjohtaja soinia tässä puolustaa kun hän ei ei ole itse paikalla ensin kun soini oli täällä ja kävi puhumassa pidettiin puheenvuoroja siitä että hän puhuu ala arvoisesti ja haukkuu oppositiota hän mielestäni kyllä luetteli niitä hyviä uudistuksia joita hallitus on tehnyt myös myös pienituloisten eteen monenmoisia uudistuksia minä en tiedä mitä ala arvoista siinä on eikö niitä saisi kertoa kansalle ettekö te halua että muut kuulevat niitä että vain teidän totuutenne on se mikä täällä kerrotaan kun sitten soini on poistunut niin huudetaan että mihin se soini nyt on poistunut nyt olla jotain mieltä siitä että haluatteko että hän puhuu täällä vai ei hän tuntuu olevan teille erittäin vaikea henkilö ja näin varmaan onkin koska soini on usein ollut asian ytimessä jo vuosia eteenpäin hän on osannut sellaisia asioita tietää joista on jouduttu toteamaan että näinhän se meni

herra puhemies se mitä hallitus on koko olemassaolonsa ajan tavoitellut on lähestymässä kaikkihan on on täytynyt tehdä sen ehdoilla että suomi palaa kasvu uralle ja näin on nyt tapahtumassa tämähän on on tarkoittanut myös kipeitä päätöksiä ei ehkä ihan niin kipeitä mitä kohta sata vuotias suomi on joutunut historiansa varrella kohtaamaan viimeisimpinä lama aikoina mutta kuitenkin kipeitä päätöksiä tälläkin kertaa jos toivottavasti kun nyt isänmaan kannalta välttämätön toteutuu ja hallitus onnistuu tuossa ensisijaisessa ja tärkeimmässä tavoitteessaan mielestäni tämän jälkeen on aika alkaa ajamaan koneita ylös ja luomaan sitä yhteistä visiota myös oppositiorajojen yli mitä tässä on peräänkuulutettu mielestäni tuossa visiossa avainsanoja ovat kyllä eriarvoisuuden poistaminen ja vähentäminen ja toisaalta koulutukseen panostaminen ja siitä yhteisen vision löytäminen siinä silloin tarvitaan kyllä ehkä välihuutojen sijasta enemmän yhteistä työskentelyä hallitus ja oppositiorajat ylittävää myös parlamentaarista työskentelyä

puhemies tässä keskustelussa tuntuvat nyt isot ja pienet asiat aika lailla sekoittuvan itselläni on suuri huoli eriarvoisuuden kasvusta ja köyhyyden lisäämisestä tässä hallituksen esityksessä hallitus leikkaa noin kaksisataa miljoonaa kaikkein köyhimmiltä eli etuuksien varassa eläviltä samanaikaisesti se lisää rahaa leipäjonoihin sinänsä on hyvä että että yhteiskunnan ulkopuolelta ihmiset saavat apua hätäänsä mutta paljon fiksumpaa olisi vahvistaa perusturvaa esimerkiksi tekemällä kunnallisveroon perusvähennyksen joka auttaa näitä kaikkein pienituloisimpia eli etuuksilla eläviä kysynkin hallitukselta onko se valmis tekemään tämän todella kestävän ratkaisun sen sijaan että se on synnyttämässä leipäjonojen suomea
arvoisat edustajat tässä debattivaiheessa jota on käyty jo aika pitkä tovi myönnän vielä vastauspuheenvuorot ryhmäpuheenvuorojen käyttäjille sikäli kuin he ovat salissa ja sen jälkeen siirrytään listapuheenvuoroihin

arvoisa puhemies suomi tarvitsee yrittäjiä ja työnantajia työ ja elinkeinoministeriö on valmistellut erittäin laajan yrittäjyysohjelman jolla parannetaan alkavien kasvavien yritysten riskirahoitusmahdollisuuksia yritetään parantaa itsensätyöllistäjien työttömyysturvaa parannetaan yritysten kansainvälistymispalveluja tätä yrittäjyyspakettia tukee laaja veroratkaisu jossa keskeisenä osana ovat yrittäjävähennys ja maksuperusteinen arvonlisävero on hyvä että vihdoin on saatu toteutetuksi tämä keskustan pitkään ajama yrittäjävähennys se on nimenomaan osa yrittäjyyspakettia olen vahvasti sitä mieltä että yrittäjälle jäävä euro on yhteiskunnan tuottavuuden kannalta varmasti tehokkaampi kuin julkiselle vallalle maksettu veroeuro

arvoisa puhemies haluan vielä toistaa sdpn verolistan mikä löytyi tuolta elikkä te korottaisitte esimerkiksi sijoitusvakuutusten veroa rahoitusveroa voimalaitosveroa ja ja loisitte terveysperusteisen veron te nostaisitte pääomaverokantoja te muuttaisitte tuloveroasteikkoja uudistaisitte osinkoverotusta ottamalla lisää työntekijöiltä ja yrittäjiltä te ottaisitte enemmän perintö ja ja lahjaveroja te luopuisitte yrittäjävähennyksistä arvoisa sosialidemokraattinen työväenpuolue ei ole ihme että edellisen hallituskauden aikana suomeen tuli yli satatuhatta uutta työtöntä jos te pääsisitte nyt hallitukseen päättämään niin kohta ei enää kukaan haluaisi tehdä töitä tai kaikki tulot verotetaan pois tavalla tai toisella mutta kuntavaaleja odotellessa vaalirahoittajista te haluatte pitää huolta toteatte oikein erikseen että yleinen asumistuki pitää säilyttää vähintään ennallaan jotta kaikilla olisi varaa maksaa suuria vuokria

äskeisestä poiketen myönnän tässä vastauspuheenvuoron edustaja harakalle koska edellisessä tuli niin konkreettinen kommentti liittyen sdpn eduskuntaryhmän esityksiin
kiitos arvoisa puhemies tämä on aivan totta me käytämme verotuksen työkaluja siihen että oikeudenmukaisempi yhteiskunta toteutuu mutta te te jätitte tästä listasta mainitsematta sen toisen puolen meillä on veronkevennyksiä ennen kaikkea pieni ja keskituloisille palkansaajille pieni ja keskituloisille eläkeläisille ja lisäksi myöskin pienyritysten arvonlisäveron

muistakaa se listan toinen puoli te osaatte luetella vain veroja itse asiassa talouspolitiikan arviointineuvosto on jo todennut että hallitus tässä tilanteessa jättää käyttämättä kaikkein tärkeimmän yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden työkalun eli verotuksen arkkipiispa kari mäkisen täytyy tulla hallitukselle muistuttamaan että hän ei halua osallistua pelkästään hyväntekeväisyyteen vaan myös hyvätuloiset voivat maksaa enemmän veroja se on oikeudenmukaisen yhteiskunnan merkki yhdeksänkymmentäviisi prosenttia suomalaisista hyötyy enemmän sdpn

kysyin jo aikaisemmin puheenjohtaja rinteeltä ja voin kysyä harakaltakin teillä oli valtiovarainministerin paikka viime vaalikaudella mikä semmoinen hyvätuloisille kohdistettu vero silloin oli voimassa joka nyt ei ole minkä te laitoitte silloin voimaan joka nyt ei ole voimassa solidaarisuusvero on voimassa ja olemme laajentaneet sitä laajentaneet sitä mitä te teitte sellaista minkä me olemme purkaneet

puhemies täällä sdp kehuu kovasti omaa vaihtoehtoaan mutta emme ole vieläkään kuulleet vastausta näihin rinteen laskelmiin mistä loppujen lopuksi tulevat ne ajatellut hyödyt lisäksi kuulisin mielelläni teidän säästöesityksistänne ennen vaaleja julistitte että sopeutustarve olisi yhteensä kolme plus yksi miljardia ja nyt olette vastustaneet systemaattisesti kaikkia näitä hallituksen esittämiä säästöjä

arvoisa puhemies tänään esitimme yhden kysymyksen yhden tärkeän kysymyksen onko edessä lisäleikkauksia kunnallisvaalien jälkeen siihen ei kerta kaikkiaan vastausta tullut ei tullut vastausta näin yksinkertaiseen kysymykseen olemme siis lehtitietojen varassa pääministeri sipilä toteaa että lisäleikkauksia ei tule

minun keskeinen kysymykseni on jos kerran myöskin valtiovarain mietinnössä todetaan että työllisyysaste todellisuudessa jää ensi viime vuoden tasolle ei tule työllisyyskannustimia niin pitääkö pääministeri nyt tunkkinsa vai ei pidä koska tavoitteet eivät toteudu pidetäänkö tunkki vai ei vastatkaa nyt tuleeko lisäleikkauksia vai ei
tähän edustaja zyskowicz arvoisa
herra puhemies pääministerin valtiovarainministerin ja koko hallituksen linja tässä asiassa on hyvin selkeä ensinnäkin hallitus on todennut että käänne parempaan suomen taloudessa on tapahtunut toiseksi näyttää hyvin vahvasti siltä että tämä käänne ei riitä siihen että hallitusohjelman kunnianhimoiset tavoitteet työllisyysasteesta ja julkisen velan taittumisesta tulisivat toteutumaan tämän pohjalta hallitus on todennut että näiden kunnianhimoisten tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan uusia toimia ja päätöksiä hallitukselta työllisyyden ja kasvun tukemiseksi edelleen hallitus pyrkii siihen että näillä uusilla ratkaisuilla onnistuttaisiin tukemaan talouskasvua ja työllisyyttä siten että mitään

puhemies ministeri soini viime kaudella kansanedustajana ollessaan käytti termiä takiaispuolue takiaispuolue minä en luonnollisestikaan halua sellaista nimitystä käyttää mistään puolueesta mutta perussuomalaisten kanta tähän

arvoisa puhemies tässähän on useita vastattavia kysymyksiä jo kertynyt aloitetaan ensin näistä leikkauksista mistä on niin kovasti kyselty näitähän on esitelty jo hyvin pitkän aikaa hallitusohjelman liitteessä kuusi ne ovat edustaja kiuru ainoat leikkaukset mihin minä olen viitannut ja täältä voi lukea suoraan taulukosta missä vauhdissa ne toteutuvat ja suurin osa ei vielä ole toteutunut mihinkään muihin leikkauksiin eikä mitään muita leikkauksia ole päätetty kuin ne mitkä tässä nyt ilmoitetaan teidän spekulaationne on siis täysin turhaa siihen saakka ja mitä tulee taas kysymykseen tästä kunnallisvaalien jälkeen olevasta budjettiriihestä niin täällähän valtiovarainministeri useaan kertaan avasi tämän perustelun miksi näin on pakko toimia jotta meillä on tarvittavat tiedot että voidaan tehdä järkevää talouspolitiikkaa täällä on vaadittu toimimista ilman numerotietoa se ehkä selittää edellisen hallituksen talouspäätöksiä mutta me emme suostu näin

ja vielä vastauspuheenvuoro ryhmäpuheenvuoron käyttäjistä paikalla on vielä edustaja

ei ollut yhtään ryöstettyä rahaa mutta silti me ottaisimme vähemmän velkaa kuin hallituksen vaihtoehdossa

miljoonaa euroa veneteollisuus työllistää suomessa kolmetuhattaviisisataa henkilöä ja liikevaihdosta satakaksikymmentäviisi miljoonaa menee vientiin veneteollisuuden yritykset ja niiden henkilökunta luovat siis jo nyt miljoonia euroja verovaroja edustaja kiviranta muistutti meitä siitä kuinka tärkeää on että meillä on suomessa hyvinvoiva yrittäjyys olisin kysynyt ministeri soinilta kun hän hän nyt oli palannut hyväntuulisena töihin mutta hän ehti lähteä ja ajattelin kysyä kokoomuksen hyväntuuliselta ja vastuulliselta ja aina oikeudenmukaisuutta puolustavalta varaministeri zyskowiczilta että ettekö te nyt voisi upottaa tämän veneveron merenpohjaan ennen kuin meri jäätyy espoon iivisniemen rannassa
siirrymme puhujalistaan

arvoisa

jotenkin siirretty jotta siirretään jotakin niin pitäisi ensin olla joku ajankohta mistä se siirretään no minä en minä en muista että olisi ollut ajankohta josta se olisi siirretty sitten sinne huhtikuun lopulle vaan on päätetty että se on siinä ja jos kysymys on puolivälin riihestä niin ainakin minun järkeni sanoo että se kannattaisi ajoittaa suurin piirtein puoliväliin ja hallitus taisi aloittaa viime vuonna toukokuussa vai oliko kesäkuun puolella jolloin tuo puoliväliriihi tuolla ajoituksella mikä nyt on ajateltu taitaa olla vähän ennen tämän hallituksen puolivälikautta ei tässä mitään sen kummempaa ole silloin on on varmasti tuoreet talousnäkymät tuoreet talousennusteet voidaan tehdä tarvittavat ratkaisut ja varmasti hyvä oppositio kuntavaalien alla päästään ihan riittävästi keskustelemaan näistä aiheista hallituksen kanssa ja hallituksella tulee tuolloinkin olemaan hyvä yhtenäinen linja jolla suomea nostetaan suosta mihin se on viime vuosien aikana joutunut arvoisa puhemies vaikka tässä vaikeuksia on niin voi kuitenkin sanoa että tämä suomen sadas itsenäinen vuosi alkaa sittenkin kohtuullisen hyvin pitkästä aikaa monen vuoden jälkeen talouden pohjakosketus on takana ja monet mittarit näyttävät paremmilta kuin aikoihin edellisen hallituskauden pakko sanoa apaattisuudesta ja tekemättömyydestä on päästy tekemisen meininkiin kuten muun muassa eilen kertoi käänne on tapahtunut ja tätä samaa viestiä on hyvin moni muukin tutkimuslaitos ja asiantuntija kertonut nyt on pakko uskoa käänne on tapahtunut suomen kuntoon laittaminen etenee keskustalle ykkösasia on saada työllisyys paranemaan korkea työllisyysaste merkitsee eriarvoisuuden pienenemistä ja julkisen talouden tasapainoa kun yhä useampi suomalainen on töissä koko julkisen talouden tilanne paranee silloin meillä on entistä paremmat mahdollisuudet myös huolehtia yhteiskunnan heikompiosaisista ja ajan kanssa parantaa palveluita hallituksen kaikki toimet tähtäävät siihen että kaikki työkykyiset suomalaiset pääsevät töihin kilpailukykysopimuksen arvioidaan tuovan jopa kymmeniätuhansia uusia työpaikkoja sen merkitys myös luottamuksen palauttajana on suuri sopimusta täydentää lähes kolmen miljardin euron investointiohjelma teiden ratojen ja muiden väylien kunnostamiseksi uusien liikennehankkeiden aloittamiseksi ja tietoliikenneyhteyksien rakentamiseksi pitkään kasvanut korjausvelka tieverkossa viimeinkin alkaa taittua nämä hankkeet elvyttävät suomen taloutta ja työllistävät koko maassa kun työn verotus hivenen kevenee se myös parantaa palkansaajien ja eläkeläisten ostovoimaa ja pienentää kannustinloukkuja ja näiden toimien vaikutukset arvoisa puhemies näkyvät jo telakoilla autoteollisuudessa ja metsäteollisuudessa riittää nyt työtä uusia työpaikkoja on syntynyt paljon myös terveyspalveluihin ja ict sektoreille vaikkapa lapin matkailu näyttää olevan melkoisessa melkoisessa vauhdissa ajat ovat monessa suhteessa paremmat kuin vuosikausiin aikaisemmin sekin on todettava että ylivoimainen osuus näistä uusista työpaikoista syntyy pieniin yrityksiin siksi niiden toimintaedellytysten parantaminen on ollut ja on edelleen tärkeää monet hallituksen uudistukset myös ne mitä tänä syksynä on tehty ovat olleet yrittäjien kannalta merkittäviä yrittäjävähennys tuo pk yritykset verotuksellisesti samalle viivalle suuryritysten kanssa ja maksuperusteinen maksuperusteinen arvonlisävero helpottaa huomattavasti pienyrittäjiä joiden ei enää tarvitse toimia pankkina valtiolle odotellessaan rahoja ostajalta ja on hienoa että vastineeksi työpaikkoja todella syntyy arvoisa puhemies voimavarat pitää laittaa nyt hyvän kehityksen edistämiseen emme ole vielä kovalla maalla ei voi olla vielä varma että suomi on pelastettu vaikka suunta onkin saatu kääntymään parempaan suuntaan tarvitsemme lisää vientiä ja myös kotimaassa investointeja pitää saada lisää liikkeelle puoliväliriihessä on tarpeen tehdä ratkaisuja juuri investointien edistämiseksi ensi vuoden budjetti arvoisa puhemies sisältää näitä keljuja ikäviä menosäästöjä myös keljua velanottoa säästöjä joudutaan tekemään koska suomi on ylivelkaantunut näistä huolimatta jokaisesta suomalaisesta huolehditaan ja syntyy näkymä jolla suomi on jälleen kestävällä polulla arvoisa puhemies tästä opposition aika kovasta huudosta huolimatta maan asiat ovat tällä hetkellä koko lailla hyvässä hoidossa kansainvälinen tilanne on kuitenkin epävarma ja saattaa aiheuttaa muutoksia suomen tilanteeseen koska emme voi turvautua vetoapuun maailmalta tällä hetkellä on erityisen tärkeää että huolehdimme niistä asioista jotka ovat omissa käsissämme esimerkiksi sote uudistuksesta on tärkeää että se viedään nyt viimeinkin maaliin saakka vuosien jahkailun jälkeen ja näin tullaan myöskin tekemään arvoisa puhemies näillä eväillä on budjettikäsittelyn jälkeen jopa eduskunnalla oikeus ja mahdollisuus levollisin mielin käydä joulun viettoon
vaikka periaatteessa nyt jatketaan listapuheenvuoroja niin kuitenkin tämän kevään aikataulukysymyksen osalta jos siihen niin kuin ymmärsin oli edustaja heinäluomalla myönnän sellaisen

on aivan olennainen keskustelu kansanvallan kannalta eli jos mennään vaaleihin niin mitä ihmisille kerrotaan ennen vaaleja ja mitä päätetään vaalien jälkeen ettei käy niin kuin eduskuntavaaleissa kävi että niistä säästölistoista ja nyt olette tehneet arvoisat perussuomalaiset hallituksessa te te ette puhuneet sanaakaan ainut rehellinen mies tässä oli edustaja zyskowicz joka teki oman leikkauslistansa ei tämä on ihan aiheellinen juttu ja nyt näyttää siltä että kuntavaaleissa tehdään aivan sama operaatio mikä tehtiin ennen eduskuntavaaleissa ilman siirtämistä kun edustaja kaikkonen sanoi ettei ole siirretty mitään niin kehysriihi on siirretty myöhemmäksi kuin koskaan aikaisemmin koskaan aikaisemmin se on se siirto ja tämä kirjoitettiin vaivihkaa valtioneuvoston twitter tilillä ei edes tullut tiedotetta samana päivänä kyllä tuli tiedote siitä että on olemassa koulureformia ja on olemassa ahtisaari päiviä mutta kehysriihen ajankohdan siirrosta haluttiin vaieta mistähän se johtui

arvoisa puhemies edustaja heinäluoma on taitava poliitikko ja nyt hän pyrkii myöskin tutulla tavallaan sotkemaan asioita kuntavaaleja ja valtakunnan taloutta kuntavaaleissa keskustellaan kuitenkin aika toisenlaisista teemoista kuntien kehittämisestä kaavoituksesta

arvoisa herra puhemies tämä hallitus ei leikkaa kunnilta edustaja heinäluoma ja edustaja viitanen niin kuin edellinen hallitus leikkasi kunnilta tämä ei valitettavasti teille näy ihan hyvin mutta tässä on on kaavio siitä miten kuntataloutta on valtion toimenpitein kohdeltu viime vuosina ja teidän hallituskautenanne viime hallituskautena nämä pilarit olivat raskaasti miinuksella te leikkasitte kunnilta valtavasti rahoja siitä siitä johtui se että kunnat velkaantuivat ylen määrin kunnat korottivat veroprosentteja heikensivät palveluja irtisanoivat ihmisiä työntekijöitä ja lisäksi vielä parikymmentä kuntaa joutui kriisikuntamenettelyyn tällä hetkellä ei yksikään kunta ole kriisikuntamenettelyssä historiallisen moni kunta alensi veroprosenttiaan nämä ovat ne teemat joista pitää kuntavaaleissa puhua miten kohdellaan kuntia hallitusohjelmassa nyt lukee että että kaikki valtion toimenpiteet kompensoidaan kunnille ja se näkyy tässä kaaviossa kolmekymmentäyhdeksän miljoonaa vahvistuu tämän budjetin myötä kuntatalous se on historiallista esimerkiksi kaksituhattakaksitoista teidän hallituskaudellanne neljäsataakaksi miljoonaa alijäämäinen oli kuntatalous ja kuntien palvelut heikkenivät ryhmäkokoja kasvatettiin vanhustenhuoltoa heikennettiin teidän hallituskaudellanne nyt on toisin kaikki veromuutoksetkin kompensoidaan kunnille sataprosenttisesti lukekaa sieltä valtiovarainvaliokunnan mietinnön sivulta kaksikymmentäkuusi kuntatalous kohta niin näette mitä mietinnössä yksimielisesti todetaan olen sen jaoston puheenjohtaja jossa nämä käsiteltiin ja tiedän nämä esittelen ne sitten myöhemmin mutta kuntavaaleissa puhutaan siis kunnista kuntien palveluista kuntataloudesta ei siitä miten sosialidemokraatit ryöstävät sitraa tai tai tekevät joitakin toimenpiteitä arvoisa puhemies varsinaisena puheenvuoronani totean puheenvuoronani totean että on hienoa että pysähtyneisyyden aika on nyt ohi hallitus hallitus toteuttaa hallitusohjelmaa hallitusohjelmassa on selkeästi kerrottu että hallituksen alkutaipaleella tehdään menojen sopeutustoimenpiteet ne on nyt tehty tai ne on ainakin päätetty tulossa ensi vuoden alusta voimaan uusia ei tehdä näillä näkymin jos tapahtuu yllättäviä käänteitä taloudessa niin jokainen puolue joutuu sen eteen että joudutaan sopeuttamaan mutta niitä ei ole hallitusohjelman mukaan nyt tarpeen tehdä kun sitä noudatetaan ja tulokset puhuvat puolestaan työllisyys paranee ja talous kasvaa toisin kuin viime kaudella kun kaikki meni punaiselle arvoisa puhemies suunnanmuutos on siis selkeä hallitus on tämän ensimmäisen osionsa ohjelmastaan toteuttanut ja toinen osio on menossa eli sopeutukset on toteutettu työelämän ja yritystoiminnan uudistukset on on toteutettu kiky sopimus tulee voimaan kiitos siitä ammattiyhdistysliikkeelle työnantajille kiitos hallitukselle joka tuli mukaan mittavalla veropaketilla näillä uudistuksilla luodaan nyt juuri työpaikkoja jotka syntyvät koko ajan tästä eteenpäin lisäksi tämä hallitus toteuttaa suuret rakenneuudistukset joita viime kaudella ei saatu aikaiseksi sote toteutuu kuntien tehtäviä karsitaan toisen asteen koulutus uudistetaan ei sillä lailla kuin te vaaditte kun te esititte talousohjelmassanne tälle vaalikaudelle kahdensadanseitsemänkymmenen miljoonan leikkausta toisen asteen koulutuksesta hallitus toteuttaa sen miljoonan suuruisena eli merkittävästi pienempänä koska hallitus arvostaa toisen asteen koulutusta toisin kuin te kunnilta te olitte silloisen ministeri rinteen ilmoituksen mukaan leikkaamassa kahdeksansataa miljoonaa indeksikorotuksia tällä vaalikaudella tämä hallitus ei sitä tee se ei kurjista kuntia eikä aja kuntien palveluja alas näin toteutuu siis parempi ohjelma ja kärkihankkeet tuovat uutta tähän yhteiskuntaan

arvoisa puhemies vaikka suomen talouden tilassa on nähtävissä pitkään odotettuja hienoisia positiivisia pilkahduksia ne ovat kuitenkin yksittäisiä uutisia toimet eivät vielä riitä suomen talouden tilan kääntämiseen talouspolitiikkamme on ankkuroitava kattavaan kokonaiskäsitykseen suhteessa muihin eu maihin tai naapurimaihimme talouskasvustamme annetut ennusteet ovat selvästi muita maita heikommat kilpailukykymme suhteessa muihin maihin heikkenee entisestään arvoisa puhemies maailman suuret muutokset muokkaavat myös politiikan suhdetta muuttuneeseen toimintaympäristöön väestömme vanhenee niin niin kotimaassa kuin euroopassa eikä mikään muuttoliike kykene sitä korjaamaan ilman että siitä aivan toisenlaisia haasteita teknologian kehitysvauhdin ja volyymin osalta tätä aikaa voisi varovasti arvioiden kuvailla maailmanhistorian merkittävimmäksi muutosjaksoksi globalisaation kehityssuuntaan tuskin on odotettavissa muutosta ympäristöhaasteet tarkoittavat muutoksia toimintaympäristöömme niin paikallisesti eurooppalaisittain kuin globaalistikin lastenlapsemme kenties ihmettelevät aikanaan ajatuksia miten ennen vanhaan lääkärin vastaanotolle mentiin fyysisesti itse tai töitä tehtiin tietyllä työpaikalla tekoäly ja tulevaisuuden innovaatiot tunnistavat useamman äidinkielen ja huolehtivat useampien erilaisten ihmisten tarpeista todennäköisesti jopa kielellisistä perusoikeuksista mitä enemmän yksittäiset asiat digitalisoituvat sen suuremmin ympärillä olevat ekosysteemit ja arvoverkostot muuttuvat se mitä on jo tapahtunut esimerkiksi kartoille musiikille tai sosiaaliselle kanssakäymiselle olemme mahdollistamassa liikenteelle tapahtuu myös terveydenhuollossa työmarkkinoilla ja ties missä muutokset ovat väistämättömiä eikä kyse ole siitä olemmeko valmiita muutoksiin vaan siitä miten niihin valmistaudumme suomella on kansantalouteensa ja kokoonsa nähden kaikki edellytykset osoittaa ketteryyttään suuressa muutoksessa säilyttääkseen mahdollisuudet hyvinvoinnin kasvulle jos meillä suomessa ei löydy tätä sitkeää joustavuutta dynamiikkaa mittaviin ja välttämättömiin uudistuksiin niin mistä sitten sisukkuuttamme on koeteltu paljon vaativampinakin aikoina yhteisen tavoitteemme tulisi olla suomen nostaminen entistä vakaammaksi ja menestyneemmäksi maaksi tätä varten on luotava täysin uudet ja mahdollisimman hyvin juuri suomelle sopivat toimintatavat sekä valmiuden joustamiseen tulisi olla prioriteettilistamme kärjessä arvoisa puhemies hallitus on tehnyt välttämättömiä ratkaisuja suomen talouden tilan kohentamiseksi yksi hallituksen tärkeistä toimista on työnteon verotuksen keventäminen kilpailukykysopimuksen seurauksena työnteon verotuksen keventämisen tulee jatkossakin olla tavoitteena siten että ihmisiä kannustetaan ahkeruuteen työntekoon ja riskinottoon yritysten kotimaisen osaamisen ja ammattitaidon kilpailukyvyn parantaminen luovat osaltaan uutta työtä ja toimeliaisuutta suomeen

suomessa asuva pääsisi työn syrjään kiinni työmarkkinoiden toimintaa on parannettava jotta työn määrä kasvaa paikallista sopimista ja sen laajentamista on vietävä määrätietoisesti eteenpäin uusien työpaikkojen synnyttämiseksi ja sitä kautta täydemmän työllisyyden saavuttamiseksi meillä ei ole varaa hetkeksikään hukata horisonttia tai päämääräämme kun kilpailukykysopimuksen jälkeinen aika koittaa on ratkaisevaa millaisia uudistuksia työkalupakissamme on valmiina päätettäväksi nykyisellä menolla työllisyystavoite jää saavuttamatta ja julkinen velka jatkaa edelleen kasvuaan julkisen velan ennustetaan kasvavan seitsemäänkymmeneen prosenttiin bruttokansantuotteesta vuonna kaksituhattakahdeksantoista kurinalaisen finanssipolitiikan lisäksi on suomen kannalta elintärkeää että tarvittavat rakenneuudistukset viedään eteenpäin käynnissä olevat uudistukset on vietävä yhdessä ennennäkemättömällä määrätietoisuudella maaliin samalla kun katseemme on tulevaisuudessa ja uusissa reformeissa

arvoisa herra puhemies edustaja kiuru aloitti puheensa siteeraamalla kansanedustaja miina sillanpäätä sillanpää puolusti niitä jotka eivät itse kyenneet puoliaan pitämään ja kutsui itseään suomen suurimmaksi kerjäläiseksi kansanedustaja sillanpään viesti on ajankohtainen päivänä sillä tänä päivänä on suuri uhka yhteiskunnan jakautumisesta voimakkaasti menestyjiin ja yhteiskunnan ulkopuolelle jääviin suomi on valumassa kohti osattomuuden yhteiskuntaa moni on tahtomattaan syrjässä vailla vuorovaikutusta tai arvostusta eriarvoisuus on suurinta mahdollista tuhlausta tuhlaamme ihmisten kykyjä ja mahdollisuuksia seisottamalla heitä leipäjonoissa ja kortistoissa sipilän hallitukseen tarvittaisiin enemmän näitä miinasillanpäitä viimeiset puolitoista vuotta hallitus on uskotellut suomalaisille että politiikalle ei ole vaihtoehtoa sdpllä on turvallinen ja inhimillinen vaihtoehto nykymenolle hallituksen pakkolakisekoilu ja esitysten peruuttelu ovat syöneet luottamuspääomaa ja yhteiskunnan suorituskykyä kansalaisten luottamus on palautettava arvoisa puhemies edellisen laman inhimillistä ja taloudellista laskua vielä jäljellä siksi on tärkeää katsoa miten hoidamme tämän päivän laman ja rakennamme sillan tulevaisuuteen me emme maksata laman taakkaa tavallisilla ihmisillä viime hallituskaudella sosialidemokraatit lähtivät siitä että yhdeksänkymmentä luvun virheitä ei toisteta thln mukaan vuosina kaksituhattakaksitoista viiva kaksituhattaviisitoista tehdyt etuus ja verolainsäädännön muutokset todella pienensivät pienensivät selvästi sekä tuloeroja että pienituloisuusastetta nyt tehdään juuri päinvastoin kaikkein pienituloisimmat osallistuvat kaikkein raskaimmin talouden tasapainottamiseen sipilän hallitus leikkaa eniten pienituloisilta palkansaajilta eläkeläisiltä työttömiltä sairailta opiskelijoilta ja lapsiperheiltä samalle ihmiselle tai perheelle kasautuvilla leikkauksilla on vaikutus arjen toimeentuloon etuuksien leikkaukset sekä indeksien heikennykset johtavat ostovoiman supistumiseen kun on yhä vähemmän rahaa käytettävissä kulutukseen ostovoiman hiipuminen merkitsee lisää työttömyyttä niin kotimaiseen tuotantoon kuin palveluihin me peruuttaisimme epäoikeudenmukaiset leikkaukset pieni ja keskituloisten arkeen meidän vaihtoehtomme kaventaa tuloeroja siinä missä hallituksen esitys lisää niitä liian kovilla säästöillä talous ei elvy vaan kutistuu entisestään osaamistaso laskee kilpailukyky heikkenee ostovoima kurjistuu ja työttömyys pitkittyy eriarvoisuus kansalaisten välillä syvenee ja köyhyys lisääntyy vaikka monien toimeentulosta ja perusturvasta leikataan velkaantuminen ei taitu vaan päinvastoin lisääntyy sosiaaliturvan koulutuksen ja palveluiden leikkauksista hankitut rahat jaetaan hallituksen omille taustaryhmille miljoonaperintöjen saajat metsänomistajat ja suurimpia ansiotuloja nauttivat saavat pysyvät suuret veronkevennykset ilman perusteltuja työllisyys ja kasvuhyötyjä hallituksen oma talouspoliittinen arviointineuvosto on huomauttanut siitä että verotus puuttuu kokonaan hallituksen keinovalikoimasta nykyisen hallituksen valtiovarainministeri orpo ottaa enemmän velkaa kuin edeltäjänsä rinne vaikka silloin oppositiossa ollessaan juuri keskusta ja perussuomalaiset syyttivät hallitusta velaksi elämisestä mitä tämä hallitus tekee velaksi eläminen jatkuu asiantuntijoiden arvioiden mukaan alijäämä ei ole millään ihmeen kaupalla katoamassa vuonna kaksituhattakaksikymmentäyksi ilman uusia toimia pelättävissä on että hallitus leikkaa keväällä lisää hallitus on siirtämässä näitä päätöksiä tarkoitushakuisesti kuntavaalien yli vaikka virkamiehet ovat todenneet että mitään estettä ei ole käsitellä asioita ennen kuntavaaleja arvoisa puhemies pitkäaikaistyöttömien osuus kaikista työttömistä ei ei ole koskaan suomessa ollut niin suuri kuin nyt yli kolmekymmentäviisi prosenttia ja se jatkaa ennusteen mukaan kasvuaan tulevina vuosina silti hallitus heikentää nuorisotakuuta puolittaa työvoimapoliittiseen koulutukseen pääsevien ihmisten määrän vähentää vaikeimmassa asemassa olevien työttömien työllistämistoimia kolmannekseen leikkaamalla työllistämismäärärahoja lisäksi hallitus leikkaa palkkatukea ja asettaa kolmentuhannen hengen katon järjestöjen työllistämiseen syy ei ole työttömien vaan ongelma on se että työpaikkoja ei ole tarpeeksi

arvoisa herra puhemies aivan aluksi kannatan edustaja östmanin tekemää mietintöön liitettyä kristillisdemokraattien vastalauseeseen sisältyvää epäluottamuslause ehdotusta täällä on keskusteltu tänään tulevaisuudesta ja taloudesta ja kyllä itsekin yhdyn siihen iloon että tässä viime aikoina on ollut pieniä positiivisia orastavia merkkejä taloudessa suomen pankin arvion mukaan talous on palannut kasvu uralle uralle ja näitä myönteisiä ilonaiheita ovat olleet ne uutiset joita on kuulunut turun ja rauman telakoilta lapin matkailusta biotalouden investoinneista tai vaikkapa uudenkaupungin autoteollisuuden näkymistä talouskasvua tarvitaan jotta tulevaisuudessakin hyvinvointipalveluista ja voidaan huolehtia ja turvata ne kaikille kansalaisille kasvua ei kuitenkaan luoda tyhjästä ja valtiovallan tehtävänä on luoda yrittäjyydelle ja taloudelliselle toimeliaisuudelle kannustava ilmapiiri ja talouskasvun mahdollistava toimintaympäristö julkisen talouden tasapainottamisen talouskasvun aikaansaamisen ja työllisyystilanteen parantamisen tulee olla ensisijaisia tavoitteita talouden tasapainottaminen tulee tehdä sosiaalisesti kestävällä tavalla niin että heikoimpia ei unohdeta säästötoimenpiteitä ei tule myöskään kohdentaa niin että ja työllisyyden edellytykset heikentyvät julkisen talouden tasapainottamistoimista keskeisimpiä ovat harkitut rakenneuudistukset jotka vaikuttavat ei pelkästään lyhyellä tähtäimellä säästöinä vaan pitkällä tähtäimellä leikkaavat sitten näitä kasvavia menokustannuksia ja

nämähän olivat sujuvat palveluketjut perusterveydenhuollon erikoissairaanhoidon ja sosiaalipalvelujen integraation kautta toisaalta kansalaisten yhdenvertaisuus palveluiden saatavuudessa ja sitten tuo kolmen miljardin euron säästö kulujen kasvusta vuoteen kaksituhattakaksikymmentäyhdeksän mennessä asiantuntijat ovat varoittaneet että juuri nämä tavoitteet uhkaavat vaarantua sote uudistukseen liitettyjen poliittisten oheistavoitteiden vuoksi ja sen takia mielestäni nyt olisi todella tärkeää palata siihen mikä mikä on tavoitteeksi asetettu ja jatkovalmistella niin että tuo integraatio ja sujuvat palveluketjut todellakin toteutuvat maamme tarvitsee myös kokonaisvaltaisen perusturvauudistuksen jossa työn vastaanottaminen tehdään kannattavaksi pidän perustulokokeilun toteuttamista ensi vuonna ajan ja rahan tuhlauksena sillä kokeiltava malli ei ole toteuttamiskelpoinen eikä se anna

johtopäätöksiä siitä ylipäänsä tehdään sen sijaan hallituksen tulisi kiirehtiä kansallisen tulorekisterin valmistamista jotta perusturvauudistus voidaan toteuttaa jotta matalapalkkaisenkin työn vastaanottaminen saadaan aina kannattavaksi arvoisa puhemies lopuksi totean että harmaan talouden torjuntaan tarvitaan riittävät henkilöstöresurssit ja olen edelleen huolestunut viranomaisten esimerkiksi poliisin toimintakyvystä tulevaisuudessa vaikka hallitus nyt pienen lisäyksen tässä täydentävässä teki niin valitettavasti se ei turvallisuusviranomaisten

alasajoa kykene korjaamaan

arvoisa puhemies suomen suunta kaikesta tästä tänäkin päivänä keskustelussa esiintyneestä kritiikistä on todellakin nyt muuttunut talous kasvaa työttömyys alenee tuo suomen pankin linjaus siitä että suomi on jättänyt taantuman taakseen oli kyllä todella kauan kauan odotettu hyvä uutinen huolimatta hyvästä ennusteesta emme voi tuudittautua todellakaan hyvään oloon pitkällä aikavälillä ja kestävyysongelma on edelleen totisinta totta siksi talouden kasvun edellytyksiä on vahvistettava hallitus onkin määrätietoisesti tehnyt myös rakenteelliset uudistukset on saatava etenemään paitsi palvelujen turvaamiseksi myös talouden tasapainon saavuttamiseksi uudistusten näkökulmasta odotan itse eniten tietysti sotelta ja maakuntauudistukselta mutta myös biotalouden edistämiseltä niiden myötä koko maan voimavarat saadaan käyttöön yleisten kasvun edellytysten luomisen lisäksi haluan edelleen kiittää hallitusta muun muassa väylämäärärahoista kun teitä ja ratoja rakennetaan tai vaikkapa luodaan nopeita verkkoyhteyksiä luodaan konkreettisesti työtä työllisyyttä tukevat myös ilman muuta hallituksen veroratkaisut arvoisa puhemies nyt käsiteltävässä budjetissa parannetaan ennen muuta pienten ja keskisuurten yritysten toimintaedellytyksiä tätä me vaadimme koko viime kauden mutta kun nykyinen oppositio oli hallituksessa tuki kohdistettiin suuryrityksille nyt esimerkiksi yrittäjävähennyksellä ja maksuperusteisella arvonlisäverolla helpotetaan merkittävästi työllistävien yritysten tilannetta ja edesautetaan aidosti suomalaisten työllistämistä ja työllistymistä tässä rinnalla talouden elpymistä ja myös näiden pk yritysten palvelujen käyttöä tukee se että hallitus on kohdentanut omat veronalennuksensa nimenomaan pieni ja keskituloisille suomalaisille ja myös eläkeläisille se on merkittävä elvytyspanos suomen taloudelle ja työllisyydelle lisäksi se luo elinvoimaa koko maahan arvoisa puhemies kuntataloudesta sen verran että hallituksen toimet todellakin vahvistavat kuntataloutta ensi vuonna noin neljälläkymmenellä miljoonalla eurolla tämä on edellisen hallituksen jälkeisenä aikana erittäin tärkeä asia ja jatkaa nykyisen hallituksen vastuullista kuntatalouden linjaa valtion toimista huolimatta on selvää että kunnat hoitavat taloudellista tilaansa erityisellä huolella tuottavuutta tukevia toimia on syytä tehdä arvioida investoinnit erittäin huolellisesti toisaalta hallituksen on jatkettava kuntatehtävien ja velvoitteiden vähentämistä aivan kuten hallitusohjelmassa linjataankin lisäksi valtion on kiinnitettävä huomiota kuntien ja alueiden elinvoiman kehitykseen kaikista tervein kuntatalous on ilman muuta sellainen jossa kunnat saavat riittävästi verotuloja palveluiden järjestämiseen se on koko julkisen talouden talouden kokonaisuuden etu kuntataloudesta ei voi ohittaa myöskään sitä että että kunnatkin ovat harjoittaneet hyvää talouskuria ja ja se näkyy nyt tehtyinä vain maltillisina kuntaveron korotuksina jopa neljätoista kuntaa lisäksi laskee veroprosenttiaan myös ero korkeimman ja alhaisimman kuntaveroprosentin kesken kapenee mikä on hyvä uutinen suomalaisten tasa arvoisuuden näkökulmasta arvoisa puhemies minä haluan vielä lopuksi kiittää siitä linjauksesta että suomen itsenäisyyden juhlavuonna panostetaan erityisesti kolmanteen sektoriin vireä kansalaistoiminta tuo juhlavuoden lähelle jokaista suomalaista joka maankolkassa se on

arvoisa puhemies suomen talous näyttää päässeen hienoiselle kasvu uralle työpäiväkorjattu bruttokansantuote on noussut yksi pilkku kuusi prosenttia vuoden takaiseen verrattuna ja tämä antaakin toivoa julkisen talouden saamiseksi kuntoon ainakin pidemmällä tähtäimellä vaikka valtion budjetin mukaan ensi vuonnakin viisi pilkku kuusi miljardia euroa se on yhä valitettavan paljon ja jää tulevien sukupolvien maksettavaksi työ ja elinkeinoministeriön katsauksen mukaan suomessa oli lokakuun lopussa noin kolmesataakaksikymmentäyhdeksäntuhatta työtöntä työnhakijaa tämä on varsin korkea luku ja työttömyys kirpaisee aivan liian suurta osaa suomalaista perheistä työttömyys näyttää onneksi kääntyneen hienoiseen laskuun onhan työttömiä tänä syksynä noin yhdeksäntuhatta henkilöä vähemmän kuin vuotta aiemmin arvoisa puhemies työllisyyden hoidon kannalta ensiarvoisen tärkeää uusien markkinaehtoisten työpaikkojen syntyminen pirkanmaalla tampereen ylöjärven ja nokian yhtymäkohdassa sijaitsevan kolmenkulman eco kolme alueelle nouseva valtakunnallisestikin merkittävä bio ja kiertotalouden yrityskeskittymä on esimerkki positiivisesta kehityksestä yritysten lisäksi korkeakoulut ja tutkimuslaitokset ovat myös sitoutuneet alueen toimintaan merkittävällä tavalla tämä kolmenkulman alue sijaitsee koko maata ajatellen erinomaisten liikenneyhteyksien varrella ja kiinnostus yritysalueen hyödyntämiseen on merkittävässä kasvussa laajuudeltaan tälle yhdeksänkymmenen hehtaarin kokoiselle eco kolme alueelle ulkomaisiakin investointeja menestyessään yritysalue säteilee tulevaisuudessa hyvinvointia yritystoimintaa ja työpaikkoja pirkanmaan lisäksi myös muualle suomeen tämän alueen kehitysedellytysten parantaminen on siis valtakunnallisestikin tärkeää valtakunnallisestikin tärkeää

se esittääkin alueen kehittämiseen määrärahaa kuten moneen muuhunkin työllisyys

arvoisa puhemies kuten hallitusohjelmaan kuuluu tämänkään talousarvion myötä verotus ei kiristy mutta sen painopiste siirtyy työn ja yrittämisen verotuksesta kohti haittaverotusta olemme aiemmin täällä jo korottaneet muun muassa tupakkaveroa budjetti tuo mukanaan kilpailukykysopimuksen yhteydessä sovitut viidensadanviidentoista miljoonan euron tuloveron alennukset ja työntekijöiden ohella eläkeläisten verotus kevenee kevenee ensi vuonna kuten valtiovarainvaliokunnan mietinnössä todetaan näitä tuloveron alennuksia on pidettävä merkittävinä tuloverotuksen keventäminen on tulevien talouden kasvumahdollisuuksien kannalta täysin oikeansuuntainen toimenpide on lisäksi muistettava että tuloveron kevennyksiä kohdennettiin jo tälle vuodelle miljoonan euron verran se on osoitus hallituksen johdonmukaisesta tuloveropolitiikasta on todettava että eduskunta on joutunut tekemään kipeitä leikkauksia velkaantumisemme hidastamiseksi tähän budjettiin sisältyy kuitenkin myös monia positiivisia ja periaatteellisesti merkittäviä päätöksiä poliisitoiminnan määrärahat turvataan sisäisen turvallisuuden parantamiseksi perussuomalaisten tekemä ja nyt toteutuva esitys yli kuusikymmentä vuotiaiden pitkäaikaistyöttömien päästämiseksi eläkkeelle on moraalisesti tärkeä kädenojennus monelle pitkäaikaistyöttömälle päivähoitomaksut pysyvät kohtuullisina pienituloisten yksinhuoltajien osalta niitä jopa alennetaan veteraanien maksuttomia kotiin annettavia avopalveluita laajennetaan peräti neljälläkymmenellä miljoonalla eurolla se on tärkeä ele itsenäisen suomen ja osoittaa myös käytännössä eduskunnan suomea kriisivuosina henkensä uhalla puolustaneita henkilöitä kohtaan tuntemaa arvostusta ja kiitollisuutta arvoisa puhemies yritysten toimintaedellytyksiin on kiinnitetty tänä syksynä laajaa huomiota eduskunta on hyväksynyt muun muassa maksuperusteisen arvonlisäveron tilityksen yrittäjävähennyksen ja kotitalousvähennyksen laajentamisen ne edesauttavat positiivista työllisyyskehitystä ja julkisen velan taittamista aivan lopuksi arvoisa puhemies olen puheenvuorossani antanut valtion talousarviosta aivan ansaitusti positiivista palautetta haluan kuitenkin lopuksi nostaa keskusteluun vielä viime vuosina ja varsinkin viime vuonna kovasti nousseet maahanmuuton kustannukset jotka syksyn kaksituhattaviisitoista maahanmuuttokriisin seurauksena ovat kohonneet useilla sadoilla miljoonilla euroilla vuotta kohti katsonkin että hallituksen tulee näiden menojen kohtuullistamiseksi panostaa huomattavasti aiempaa voimallisemmin maahanmuuttopoliittisen ohjelmansa toteuttamiseen

arvoisa puhemies ryhmien käyttämät puheenvuorot sekä käyty keskustelu ensi vuoden budjetista ja välillisesti suomen talouden tilasta mielenkiintoista seurattavaa leirejä on ollut oikeastaan kolmenlaisia ensiksikin salissa on kuultu syksyn politiikan vakioääneksi tullutta vasemmisto opposition kritiikkiä siitä miten likipitäen kaikki hallituksen talouspäätökset ovat olleet huonoja tämän leirin harjoittaman populismin taso näkyy viime päivinä tässä salissa käydyssä verokeskustelussa sen sijaan että hallitusta olisi kiitelty merkittävän työllistymisesteen kireän verotuksen madaltamisesta sitä haukutaan siitä että veronalennukset kohdentuvat väärin muutoinkin vähän tuloveroja maksavien olisi pitänyt saada enemmän itse olisin kuitenkin tässä tilanteessa enemmän huolissani siitä keskipalkkaisten ja tuloisten ryhmästä heidän verorasitustaan on vuosi toisensa jälkeen lisätty ja silti he ovat jaksaneet pitää yllä tätä hyvinvointiyhteiskuntaa ja rahoittaa sen tulonsiirtoja omalla työllään eikö heille nyt saisi antaa edes pientä helpotusta pitkän vaikean kauden jälkeen kannattaa myös muistaa että veronalennusten jälkeenkin suomi säilyy yhtenä kireiten verotettavista maista juuri tälle veronmaksajaryhmälle heidän nykyinen jossa sadan euron lisäansiosta verotus vie parhaimmillaan puolet on kestämätön jos tähän maahan halutaan saada pysyvää kasvua ja työssä etenemiseen kannustavaa politiikkaa arvoisa puhemies se toinen leiri ovat olleet ne jotka ovat ripustautuneet viimeaikaisiin myönteisiin uutisiin suomen taloudesta talouskasvu on tosiaan hiukan plussalla ja tilauskirjat vaikkapa telakkateollisuudessa ovat täyttyneet hienosti myös kotimainen kysyntä on kehittynyt myönteisesti muun muassa hallituksen tekemien järkevien norminpurkupäätösten seurauksena hyvät merkit tämä optimistien leiri tulkitsee siten että hallituksen tiukasta talouspolitiikan linjasta voidaan äänin luopua lupauksia on myös kuultu siitä ettei uusia ikäviä säästöpäätöksiä tarvitse enää tällä vaalikaudella tehdä vaan että mittavien rakenneuudistusten saattaminen maaliin riittää itse en tähän sinällään kauniiseen tarinaan usko vaan edustan sitä kolmatta realistien leiriä toisin sanoen vaikka ilmassa on pitkästä aikaa paljon myönteistä virettä esillä on myös koko joukko merkkejä joista on syytä edelleen kantaa huolta esimerkiksi meidän on muutamasta valopilkusta huolimatta edelleen vaisua lisäksi työttömyyden laadun muuttuminen yhä enemmän pitkäaikaistyöttömyydeksi on iso haaste niihin pitää saada muutos jotta meille syntyy kestävää kasvua siksi nyt ei ole aika hallituksen talouslinjan hölläämiseen vaan hallituksen pitää jatkaa määrätietoisesti hallitusohjelman talouslinjan toteuttamista työ suomen suunnan muuttamiseksi on vielä pahasti kesken eniten työtä arvoisa puhemies hallituksella on itselleen asettamansa työllisyystavoitteen saavuttamisessa paljon toki hallitus on jo tällä sektorilla saanut aikaiseksi mutta ikävä kyllä esimerkiksi kiky tai tässä budjetissa sovituilla työllisyys ja yrittäjyystoimilla tavoitteesta katetaan vain noin puolet erityisen tärkeää on löytää lääkkeitä työn vastaanottamista haittaavien kannustinloukkujen purkamiseen yhtä lailla kuten valiokuntakin toteaa on tärkeää löytää uusia välineitä meidän muita maita korkeampaan työmarkkinoiden kohtaanto ongelmaan ja nuorten syrjäytymisen estämiseen tämän ohella me tarvitsemme lisää rohkeutta paikallisen sopimisen laajentamiseen ja lisäämiseen koskemaan myös palkkaa ja työaikaa samaa mieltä oli pääministeri sipilä viime viikolla antamassaan haastattelussa joten toivon että asia etenee kiky sopimuksen rajoituksista huolimatta

arvoisa puhemies talouskasvun käynnistymisestä huolimatta kilpailukykymme on edelleen huono olemme tulevaisuusvaliokunnassa kuulleet syksyn aikana lukuisia asiantuntijoita jotka ovat korostaneet että suomen kilpailukyvyn uudistumisen mahdollisuudet ovat koulutuksessa tieteessä tutkimuksessa ja innovaatiopolitiikassa perusta kaikelle tälle luodaan varhaiskasvatuksen ja peruskoulun laadukkaalla toiminnalla valitettavasti hallituksen toimet eivät tuo tällaista uudistumista sillä valtavat säästöt koulutukseen tieteeseen tutkimukseen sekä kehittämis ja innovaatiotoimintaan vievät pohjaa tulevaisuuden kasvulta hallituksen harrastamat kärkihankkeet eivät voi korvata sitä vahinkoa mikä syntyy jos kunnolla rakennettu koulutuksen tutkimuksen ja kehittämistoiminnan perusta hajoaa meillä on useita tulevaisuuden kasvualoja ja niiden luomia mahdollisuuksia niistä mainittakoon esimerkiksi digitaaliset ja ennakoivat terveysalan ratkaisut älykäs energia liikenteen vähähiiliset ratkaisut biotuotteet

suomen innovaatiojärjestelmän painopistealuetta onkin siirrettävä uuden luomisen lisäksi liiketoimintaosaamiseen suomessa tarvitaan enemmän myyntiosaamista uskallusta ja luovuutta mutta näihin haasteisiin tämä hallituksen talousarvio ei vastaa riittävästi hallituksen suosimat juustöhöylämäiset leikkaukset eivät ratkaise suomen ongelmia kaikkein vähävaraisimpiin kohdistuvat säästöt uhkaavat lisäksi kuihduttaa kotimaista kysyntää sillä pienituloisilla henkilöillä tulot menevät suurimmaksi osaksi kulutukseen nyt meillä alkaa olla jo valtavan suuri köyhien ihmisten määrä joilla ei ole varaa hankkia edes perustarpeiden tyydyttämiseen kuuluvia asioita tästä esimerkkinä on leipäjonojen kasvaminen arvoisa puhemies pitkäaikaistyöttömyys on suomen suurimpia ongelmia vaikka kokonaistyöttömyys on vähentynyt niin tänä syksynä on tehty pitkäaikaistyöttömyyden suomenennätys pitkäaikaistyöttömyys maksaa yhteiskunnalle vuosittain yhdeksän miljardia euroa pitkäaikaistyöttömyyden voittamiseksi hallituksen keinot keskittyvät lähinnä työttömien kepittämiseen taustalla tuntuu olevan ajatus että työttömät eivät halua tehdä työtä ja siksi keppilinja on ainoa mahdollinen suurin osa pitkäaikaistyöttömistä haluaa tehdä työtä ja olla merkityksellinen osa syksyn aikana olemme työelämä ja tasa arvovaliokunnassa käsitelleet lukuisia lakiesityksiä joissa vaikeutetaan ja hankaloitetaan pitkäaikaistyöttömien elämää esimerkiksi työttömyysturvan leikkaukset eivät luo uusia työpaikkoja vaan lisäävät pienituloisuutta ja ajavat ihmiset toimeentulotukiasiakkuuksiin jos pienituloinen pienten lasten äiti pakotetaan ottamaan kolmen tunnin työmatkan puitteissa vastaan työtä josta saatava palkka on pienempi kuin työttömyyskorvaus ja hakemaan sitten toimeentulotukea niin tämä on lähinnä ihmisten kiusaamista tämänkaltaisia lakiesityksiä on ollut useita tänä syksynä tavoitteena tulee totta kai olla työllistyminen avoimille työmarkkinoille mutta nykyisillä työn tuottavuusodotuksilla se ei ole kaikille mahdollista vaikka meillä olisi maassamme miten hyvä työllisyystilanne siksi onkin käsittämätön päätös heikentää kolmannen sektorin työllistämismahdollisuuksia työllistämismahdollisuuksia asettamalla kolmentuhannen henkilötyövuoden katto järjestöjen työllistämiselle järjestöissä tehdään yhteiskunnan kannalta järkevää työtä siellä hoidetaan palkkatukirahoituksen avulla vanhustenpalveluita veteraanien kotipalveluita lastenhoitopalveluita ynnä muita sellaisia toimintoja joita mikään muu taho ei tällä hetkellä hoida yhteiskunnassa tai joita ihmisillä ei ole varaa hankkia markkinoilta

näkökulmasta järjestöjen toimintaedellytysten heikentäminen on järjenvastaista arvoisa puhemies työllisyyden kannalta ensi vuoden talousarviossa suureksi huolenaiheeksi nousee myös työvoimatoimistojen henkilöstötilanne seitsemäntoista miljoonan euron lisäys työttömien haastattelujen lisäämiseen tuskin riittää haastattelujen kunnolla toteuttamiseen viiden minuutin visiitti te toimistossa tai sähköpostiviesti ei auta työtöntä työllistymisen polulla eteenpäin hallitus ajaa myös nuorisotakuuta alas ja tämä on huolestuttavaa sillä myös nuorten pitkäaikaistyöttömyys on kasvussa asiaa ei paranna myöskään ammatillisen työvoimakoulutuksen rahoituksen vähentäminen

arvoisa puhemies ensi vuonna sata vuotta sitä kelpaa juhlia suomen menestystarina on ollut hieno suomea rakentaneet sukupolvet ovat saaneet aikaan maan jossa hyvinvointierot ovat pieniä tasa arvo on maailman kärkeä ja yhteiskunnan turvaverkko varmistaa että kaikista pidetään huolta meidän tämän sukupolven päättäjien velvollisuus on pitää kiinni näistä vahvuuksista emme saa päästää tätä työllä ja vaivalla rakennettua yhteiskuntaa murenemaan arvoisa puhemies valitettavasti hallituksen budjettiesitys on murentamassa murentamassa maamme vahvuuksia se leikkaa koulutuksesta tutkimuksesta ja innovaatiotoiminnasta niistä rakennuspalikoista joihin suomen menestys hallitus lisää eriarvoisuutta leikkaamalla perusturvasta ja sysää yhä enemmän ihmisiä köyhyyteen tämä kehitys on äärimmäisen huolestuttavaa uusimmat pisa tulokset kertovat että eriarvoistuminen kasvaa suomalaisessa peruskoulussa sukupuolten koulujen ja alueiden väliset erot syvenevät heikosti menestyvien oppilaiden määrä on kolminkertaistunut meillä on iso joukko nuoria jotka eivät ole suorittaneet peruskoulun jälkeen mitään tutkintoa vielä useampi on joutunut turvautumaan toimeentulotukeen tai saanut psykiatrisen diagnoosin tai lääkityksen emme saa hukata yhtään nuorta jokaiselle on taattava tarvitsemansa tuki ja apu jo varhaisessa vaiheessa arvoisa puhemies hallituksen leikkaukset työttömiltä lapsiperheiltä eläkeläisiltä sairailta ja vammaisilta pakottavat yhä useamman sinnittelemään selvitäkseen päivästä toiseen tästä päivittäisenä todisteena ovat jatkuvasti pitenevät leipäjonot yhä useampi joutuu turvautumaan epäviralliseen apuun kun tulot eivät riitä perusasioihin vuokraan lääkkeisiin ja ruokaan tai on yllättävä menoerä kuten kodinkoneen hajoaminen joka kaataa koko budjetin tai koska muuten ei ole varaa bussilippuun tai lapsen uuteen talvitakkiin kestävä ratkaisu ei ole lisäraha leipäjonojen järjestäjille kestävää on riittävän perusturvan takaaminen kaikille uutiset pienoisesta työttömyyden vähenemisestä ovat rohkaisevia tarvitsemme uutta työtä samanaikaisesti uutiset pitkäaikaistyöttömyyden lisääntymisestä lisääntymisestä huolestuttavat tarvitsemme polkuja pitkäaikaistyöttömyydestä avoimille työmarkkinoille hallituksen päätökset työllistämisrahojen ja nuorten työpajatoiminnan vähentämisestä sekä palkkatuen käytön vaikeuttamisesta ovat täysin päinvastaisia valitettavasti arvoisa puhemies eduskunnan päätöksillä on merkitystä siinä millaista suomea me rakennamme me vihreät haluamme pitää kiinni suomen vahvuuksista emme murentaa niitä me emme leikkaa koulutuksesta ja osaamisesta vain osaamisella suomi pärjää osaamisesta syntyvät uudet työpaikat hallitus teki suurleikkaukset koulutuksessa viime vuonna nyt niitä jatketaan tulevana vuonna hallitus vie opiskelijoiden opintorahasta kahdeksankymmentäkuusi euroa kuukaudessa ja leikkaa ammatillisesta koulutuksesta lähes kaksisataa miljoonaa vihreiden vaihtoehtobudjetissa perutaan koulutusleikkaukset niin kuluvan kuin tulevan vuoden osalta me pidämme ennen vaaleja antamamme koulutuslupauksen koulutuksesta leikkaaminen ei ole pakko se on hallituksen tekemä valinta vihreät eivät myöskään hyväksy kaikkein köyhimpien perusturvaan tehtyjä leikkauksia kahdensadan miljoonan indeksivähennyksiä ne ovat jopa suurempia kuin yhdeksänkymmentä luvun laman aikaan suomella on varaa pitää huolta kaikista arvoisa puhemies suomi on perinteisesti ollut kokoaan suurempi toimija kansainvälisesti haluamme että suomi jatkaa tätä linjaa ja kantaa globaalin vastuunsa kehitysyhteistyöhön tarvitaan lisärahaa meidän on kannettava oma osuutemme maailman hädästä vastuullisella maahanmuuttopolitiikalla jossa perheet saavat olla yhdessä ja turvapaikka taataan jokaiselle joka todella tarvitsee suomen pitää olla mukana torjumassa aikamme suurinta globaalia uhkaa ilmastonmuutosta meidän pitää panostaa sellaiseen uuteen osaamiseen ja teknologiaan joka samalla sekä torjuu ilmastonmuutosta että luo työpaikkoja ja vientimahdollisuuksia biotalouskin on osa ratkaisua biotalousbuumissa on varmistettava puun käytön kestävyys parasta biotaloutta syntyy silloin kun saamme puusta mahdollisimman suuren kilohinnan arvoisa puhemies suomen vahvuudet pienet hyvinvointierot hyvä koulutus tasa arvo kaikista huolehtiminen aktiivinen rooli globaalipolitiikassa ovat puolustamisen arvoisia vihreiden vaihtoehtobudjetti puolustaa niitä sen sata vuotias suomi on ansainnut

arvoisa

ei ole vaan se on osa niistä rahoista jotka ahvenanmaalaiset ovat maksaneet valtiolle ja jotka sitten siirretään takaisin sillä prosenttimäärää nolla pilkku käytetään riippumatta maksettujen rahojen määrästä ahvenanmaa on hyvä veronmaksaja sillä työllisyys on hyvä ja työttömyys alle neljä prosenttia viime vuonna ahvenanmaa maksoi nolla pilkku seitsemänkymmentäyksi prosenttia valtion kaikista suorista veroista kuten kaikki muut suomalaiset me maksoimme nämä verot valtiolle mutta prosenttimäärä joka sitten siirretään takaisin on sama nolla pilkku neljäkymmentäviisi prosenttia on ongelmallista ahvenanmaan talous verot ja väestö kasvavat mutta ei ahvenanmaan tasoitusprosentti ongelman ydin on se että tasoitusprosenttia ei ole tarkistettu sen jälkeen kun kyseinen järjestelmä tuli voimaan yli kaksikymmentä vuotta sitten järjestelmän voimaantulon jälkeen ahvenanmaan väestömäärä on kasvanut kuudellatoista prosentilla kun taas koko maan väestö on kasvanut kahdeksalla prosentilla nopeasti kasvavasta väestöstä huolimatta ahvenanmaa saa edelleen saman nolla pilkku könttäsumman se johtaa ahvenanmaan julkisen talouden talouden alijäämään vaikka työllisyystilanne on erittäin hyvä sillä mitä enemmän työpaikkoja tuodaan valtion ja koko suomen hyväksi sitä pienemmät ovat ahvenanmaan julkiset tulot henkeä kohti ahvenanmaan yhteiskunnassa elää nykyään lähes kolmekymmentätuhatta asukasta taloudellisesta näkökulmasta olisi parempi että ahvenanmaalla asuisi vain kymmenentuhatta asukasta nykyisen ta loudellisen järjestelmän piirissä sillä nykyisen järjestelmän mukaan ahvenanmaan könttäsumma olisi siinä tapauksessa edelleen nolla pilkku neljäkymmentäviisi prosenttia hallitus käsitteli budjettiriihessä ahvenanmaan valtiovarainministeriön pyyntöä nostaa könttäsumma nolla pilkku neljästäkymmenestäviidestä prosentista nolla pilkku prosenttiin jotta summa vastaisi nykyistä todellisuutta ja huomioisi ne asiat jotka äsken mainitsin ei ole kyse siitä että ahvenanmaa saisi enemmän rahaa kuin muut vaan siitä että ahvenanmaalla olisi yhtäläiset mahdollisuudet kehittyä kuin kaikilla muillakin

arvoisa herra puhemies kannatan edustaja östmanin tekemää epäluottamuslause ehdotusta suomi täyttää ensi vuonna sata vuotta mikä on sata vuotiaan suomen kunto mikä on sata vuotiaan suomen fyysinen kunto mikä psyykkinen kunto mikä sosiaalinen henkinen ja hengellinen tila miksi kyselen näiden mittareiden perään miksi haluan että näitä mietitään siksi että nämä perusasiat ja niihin liittyvät arvot määrittelevät hyvin pitkälle sen mihin asioihin tartumme ja miten sen teemme olemmeko inhimillisiä lähimmäisiä jotka auttavat ja antavat tilaa kaikille mielipide eroista huolimatta vuotiaassa suomessa myös kristilliset asiat niistä vapaasti puhuminen ja niiden perustalta lähimmäisen hyväksi toimiminen tilaa olen todella huolissani perusoikeuksien toteutumisesta myös sanan ja mielipiteenilmaisun vapauden uskonnon ja omantunnonvapauden ja niiden perustalta toimimisen vapauden säilymisestä suomessa tämä osaltaan määrittelee ketkä todella päättävät suomen asioista ja miltä perustalta päätöksiä tehdään tämä määrittelee miltä sata vuotias suomi näyttää arvoisa puhemies valtion taloudellisesta tilanteesta on tässä salissa puhuttu tänään paljon kaikkien pitäisi ymmärtää että veroeurojamme pitää käyttää harkiten yhteisiä varoja kuluu paljon kansalaisten välttämättömiin perusasioihin muun muassa asumiseen varsinkin pääkaupunkiseudulla asumiskulut ovat ongelma joka vaikuttaa jokaisen alueella asuvan elämään asuntojen järjettömät neliöhinnat ja täysin kohtuuttomat vuokrat aiheuttavat sen ettei edes normaalituloinen palkansaaja pysty omilla tuloillaan kustantamaan asumistaan tilanne on täysin vääristynyt nykyisin jo yli kuusikymmentä prosenttia vuokralla asuvista tarvitsee asumistukea kela maksoi viime vuonna huikeat

euroa asumistukea asumisen kalleus ei koske ainoastaan vuokra asumista vaan myös asumisoikeusasunnoissa ja ja myös omistusasunnoissa asuvat kärsivät samasta ongelmasta heillä tuo ongelma saattaa olla todella suuri kun yhteiskunta ei juurikaan osallistu heidän asumiskulujensa maksamiseen nykyisin pitääkin olla vähintäänkin formulakuski tai valtionyhtiön johtaja jotta pystyy ostamaan asunnon helsingistä nykyinen asumistukijärjestelmä on myös aluepolitiikkaa joka vie yhteiskunnan yhteiskunnan veroeuroja noin miljardin euron verran vuosittain tuo raha ei siis mene vuokralaisille vaan täysimääräisesti ylihinnoitetulle asuntobisnekselle on kummallista että juuri keskustan hallituksen aikana aluepolitiikan painopiste on täysin päälaellaan valtio siis veronmaksajat osallistuu valtavilla summilla projektiin iso osa väestöstä siirtyy tai pikemminkin siirretään kelan tuella asumaan pääkaupunkiseudulle kysyisinkin pääministeri sipilältä minne unohtui keskustan lupaus koko suomen kehittämisestä jos perinteinen aluepolitiikka on keskustalle jostain syystä ongelma niin ainakin pääkaupunkiseudulla voitaisiin ryhtyä toteuttamaan metropolialuepolitiikkaa joka tasaisi muuttopainetta helsingin sijasta kehyskuntiin tästä hyötyisivät kaikki liikenneverkosto toimisi paremmin liikennöinti tapahtuisi seudulla molempiin suuntiin asuminen olisi edullisempaa valtio säästäisi valtavasti vähentyneiden asumistukien vuoksi hyvä alku tälle kehitykselle olisi esimerkiksi valtion virastojen hajasijoittaminen helsingin kehyskuntiin sekä voimakas lisäys vuokra asuntotuotantoon näillä alueilla tässä tarkoitan nimenomaan kohtuuhintaisten ja edullisten vuokra asuntojen rakentamista nykyisellä asumistukijärjestelmällä toteutettu niin sanottu yksityinen asuntorakentaminen rahoitetaan pitkälti yhteiskunnan varoin hyvä esimerkki nykyisestä asuntobisneksestä ovat pääosin ammattiliittojen omistama vvo sekä vuokrataloyhtiö sato alkuperäinen jalo ajatus edullisista vuokra asunnoista on hautautunut ajat sitten setelipinojen alle pankkiholveihin asumisen kalleus varsinkin pääkaupunkiseudulla on ongelma joka on tiedostettu jo pitkään hallituksen olisi korkea aika ryhtyä korjaamaan tilannetta yksi tapa olisi panostaa voimakkaasti valtiovetoiseen vuokratalotuotantoon kun asuntoja on riittävästi tarjolla asettuvat vuokratkin varmasti järjellisemmälle tasolle tällä hetkellä varsinkin pääkaupunkiseudulla aivan liian aivan liian suuri osa ihmisten tuloista kuluu asumiseen tämä vähentää muuta ostovoimaa ja toimii jarruna talouden piristymiselle yksi pilkku seitsemän miljardia euroa asumistukimenoja on mielestäni hallituksen tarttua

arvoisa puhemies kun tässä edellä edustaja tanus kritisoi merkittävästi hallituksen tästä aiheesta ja todeta että on helppo yhtyä siihen tavallaan ongelmaan jonka nostitte esille tästä asumistuesta ja siihen liittyvistä kysymyksistä vuokra asumiseen liittyvistä kysymyksistä nämä ovat kysymyksiä joita asuntoministerikin ministeri tiilikainen ratkoo parhaillaan on aivan selvää että sinne tarvitaan uudistuksia me emme voi tällä tavalla pitkään jatkaa mutta mitä tulee aluepolitiikkaan niin kyllähän parasta aluepolitiikkaa on se että tunnistetaan alueiden eri vahvuudet ja ollaan valmiita vahvistamaan niitä alueita tunnistetaan myös se että meillä on olemassa maakunnat sen takia me teemme nyt maakuntauudistusta jos ajattelemme näitten alueitten vahvuuksia vaikkapa sieltä käsin mistä tulen lapista niin kyllähän se on selvä että tuo matkailu yhtenä on aivan erinomainen vahvuus meillä ja nyt jos koskaan meillä on menossa poikkeuksellinen nousukausi matkailun osalta lapissa kyllä voi sanoa niinkin että hallitus on pyrkinyt omalta osaltaan voimistamaan sitä ja luomaan edellytyksiä että matkailu voisi nousta tämä on pitkäjänteistä työtä mutta tätä työtä on tämäkin hallitus tehnyt ja sillä tavalla pyrkinyt vaikuttamaan myös koko suomen tasapuoliseen kehittymiseen mutta se asia millä itse asiassa halusin aloittaa tämän puheen ja on pakko nyt palata on se että kun tulen tänne istuntosaliin niin jotenkin aina alkaa hieman ahdistamaan tämä ilmapiiri ja kun lähden tästä salista tuonne ulos kaupungille tai maakuntaan niin se ilmapiiri muuttuu paljon positiivisemmaksi suomessa on jotenkin menossa kuitenkin semmoinen positiivinen kehitys jota todistavat tilastot työttömyyden laskeminen eilinen suomen pankin ulostulo siitä että talous kasvaa elinkeinoelämässä on positiivista vireyttä ja suomalaiset uskovat talouden kasvuun mutta kun tulee tänne eduskuntaan tähän istuntosaliin ja kuuntelee erityisesti opposition puheenvuoroja vasemmalta puolelta täältä katsottuna niin tulee semmoinen ahdistava olo että onko tosi että meillä kaikki asiat on näin huonosti onneksi se todellisuus mitä eletään tämän salin ulkopuolella on paljon parempi paljon enemmän tulevaisuuteen toivoa luovaa paljon enemmän uskoa siihen että huominen on parempi kuin täällä salissa käytetyt puheenvuorot antavat ymmärtää ja se mikä tässä on huolestuttavaa ja mitä pelkään on se että että tämä pessimistinen ja ja voi sanoa semmoista negatiivisuutta maalaava ilmapiiri leviäisi tämän talon ulkopuolellekin tätä kautta luodaan yhdessä mieluummin semmoinen positiivinen ilmapiiri meillä on olemassa erilaisia näkemyksiä yhteiskunnan kehittämisestä meillä suomalaisella yhteiskunnalla on olemassa haasteita

kaksi suurinta haastetta mielestäni ensinnäkin meillä on eriarvoistumiskehitystä tässä on töitä pärjäävät pääosin hyvin tänä päivänä ne joilla ei ole töitä eikä hyviä eläkkeitä eivät pärjää niin hyvin ja toinen suuri ongelma on juuri se että meillä on erittäin suuri työttömyys ja liian suuri pitkäaikaistyöttömyys etsitään yhdessä ratkaisuja näiden ongelmien ongelmien ratkaisemiseksi mieluummin kuin maalaillaan semmoista kuvaa että me emme tästä kyllä missään tapauksessa selviäisi tässä on meille kaikille varmasti jokaisella on peiliin katsomista mielestäni yhteinen haaste se että pystyisimme luomaan positiivista

jos saadaan tämmöinen positiivinen kierre aikaiseksi niin se ruokkii myös itse itseään ihmiset uskovat he uskaltavat investoida sitä kautta syntyy kysyntää syntyy investointeja elinkeinoelämään kun maailmantalouskin toivottavasti tästä elpyy niin suomalainen vientikin lähtee entistä paremmin vetämään ja sitäkin kautta saamme työpaikkoja miksi tällaiseen positiiviseen ajatteluun on aihetta voin luetella useita merkkejä jotka luovat minusta uskoa tulevaisuuteen ja ovat todistamassa sitä että tosiasiassa käänne suomen taloudessa on tapahtunut yksi on se että meillä työttömyys on lähtenyt laskuun otan esimerkin kotimaakunnastani vuosi sitten marraskuussa oli tuhat työtöntä enemmän kuin tänä vuonna siis tuhat työtöntä lapissa jonka väestö on satakahdeksankymmentätuhatta asukasta tuhat työtöntä on vähemmän tänä päivänä vuosi sitten matkailu vetää ennennäkemättömästi eri puolilla suomea on erittäin suuria investointihankkeita pk barometrit kertovat että yritykset jotka haluavat kasvaa luottavat tulevaisuuteen erityisesti me olemme pystyneet tässäkin hankalassa tilanteessa tekemään parannuksia myös myös takuueläkkeeseen ja niin edelleen arvoisa puhemies haluan päättää tämän puheenvuoron positiiviseen ajatukseen uskotaan tulevaisuuteen käänne on tapahtunut jatketaan tällä tiellä niin varmasti suomi on hyvä maa elää ja asua tulevaisuudessakin

arvoisa puhemies suomen talous on palannut kasvu uralle yksityisen kulutuksen ja investointien tukemana arvioi suomen pankki suhdannekatsauksessaan toisin sanoen taantuma on viimein nujerrettu talousarvioesityksen määrärahoiksi ehdotetaan viisikymmentäviisi pilkku kaksi miljardia euroa mikä on nolla pilkku kahdeksan miljardia euroa enemmän kuin vuoden kaksituhattakuusitoista varsinaisessa talousarviossa liikennepolitiikka väylänpidossa panostetaan erityisesti liikenneväylien kuntoon ja laatuun tavoitteena on korjausvelan kasvun merkittävä hidastuminen maankäyttöä asumista

arvoisa puhemies

kritiikkiä siitä että se kohdistuu myös rikkaille yrittäjille itse hyvillä mielin äänestin yrittäjiä tukevan yrittäjävähennyksen puolesta vihreiden esittämä rajaus siten että se kohdistuu vain pienyrittäjille kannattaisi hallituksen kuitenkin selvittää energiaremontilla saamme vauhtia työllisyyteen vihreiden energia ja ja ilmastotoimissa on biomassan lisäksi aurinko tuuli maalämpö ja liikenteen sähköistäminen hallituksen päästökauppakompensaatio teollisuudelle on hölmöläisen peitto se estää hyvää kehitystä hiilineutraaliin maailmaan moni asiantuntija on varoittanut että hallituksen kaavailema yltiöpäinen biomassan polton lisääminen lisää lähivuosina hiilidioksidin määrää ilmassa ja pienentää metsien hiilinielua se on sama asia kuin ilmastopäästö maltti on valttia tässäkin kysymyksessä bioenergiaa voidaan edistää kestävästi kun noudatetaan kansainvälisesti sovittuja sovittuja kestävyyskriteerejä ja huolehditaan suojelualueiden riittävyydestä luonto ei kestä mitä tahansa tehostunut biomassan käyttö on jo nyt muuttanut metsien ikärakennetta niin että vanhat metsät ovat huvenneet ja niiden lajit uhanalaistumassa turpeen nosto vie koteja soiden lajeilta pilaa paikallisten juomavedet ja aiheuttaa ilmastopäästöjä luonnonsuojelualueiden hankintamäärärahat on palautettava vähintään samalle tasolle kuin ennen nykyistä hallituskautta hallitus on romuttanut länsi uudenmaan hyvin toimineen lähijunaliikenteen siuntioon ja karjaalle siuntion osalta tilanne on kohtuuton kunta on yhdessä hsln kanssa pystynyt palauttamaan pari vuoroa per päivä mutta nämä eivät riittävästi palvele seudun työ ja opintomatkaliikennettä

kun on epävarmuus työstä ja rahoituksesta jatkuva rahoitushakemusten laatiminen vie aikaa opetukselta ja tutkimukselta tutkijamme ansaitsevat parempaa vakaammin rahoitettuja ja ja pitkäjänteisiä tutkimushankkeita en voi ymmärtää sitäkään miten kaikkein heikompiosaisten kurjistaminen auttaisi kansantaloutta näin ei todellakaan ole leikkaukset perusturvaan lapsilisiin lääkekorvauksiin kohdistuvat niihin jotka jo ennestään ovat ahtaalla arjessa soste on arvioinut että budjetin indeksijäädytykset ja leikkaukset voivat siirtää suuren joukon ihmisiä köyhyysrajan alapuolelle tässä joukossa on vammaisia tai toimintarajoitteisia henkilöitä joiden toimeentulo koostuu eläkkeestä sekä muista tuista ja korvauksista invalidiliiton mukaan lääkärissä käyminen ja lääkkeiden ostaminen on vähentynyt taloudellisten syiden vuoksi ihmiset joutuvat päättämään onko varaa leipään vai lääkkeisiin hyvinvointivaltiosta on tullut kristallinhauras ja hallituksen toimilla se murenee

puhemies en saanut kolmetuntisessa debatissa puheenvuoroa niin hieman käsittelen siinä käytyä tematiikkaa tai itse asiassa sitä mikä ihmeekseni jäi debatin aikana kokonaan sivuun pääoppositiopuolue sdp ilmoitti ryhmäpuheessaan repivänsä rikki sote ja maakuntauudistuksen he olisivat vallassa hyvänen aika sentään tuossa kolmen tunnin debatissa kärki meni siihen aivan oikeutetusti myöskin että mietittiin mitä tarkoittaa se että demareitten vaihtoehtobudjetissa rahoitusta löydettäisiin repimällä sitraa rikki mutta päähuuto hallituksen suuntaan oli se että hallituksen pitää kertoa ennen kuntavaaleja aiotaanko leikata lisää vai eikö aiota mielestäni tuo vastaus tuli selkeäksi mutta yhtä tärkeää minusta on kyllä vaatia

kertokaa kansalle rehellisesti mitä tarkoittaisi se että jos tässä vaiheessa tällaisen vuosien työn jälkeen sote ja maakuntauudistus revittäisiin rikki tuo kenttä mihinkä sote uudistusta rakennetaan perusterveydenhuollon erikoissairaanhoidon ja sosiaalipuolen palvelut on kutakuinkin kaksikymmentä miljardia euroa vuodessa rakenteelliset muutokset tuon kentän kasvun jatkuvalle nousulle vuosi vuodelta ovat välttämättömät suomen kuntoon saattaminen vaatii välttämättä sinne toimenpiteitä meidän pääoppositiopuolue ehdottaa että se aikoo repiä tämän työn pohjamutiin hyvänen aika sentään kiinnittäkää ihmiset huomiota mitä täällä demarit toivat ryhmäpuheessaan esiin toinen asia oppositio hurskasteli puheenvuorossaan debatissa että tuloerot eivät kasvaneet viime kaudella kuitenkin samaan aikaan työttömiä tuli yli satatuhatta nyt te syytätte sipilän hallitusta eriarvoistavasta politiikasta mielestäni työn menettäminen on yksi keskeinen tekijä joka eriarvoistaa ja aiheuttaa syrjäytymiskehitystä totta kai pitkäaikaistyöttömyys ja yli vaalikausien jatkuva syrjäytymiskehitys on vakava asia ja toivoisin että media ottaisi huomioon myös sen mitä pääministeri pari viikkoa sitten linjasi hän on nimittänyt professori juho saaren johtamaan työryhmää laajasti yhteiskunnassa mietittäisiin ratkaisuja tähän eriarvoistumiskehitykseen haluan muistuttaa että kaikkea vastustamalla ja vastakkainasettelua lietsomalla suomeen ei saada yhtään työpaikkaa lisää eikä palveluja pelasteta tämä hallitus on luvannut laittaa suomen kuntoon ja

nämä kaikki ovat sellaisia asioita että ne tuovat työtä toimeentuloa ja hyvinvointia kaikkialle suomeen arvoisa puhemies suomi kuntoon tarkoittaa sitä että suomea johdetaan vakaasti suomalaisten turvallisuudesta huolehditaan mahdollisimman moni pääsee töihin suomen velaksi eläminen loppuu ihmisten palvelut turvataan heikompiosaisista huolehditaan eriarvoistuminen pysäytetään ja koko suomea

on maailman vihrein maa suomi on sosiaalisesti edistyksellisin maa suomi on maailman lukutaitoisin maa ja arvoisa puhemies suomessa on korkein elämänlaatu nämä ovat kansainvälisen mittariston mukaan tehtyjä arvioita suomesta

arvoisa puhemies

sanon mitä edesmennyt laulaja laulaja irwinkin sanoi että jollei rahat riitä on kiristettävä niin sanotusti vyötä ja joskus tehtävä kipeitäkin leikkauksia niin kuin tämä hallitus on joutunut hiukan tekemään seuraukset ovat nähtävissä vaikka tilanne on edelleen vaikea on näkyvissä positiivista talouden ja työllisyyden kasvua siksi onkin tärkeää että talousarvioesitykseen sisältyy työllisyyden ja yrittäjyyden edistämistä tukevia toimia edelleen hallituksen talouspolitiikan keskeisiä elementtejä ovat julkisen talouden säästöohjelma josta on pidettävä kiinni kilpailukykysopimus jonka vaikutukset näkyvät viiveellä ja maakuntauudistus sekä työ ja hyödykemarkkinoiden toimivuuden parantamiseen parantamiseen tähtäävät rakenneuudistukset jo vuosien ajan on varsinkin haja asutusalueilla ollut suuri huoli perusväylänpidon määrärahojen riittävyydestä tiestömme on rapautunut ja korjausvelka kasvanut hallituksen korjausvelkaohjelman mukaisesti perusväylänpitoon osoitetaan kolmen vuoden aikana kuudensadan miljoonan euron lisäpanostukset millä on suuri vaikutus niin väylien kuntoon kuin myös työllisyyteen pidän tärkeänä maaseudun asuttuna pitämistä ja maatalousyrittäjien toiminnan kannattavuutta elinvoimaisen maaseudun ja ja yrittämisen ylläpitämiseen tarvitaan maataloustukien lisäksi lähipalveluja ja kunnossa olevat liikenneyhteydet maataloustuotanto vaatii pitkäaikaista sitoutumista yrittäjältä investoinnit tehdään kymmeniksi vuosiksi poliittisten päätösten on oltava ennakoitavia ja mahdollistettava yritystalouden suunnitelmallinen ja sukupolvenvaihdokset näitä asioita onkin pyritty helpottamaan sote ja aluehallintouudistuksessa on muistettava että siinäkin on tavoitteena palvelujen saatavuus kautta maan kaikkien asukkaiden on saatava tasavertainen ja laadukas palvelu riippumatta siitä asuuko kaupungissa vai maaseudulla tämä uudistus pitää sisällään paljon muutakin kuin terveydenhuoltopalvelut ikääntyvän väestön hyvä turvattava vaikka kotihoitoa painotetaan on oltava tarjolla riittävästi laadukasta laitoshoitoa hieno ele oli hoitajamitoituksen korjaaminen siitä kiitos hallitukselle itsenäisyyden juhlavuonna kaksituhattaseitsemäntoista veteraanien kotona asumista tukevia palveluja vahvistetaan tuntuvasti tavoitteena on järjestää veteraaneille tarpeenmukaiset maksuttomat kotiin annettavat avopalvelut kunnat saavat ohjeistuksen määrärahan käytöstä kunnallisten avopalvelujen tuetun kotikuntoutuksen ja monipuolisten kuntoutuspalvelujen järjestämiseen palvelupäätöksiä kuntoutuspalveluista ja ja avopalveluista kunnat voivat tehdä heti tammikuussa kaksituhattaseitsemäntoista juhlavuoden osana on myös sotainvalidien haittaraja haittaraja asteen lasku vuoden alusta tuolloin kaikki sotainvalidit pääsevät maksuttomien kunnallisten avopalveluiden piiriin vähintään kymmenen prosentin haitta asteella haluaisin lopuksi muistuttaa yhteisöllisyyden merkityksestä ympärillämme olevista lähimmäisistä huolehtimiseen ei aina tarvita rahaa ja yhteiskunnan palveluita lainsäädännöllä tähän ei voida vaikuttaa mutta omalla käyttäytymisellämme voimme toimia esimerkkinä kun katsoo kauemmas ja lakkaa keskittymästä omaan napaan saa itselleenkin hyvän mielen auttamalla toista ihmistä elämän pienissä asioissa antamisen iloa koetaan näin joulun aikaan mutta yhtä hyvältä se tuntuu kaikkina vuodenaikoina

arvoisa herra puhemies

mikä hallitus on leikannut keneltäkin ja kuinka paljon ja kuinka väärin se on ollut minusta peruutuspeiliin katsominen on erittäin vaarallista koska silloin usein tahtoo käydä niin että se peili kasvaa niin isoksi ettei siitä edessä olevasta ikkunasta näekään enää sitä maailmaa juuri niin kuin edustaja mäkipää äsken sanoi jos vain tuijottaa sitä omaa napaansa niin ei näe sitä isoa kokonaisuutta tämänpäiväisessä keskustelussa varsin useasti on unohtunut koko iso kuva ja varsinkin tilannekuva me emme voi unohtaa sitä tosiseikkaa että meidän tulevaisuutemme kannalta kriittiset muutosvoimat ovat demografia teknologia globalisaatio ja ympäristöhaasteet varsinkin suurin haasteemme ja toisaalta samalla se on myös mahdollisuus on tuottavuuden heikko kehitys meillä oli suuressa valiokunnassa aivan erinomainen kuuleminen jossa asiantuntijana oli entinen pääministeri esko aho hän viittasi erääseen tutkijaan joka väitti teknologia ei tarjoa enää riittävästi mahdollisuuksia tuottavuuden kasvuun aho oli itse tästä vahvasti eri mieltä ja hänen mukaansa hyödyt digitalisaatiosta ovat vielä lunastamatta sillä merkittävimmät läpimurrot ovat suurelta osin tekemättä olen hänen kanssaan tästä aivan samaa mieltä kun mietimme suomea ja meidän osaamistamme osaamistamme niin meillä on terveysteknologiassa cleantechissä ja muilla korkean osaamisen aloilla aivan huikeaa potentiaalia vielä käyttämättä se että talous on nyt lähtenyt kasvuun on valtavan hyvä uutinen ennen kaikkea taloudessa on kysymys psykologiasta kun ihmiset uskovat että meillä on mahdollisuus parempaan silloin se valtavan useasti myös tahtoo toteutua sitten vähän pienempiin asioihin nimittäin turun seudun meriteollisuuden ja autoteollisuuden taloudellinen nousu ja positiiviset tulevaisuudennäkymät pitkälle tulevaisuuteen ovat kyllä koko suomen yhteinen asia laivanrakennuksen alihankintaketju yltää kaikkialle suomeen ja näin ollen turun laivatilaukset tuovat työtä ja hyvinvointia myös koko koko meriteollisuuden kasvun suurimpana haasteena on kuitenkin koulutetun työvoiman puute tämä koskee niin toisen asteen ammattihenkilöitä amk tutkinnon suorittaneita insinöörejä kuin di ja ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneitakin turku on merkittävä korkeakoulukaupunki mutta silti alueella on merkittävä työvoimapula ja osaajavaje erityisesti teknisillä aloilla valtiovarainvaliokunta on mietinnössään korostanut oppilaitosten ja elinkeinoelämän yhteistyötä ja minusta on on varsin tärkeää että mahdollisimman pian varmistetaan myös että turun seudulla koulutusta antaville korkeakouluille ohjataan riittävät taloudelliset resurssit vastata tekniikan alojen tutkimus ja tuotekehitystoimintaan ja ja työvoimatarpeen lisäkouluttamiseen vaikka varsinais suomeen on on perustettu positiivisen rakennemuutoksen työryhmä niin yksin emme pärjää koko suomen etu on tukea valmistavan teollisuuden kasvua ja yritysten työvoiman saatavuutta erityisesti varsinais suomessa myönteistä tässä budjetissa on se että on osoitettu rahaa kansalliselle genomikeskukselle biopankeille ja syöpäkeskukselle valiokunta pitää tärkeänä että hanke edistää palvelujen yhdenvertaista saatavuutta hoidon laatua ja vaikuttavuutta sekä hillitsee osaltaan lääkekustannusten nousua tästä syystä haluan sanoa pari sanaa biopankkilain näytteenoton lupamenettelystä ja valtion rahoituksen terveydenhuollon yksiköiden yliopistotasoisesta tutkimuksesta meillä on valtava mahdollisuus toimia biopankkien edelläkävijänä mutta nykyinen järjestelmä ei valitettavasti vielä taivu edelläkävijyyden vaatimaan tekniikkaan meidän pitäisi muuttaa tietojen luovutukseen liittyvää suostumuskäytäntöä niin kuten meillä on elinten ja kudosten lääketieteellisessä luovutuksessa eli olettamaan että näytteiden käyttö olisi aina sallittua ellei potilas sitä erikseen kiellä sitten tämä terveydenhuollon yksiköiden yliopistotasoinen tutkimus me olemme vuosikausia taistelleet siitä ja rahoituksen riittävyydestä ja jälleen kerran vakavasti vetoan sosiaali ja terveysministeriöön että he luovat askelmerkit askelmerkit joilla saadaan nämä tutkimus evot elikkä tutkimukseen suunnatut erityisvaltionosuudet sellaiselle tasolle jolla turvataan kliinisen tutkimuksen edellytykset ja laadukas hoito tasa arvoisesti koko maassa me kaikki tiedämme sen että huomisen hyvä hoito on tämän päivän tutkimus

arvoisa puhemies edustaja nylund nosti esille omassa puheenvuorossaan muutamia asioita joista voimme olla iloisia tämän vuoden budjetissa lisäykset kerhotoimintaan ja metso projektiin ja uusi alus pidä saaristo siistinä projektiin tästä viimeisestä on syytä kiittää edustaja sireniä muutenkin on pieniä valopilkkuja horisontissa eilen saimme kuulla että suomen pankki on nostanut kasvuennustettaan ja siitä ei tietenkään voi olla kuin iloinen joskaan alla olevat numerot eivät anna aihetta kovin suureen optimismiin kasvu on pitkälti kotimaisen kulutuksen ja erityisesti rakentamisen varassa helsinki kasvaa sitä mukaa kuin talot tyhjenevät muualla suomessa talouden veturi vienti ei sen sijaan ota elpyäkseen tätä tilannetta auta tietoiset innovaatiotoiminnan ja koulutussektorin kiristystoimet eivät millään lailla eilen siihen soppaan laitettiin vielä vienti vaasan alueen niskalaukaus päivystysuudistuksen muodossa asian jota hallituspuolueiden edustajat puolustelivat muun muassa sillä että kaksitoista on kaunis luku ja että kaikkia asioita ei ehditty tutkia arvoisa puhemies ei ehditty tutkia jos tavoite on selvä ja sen tulisi olla kaikille meille selvä viennin kasvattaminen silloin kaikkia kaikkia toimia tulisi peilata tätä tavoitetta vastaan omassa varjobudjetissamme tarjoamme toki tähänkin lääkkeet työllisyys ei ota elpyäkseen vaikka työllisyysaste onkin hienoisessa nousussa työikäisten määrän supistumisella ei kuitenkaan tulevaisuutta rakenneta hallituksella on strateginen tavoite nostaa työllisyysastetta seitsemäänkymmeneenkahteen prosenttiin ja pohjanmaan vientirannikolla se on tällä hetkellä itse asiassa seitsemänkymmentäkolme hallitukselle tiedoksi tähän pääseminen koko maassa tulisi olla se strateginen tavoite mutta mitä tehdään tulkitaan kirjainta etsitään pilkkuja nimenomaan kirjaimeen vedoten julistetaan että tämä hallitus tekee perussuomalaista perhepolitiikkaa johon ilmeisesti kuuluu se että mitään ei tehdä ei tehdä mitään ellei se nimenomainen toimenpide ole mekaanisesti kirjoitettu hallitusohjelmaan silloin ollaan strategisuudesta kaukana

arvoisa puhemies hallituksen haluttomuus tehdä rakenteellisia uudistuksia on häkellyttävä todellisilta ongelmilta suljetaan silmät ja sementoidaan vanhoja rakenteita on sitten kysymys työmarkkinoista tai vaikka vanhempainvapaista järkevät uudistukset ammutaan alas kerta toisensa jälkeen hallituksen sisältä käsin nimenomaan hallitusohjelman jäykkiin kirjauksiin vedoten arvoisa puhemies sana strategisuus edellyttää enemmän suomi ansaitsee enemmän hallitus valmistelee yritysverotuksen uudistusta ja on hyvä että se nyt tehdään ajan kanssa olisi myös äärimmäisen tärkeää että nyt tehtävään uudistukseen sitouduttaisiin yli puoluerajojen ensi vaalikaudella pakettia ei pidä avata uudelleen vaan siihen tulee sitoutua yli hallitus oppositio ryhmien siksi ehdotan että ministeri orpo ottaa tähän työhön mukaan myös opposition jotta se saisi laajan yli vaalikausien kestävän tuen sen suomen yritykset tarvitsevat ja myös ansaitsevat

arvoisa puhemies

päättämättömyys on vaihtunut tekemisen meininkiin ja ajelehtiminen on päättynyt mutta tekemätöntä työtä edellisen hallituksen ajoilta on paljon ja siksi sipilän hallitus on tehnyt puoliväliriiheen mennessä suurin piirtein suurimman osan uudistuksista eteenpäin kiperät päätökset esimerkiksi näistä leikkauksista ovat takana tai tässä budjettikirjassa esillä ja isot uudistukset ovat todellakin meneillään ei niin kuin edellinen puhuja sanoi että että niitä ei vauhditeta päinvastoin kilpailukykysopimus työmarkkinaosapuolten kanssa on yksi osoitus siitä että vähän mentiin yli hallitusohjelmankin on kuntauudistusta on maakuntauudistusta on uudistusta koulutukseen työllisyyteen ja erilaisiin muihin hankkeisiin mutta selvää on että ellemme saa kasvua vauhditetuksi ja työttömyyttä työttömyyttä alennetuksi niin me joudumme miettimään myöskin menopuolella tämän vaalikauden aikana ovatko kaikki leikkaukset vielä tässä paineita on siis ilmassa mutta kuten tänään olemme kuulleet niin mitään konkreettista lisälistaa ei vielä ole tehty koko maan voimavarat on saatava käyttöön ja siitä on osana maakuntauudistus joka on aivan historiallinen biotalouden kehittyminen on myöskin asia joka työllistää ympäri suomen laitetaan siis koko suomi kuntoon kaikki voimavaramme myöskin kuntoon biotalouden osalta hallituksen veropolitiikka kestää kyllä tämän salin kritiikin veronalennukset kohdistetaan ensi vuodella pieni ja keskituloisiin ja eläkeläisiin eikö tämä ole juuri sitä oikeudenmukaisuutta jota oppositiosta on huudettu

kahdentuhannenviidensadan euron kertakorvaukseen äidin työnantajalle vanhemmuuden kustannuksista ja tämä on edistyksellinen askel askel kohti tasavertaisempaa vanhemmuuden kustannusten jakamista maksuperusteinen arvonlisäveron tilitys tulee voimaan sukupolvenvaihdosten helpottaminen perintöveron osalta tulee voimaan kaikki nämä ovat hyviä uudistuksia arvoisa puhemies haluan lopuksi vielä nostaa esille sen että hallituksen investointipäätökset ovat mittavat teitä ratoja ja ja muita väyliä kunnostetaan ja aloitetaan isoja liikennehankkeita puhutaan jopa miljardin euron suuruisista investoinneista ja ne tehdään kansallisomaisuuteemme olemassa oleviin teihin ratoihin mutta emme unohda sitä että tarvitsemme uusia liikenneväyliä niin raiteille satamiin kuin teille näistä uusista liikennehankkeista olen erityisen iloinen

arvoisa puhemies

kaksituhattakahdeksan alkanut syvä talouden taantuma on vienyt suomen taloudesta lähes neljänkymmenen miljardin euron vientitulot vuositasolla niiden puuttuvaa verokertymää on paikattu seitsemän viiva kahdeksan miljardin euron vuosittaisilla velanotoilla velkaantumisen kasvu pysähtyy ja tavoitteena on että kaksituhattakaksikymmentäyksi siihen päästään suomen suunta on siis jo muuttunut olemme talouden kasvu uralla kuten tänään suomen pankkikin on kertonut nyt on erityisen tärkeää vahvistaa tätä myönteistä kehitystä on nimittäin muistettava että talous on hyvin vahvasti psykologinen asia myönteinen kierre vahvistaa kasvua ja talouden nousua siksi kysynkin miksi meillä ruokitaan aivan liikaa negatiivista ilmapiiriä tiedotusvälineilläkin on tämän ilmapiirin luomisessa oma roolinsa mutta myös vastuunsa unohtaa ei saa myöskään oppositiota oppositiolla on oikeus kritiikkiin mutta kysymys kuuluu miten se tehdään niin ettemme pilaa sitä hyvää jonka olemme saaneet nyt rakennetuksi kaikki voimat on nyt valjastettava lisäämään suomalaisten uskoa tulevaisuuteen uskoa meidän omiin mahdollisuuksiimme ja investointeihin joita meidän totisesti on saatava nykyistä paljon enemmän unohtaa emme saa myöskään hallituksen kolmen miljardin euron suuruista infrapakettia jonka vaikutukset näkyvät jo nyt koko suomessa eduskunnan hyväksymät veroratkaisut tukevat kansantaloutemme elpymistä ja työllisyyden paranemista veronkevennykset kohdistuvat pääasiallisesti keski ja pienituloisille ja eläkeläisille yritysveropaketti kohdistuu pk yrityksiin ja oman helpotuksensa tuo hallituksen tekemä maksuperusteinen alv tilitys sekä sukupolvenvaihdosten helpottaminen perintöverosäädöksiä muuttaen arvoisa puhemies lopuksi nostan esiin suuren huolenaiheeni yhteiskuntamme keskittämiskehityksestä me emme saa nimittäin unohtaa että suomi on luonnonvaroilla mitaten yksi maailman suurvalloista olemme maailman tilastojen viidenneksi suurin biomassojen raaka aineen suurtuottaja meillä on siis aivan loistavat mahdollisuudet rakentaa biotalous suomi joka kehittää koko maata tasapuolisesti biotaloudella on mahdollisuus nostaa maaseutummekin uuteen kukoistukseen sitten olen hyvin huolissani maakunnan seutujen elinvoimasta täällä on eilen hyväksytty erikoissairaanhoidon keskittämistä koskeva lainsäädäntö jonka suurin uhka on alue ja paikallissairaalalle ja niiden tulevaisuudelle kysymys on kymmenistätuhansista työpaikoista ja lähipalveluista erikoissairaanhoidon keskittäminen nostaa kustannuksia merkittävästi koska aluesairaalat aiotaan nyt ajaa alas erikoissairaanhoidon ainakin leikkaustoiminnan osalta aluesairaalat ovat tähän mennessä tuottaneet kymmenen prosenttia erikoissairaanhoidon palveluista ja tuottaneet ne neljäkymmentä viiva kuusikymmentä prosenttia alemmalla kustannusalustalla verrattuna keskussairaaloihin tai yliopistosairaaloihin hallituksen tavoitteena on kolmensadanviidenkymmenen miljoonan euron tämä säästötavoite karkaa ainakin sitä kautta osittain että aluesairaalat poistetaan listalta sairaalat jotka ovat tehneet arvokasta työtä ja huomattavasti alemmalla kustannustasolla kaiken kaikkiaan budjetti antaa vahvan perustan kehittää suomea eteenpäin mutta meidän suuri haasteemme on työllisyyskehitys meidän on saatava lisää uusia työpaikkoja jotta me voimme pitää huolta heistä jotka eniten huolenpitoa tarvitsevat

arvoisa puhemies

opintotuesta leikataan yli satakaksikymmentä miljoonaa joka tarkoittaa kahdeksankymmenenkuuden euron leikkausta kuukausittain opiskelijoiden tuloihin perusteluna tälle kuten muillekin hallituksen esittämille leikkauksille on se että on pakko säästää koska suomen taloustilanne on vaikea ja velkaantumista on taitettava mutta nyt pitää kysyä taittuuko velkaantuminen hallituksen esityksillä itse asiassa tämä hallitus velkaantuu enemmän kuin edellinen hallitus no opintotukeen tehdään merkittävä neljäsosan leikkaus kahdeksankymmentäkuusi euroa kuukaudessa todella merkittävä opiskelijoiden tuloihin nähden opiskelijat ovat jo tällä hetkellä yksi suomen köyhimmistä ihmisryhmistä monet opiskelijat elävät köyhyysrajan alapuolella kuitenkin hallituksella on samaan aikaan varaa kohdentaa rahaa suurituloisille varakkaille esimerkiksi tämän yrittäjävähennyksen kautta itse asiassa tähän vähennykseen menee saman verran rahaa mitä opintotuesta sitä leikkaamalla säästetään

näkökulmasta hankalia leikkauksia kohdistuen niin

jotka ovat heikossa asemassa yhteiskunnassa samaan aikaan sillä on kuitenkin varaa jakaa erilaisilla verohelpotuksilla omille intressi taustaryhmilleen merkittäviä summia valtion budjetista rahaa jolla ei edes ole suuria kasvu tai työllisyysvaikutuksia esimerkiksi tämän yrittäjävähennyksen kohdalla hallituksen omassa esityksessäkään ei arvioida että se synnyttäisi kasvua tai sillä olisi työllisyyttä parantavia merkittäviä vaikutuksia onkin siis kysyttävä kun jokainen meistä tässä salissa haluaa tehdä vastuullista budjettipolitiikkaa tässä vaikeassa taloustilanteessa jossa me olemme ovatko nämä veronkevennykset ja kohdennukset järkeviä jos niillä ei ole kasvun vaikutuksia jos niillä ei ole työllisyysvaikutuksia niin minkä takia me laitamme satoja miljoonia euroja rahaa tällaisiin kohteisiin joista ei synny niitä toivottuja tuloksia varmasti nämä tavoitteet kuitenkin yhdessä jakaisimme kuten työllisyysasteen paranemisen paranemisen ja sen että talous lähtisi voimakkaampaan kasvuun tässä ajassa jossa me olemme on ennen kaikkea luotava toivoa tulevaisuuteen ja toivoa huomiseen saatava niitä positiivisia näkymiä mistä myös monet hallituspuolueiden edustajat ovat tänään tässä salissa puhuneet kuitenkaan nämä toimet joita hallitus tekee ja esittää eivät ole sen kaltaisia että ne loisivat toivoa yksilöiden näkökulmasta tai edes talouden ja työllisyyden näkökulmasta nyt tarvittaisiin sellaista politiikkaa joka tukisi pienituloisten ihmisten ostovoimaa on sitten kyse eläkeläisistä tai tai on kyse lapsiperheistä sellaista politiikkaa joka antaisi meidän nuorisollemme toivoa huomisesta saisi näkymiä tulevaisuuteen siihen että heillä on mahdollisuus opiskella kouluttautua saada että heillä on hyvä elämä edessä kuitenkin nämä hallituksen tekemät isot leikkaukset koulutukseen nyt opiskelijoiden toimeentuloon suomalaiseen osaamiseen heikentävät näitä toivon ja uskon näkymiä nyt pitäisi tehdä investointeja se olisi avainasemassa siihen että suomen talous lähtisi kasvuun ja työllisyysastetta saataisiin parannettua tämä tarkoittaa paitsi infrainvestointeja investointeja tiestöön rautateihin muuhun infrastruktuuriin mutta myös investointeja ennen kaikkea osaamiseen ennen kaikkea koulutukseen ja myös ihmisten hyvinvointiin tämä on se puoli joka hallituksen budjettipolitiikasta valitettavasti uupuu ja se on hyvin ohutta meidän ei pitäisi nyt toistaa niitä samoja virheitä joita on tehty yhdeksänkymmentä luvun laman aikana joiden kustannuksista maksamme tänä päivänä

ja työllisyyden näkymiä joita suomi nyt kipeästi tarvitsee arvoisa

arvoisa herra puhemies suomi on pitkästä aikaa saatu kasvu uralle vuonna kaksituhattakahdeksan alkaneen talouslaman jälkeen olemme tilanteessa jossa suomen talous oikeasti

bkt eli bruttokansantuote on kasvussa ja ennen kaikkea kaikista tärkein on se että investoinnit ovat lähteneet liikkeelle edustaja marin äsken todisti värisevällä äänellään että ei ole investoitu eikä ole teitä korjattu missähän eduskunnassa te oikeastaan olette istunut kun ette tätä huomannut vaikea kuvitella nimenomaan tämä hallitus on esimerkiksi tieinvestoinnit pannut liikkeelle noin miljardi euroa katetaan sitä teiden hoidon alijäämää mikä teidän hallituksen ajalta jäi hoitamatta täysin oletteko te ehkä lukenut vääriä papereita sitä minä en tiedä mutta kannattaisi ehkä aikaa seurata hieman tarkemmin talouskasvu ensi vuonna ja seuraavana vuonna ensi vuosi on on meidän itsenäisyytemme juhlavuosi talouskasvu ylittää reilusti yhden prosentin mikä on todella merkittävä ottaen huomioon mistä lähtötasosta läksimme liikkeelle se ei ole vielä tyydyttävä taso mutta suunta on oikea ja aivan kuten suomen pääjohtaja erkki liikanen omassa puheenvuorossaan eilen sanoi tilanne on kehittymässä hyvään suuntaan tämä on nyt vain sitten kärsivällisyyttä tästä eteenpäin että emme tee vääriä liikkeitä vaan jatkamme samalla linjalla linjalla kilpailukykysopimus on suomelle erittäin hyvä investoinnit lähtevät liikkeelle esimerkkinä voi mainita laivateollisuuteen tulevat valtavat tilaukset mitkä ovat suomeen tulleet viime aikoina ihan viimeisen vuoden sisällä metsäteollisuus investoi muun muassa äänekoskelle ja monelle muulle paikkakunnalle lista on niin pitkä että en viitsi sitä kaikkea lukea autoteollisuus on saanut suomeen uusia työpaikkoja vahvasti kaikki tiedämme että uuteenkaupunkiin on tulossa merkittävä määrä työpaikkoja lisää ja mitä vielä tuleekaan matkailu vetää esimerkiksi lapissa tällä hetkellä erittäin hyvin paikat ovat loppuunmyytyjä ilmeisesti tämä koskee koko ensi vuoden matkailusesonkia että

tiellä olemme mutta sillä samalla tiellä pitää vahvasti jatkaa esimerkiksi kaavoituksen menettelyä ollaan yksinkertaistamassa merkittävästi rakentamisen poikkeuslupien myöntäminen on siirretty kunnille on tulossa valtakunnallisesti alueiden käytön tavoitteet ja sinne pitää saada kirjaus jonka mukaan maaseudulle pitää pystyä rakentamaan aivan vaivattomasti onhan suomi euroopan unionin harvimmin asuttu maa mutta silti meillä voi vielä känkkäränkkävalittaja pysäyttää lähes minkä hankkeen tahansa meidän on saatava rakentamispuolelta välittämisoikeudet viranomaisilta kokonaan pois ja vain asianosaisille nimenomaan suoraan koskee voidaan valitusoikeus antaa ja sekin niin että valitukset käsitellään nopeasti ja todellakin toivon että tässä byrokratian purussa menestymme monella muullakin alalla esimerkiksi maatalouden puolella meillä on aivan valtava byrokratia siellä on tekemätöntä työtä vaikka kuinka paljon maakunnat tarvitsevat rakentamista aivan samalla tavalla kuin kaupungitkin tämä on yhteistyötä joka on istuvan hallituksen tärkeimpiä asioita että saamme koko maassa elintason nousemaan ja uusia työpaikkoja syntymään työttömyyden hinta tässä maassa on noin seitsemän miljardia euroa joka ainoa saadaan tuottava työpaikka syntymään tuo verotuloja sekä kunnille valtiolle että seurakunnille ja sitä kautta me pystymme nimenomaan kansantalouden tilaa parantamaan sen työttömän ihmisen kannalta ainoa toivo hänen elämänsä laadun parantamiseen on saada hänelle töitä samalla kun tämä työpaikka syntyy kyseiselle henkilölle alkaa kertyä sitä tarpeellista eläkekertymää tulevien vuosikymmenten varalle sitten aikanaan kun hänelle eläkepäivät koittavat sen takia arvoisa herra puhemies olisi välttämätöntä että meille myös avattaisiin rohkeasti uusia aloja kaivosteollisuus on meillä jäänyt liian pienelle huomiolle suomi tarvitsee lisää kaivoksia ja nimenomaan suomalaisella pääomalla ja niin että se hyöty joka siitä kaivoksesta tulee jää suomeen otetaan vaikka se sakatin kuuluisa kaivos joka on amerikkalaisten hallussa sen taloudellinen arvo on satoja miljardeja euroa ja se piti vain antaa amerikkalaisille

arvoisa puhemies lopuksi kun edustaja marin tässä ihmetteli äsken puheenvuorossa minkä takia meillä on tilanne näin surkea esimerkiksi voi mainita sen että meillä on monia monia investointeja jo tehty ja monia päätöksiä tehty suunta on oikea ja suomen talous kasvaa ja sitä eivät aikaisemmat hallitukset ole pystyneet tekemään

julman ja kylmän leikkauspolitiikan lisäksi mikä kohdistuu tavallisiin pienituloisiin heikossa asemassa oleviin ihmisiin on se että hallitus ei ymmärrä sitä että nyt tarvitaan sellaisia tulevaisuusinvestointeja jotka edesauttavat suomen menestymistä huomenna näitä ovat paitsi järkevät infrainvestoinnit joilla voidaan uudistaa yhteiskunnan rakenteita myös investoinnit koulutukseen osaamiseen suomen nuorisoon lapsiin ja nuoriin tämä on merkittävä kohde johon meidän nyt pitäisi panostaa ja investoida jos näin tee niin tulevaisuudennäkymät eivät valitettavasti tule muuttumaan kovinkaan valoisiksi kovinkaan monille sen takia sdp omassa vaihtoehtobudjetissaan satsaa koulutukseen satsaa nuoriin lapsiin opiskelijoihin

edustaja hoskonen ja sen jälkeen puhujalistaan
arvoisa puhemies jos saan puheenvuoron tässä välissä niin olisi hyvä korjata tässä välissä myös sdpn ja opposition jakama väärä tieto siitä että opiskelevien nuorten toimeentulo pienenee hallituksen päätösten myötä tämä ei pidä paikkaansa vaan opiskelijoitten tulotaso nousee sadallakahdellakymmenellätuhannella opiskelijalla nousee asumisen tuki nyt yleiseen asumistukeen siirron myötä joka korvaa tätä opintorahan leikkausta ja kyllä viidelläkymmenellätuhannella opiskelijalla asumisen tuki pienenee nyt tämän eduskunnan päätöksen myötä niillä opiskelijoilla joilla on tulot ruokakunnassa niin isot että he eivät tarvitse sitä asumisen tukea on myös opiskelijajärjestön ajama tavoite että yleiseen asumistukeen siirrytään on erittäin hyvä että tämä tehtiin tässä yhteydessä kaiken kaikkiaan opintotukihan nousee yhdeksästäsadasta eurosta tuhanteensataan ja tämän lisäksi tämä asumisen tuki paranee opiskelijoilla tämä on hyvä linja

arvoisa puhemies todellakin kuten tässä edustaja hoskonen

passiivisuuden aikaa ei saatu päätöksiä täytäntöön eikä päätöksiä aikaankaan tuli satatuhatta yli kolme vuotta elimme negatiivisen kasvun aikaa nyt nykyisen hallituksen strateginen hallitusohjelma on erittäin tärkeä ja sillä on saatu vakautta ja saatu investointeja liikkeelle todellakin esimerkiksi varsinais suomessa nyt syntyy teollisia työpaikkoja lähivuosina joka vuosi enemmän kuin kuin äänekosken tehtaalla on työntekijöitä ensi vuonna pitäisi saada uuteenkaupunkiin tuhatviisisataa uutta työpaikkaa ja laivanrakennusteollisuus on nousemassa seitsemästätuhannesta työpaikasta kun laskemme alihankkijat mukaan viiteentoistatuhanteen

se on tärkeätä todella kun kuuntelin edustaja marinin puhetta niin jäin sitä vähän suremaankin että entisestä hyvinvoinnin rakentajapuolueesta on tullut puolue joka esittää vain toveripopulismia täällä

todellakin kun yhteiskunta muuttuu kun konteksti muuttuu niin konseptin pitää muuttua toimintamallin pitää muuttua se toimintamalli ei voi olla että sanotaan ei se ei vie meitä eteenpäin todellakaan vaan pitää tehdä näitä uudistuksia ja saada päätöksiä tehokkaasti ja taloudellisesti vaikuttavasti täytäntöön sdpn budjetista mielestäni puuttuu johdonmukaisuus vaatimukset ennen vaaleja ovat ristiriidassa vaihtoehtobudjetin kanssa havaitsin että vaihtoehtobudjetin tekijää on vaihdettu enkä sitä ihmettele kun olen sen budjetin lukenut sdp väittää ottavansa vähemmän velkaa mutta niin ei voi sanoa jos tulopuoli tulopuoli perustuu kertaluonteisiin tuloihin sdpn mielestä suomessa ei edelleenkään tarvita uudistuksia eikä leikkauksia tarvitsisi uskoo että lisää verottamalla voidaan jakaa kaikkea hyvää kaikille ikään kuin eläisimme suljetussa taloudessa monet ehdotetuista vaihtoehtobudjetin toimenpiteistä eivät kannusta työntekoon sdpn ehdottamat lisäysten rahoituskeinot ovat vähintäänkin kyseenalaisia osin toteuttamiskelvottomia esimerkiksi harmaan talouden torjunnan tuottaman lisätulon varaan ei voi tuolla tavalla laskea varmaa kuitenkin teidän lisätalousarviossanne on että menot kasvavat mitä meidän pitäisi sitten sanoa sitran sitran sammon ryöstöstä suomen täyttäessä sata vuotta sdp sanoo haluavansa panostaa tutkimukseen tuotekehitykseen eli uudistumisen eväisiin toisaalta se kuitenkin haluaa viedä sitran rahat joka on perustettu juuri siihen tarkoitukseen eli tekemään pitkäjänteistä tietoon pohjautuvaa tulevaisuustyötä kasvun ja työllisyyden hyväksi jos sitran tase puolitettaisiin sillä ei olisi enää edellytyksiä jatkaa nykytavalla mutta sitra on panostamassa nyt lähivuosina muun muassa bio ja kiertotalouteen moniin uudistuksiin ja se on syömässä omaa pääomaansa tässä lähivuosina jotta panostus suomen talouskasvun hyväksi kertaluontoinen sanoisin sammon ryöstö ei todellakaan ole perusteltua sdp haluaa laskea eläkemaksuja vaikka se olisi eläkeuudistuksen vastaista tavoitteena oli eläkkeiden rahoituksen turvaaminen havaitsin että jotkut jopa haluaisivat muuttaa eläkeindeksiä sdpn talousbudjetissa sdp myöskin esittää rahoitusveroa joka todennäköisesti menisi asiakkaiden maksettavaksi nosto merkitsisi pääomaköyhässä maassa yhä suurempaa pääomien jämähtämistä ja pakoa sdpn väite siitä että se peruuttaisi valtionosuusleikkaukset kun tämä hallitus ei niitä teekään niin miten niitä voisi perua arvonlisäveron alarajan nosto mikä on ihmelääke sehän loisi vain kannustinloukun yrittäjille ei se ole mikään ihmelääke harrastetakuuasiasta myöskin voisi käyttää

kommentin myöskin haluatte digipuolelta leikata vaikka juuri digitalisaation kehitys on erittäin tärkeä asia arvoisa puhemies siis on todella niin että kun maailma muuttuu kun maailma muuttuu kun ympäristömme muuttuu niin toimintamallin pitää muuttua minä toivon että että populismista voitaisiin siirtyä myöskin sdp uudistamisen tielle tuolla linjalla te te ette palvele isänmaata
jatketaan puhujalistaa

arvoisa puhemies kaikki me suomen kansanedustajat toivomme isänmaan parasta ja sen vuoksi olemme varmasti iloisia viime päivien uutisista jotka viittaisivat laman olevan takana ja maan talouskasvun kääntyneen nousu uralle käänne ei sinänsä ole odottamaton taloudessa on itseohjautuvaa palautumiskykyä jos investointeja ei vuosiin ole tehty on vanhentunut pääomakanta palautettava kuntoon ja näin investoinnit kääntyvät kasvuun taloutta kirittää myös euroopan keskuspankin kevyt rahapolitiikka joka tekee sekä asuntokaupan että kulutuksen rahoittamisesta edullisempaa ja helpompaa hallituksen opposition kesken ollaan ymmärrettävästi eri mieltä siitä onko talouden käänne ulkoisten tapahtumien vaiko hallituksen talouspolitiikan seurausta euroopan keskuspankin rahapoliittinen elvytys on kuitenkin tosiasia jota on turha kiistää hallituksessa on tunnetusti puolueita joiden sanomaan on kuulunut jatkuva eun ja yhteisen keskuspankkimme syyttely milloin mistäkin ongelmasta mutta nyt ollaan hiljaa nyt ei päästä sanomaan että euron kurssi on viennille ongelma

on kovin vaatimaton eivätkä ennusteet lupaa sen tuntuvasti kiihtyvän noin yhden prosentin kasvu viittaa siihen että työvoimaa ei riittävästi virtaa pois työttömyydestä työllisiin prosentin kasvuun ei sisälly myöskään merkittävää tuottavuuden kasvua me emme enää vajoa alaspäin mutta prosentin tahdilla pysymme paikallamme sillä tahdilla emme vastaa ennalta niihin haasteisiin joita väestön ikääntyminen tuo lähivuosina tullessaan kestävyysvajetta ei pureta tilannearviosta olisi hyvä päästä ripeästi näkemykseen siitä mitä pitäisi tehdä sosialidemokraatit ovat esittäneet selkeitä toteuttamiskelpoisia vaihtoehtoja hallituksen politiikalle hallituksen on on otettava aktiivinen rooli työllisyyden hoidossa tarvitaan lisärahaa palkkatukeen ja järjestöjen työllisyysrahoihin nuorisotakuu on pelastettava sdpn esittämät toimet ovat tarpeen jotta pelastamme ihmisiä pitkittyvältä työttömyydeltä perheitä toimeentulovaikeuksilta ja nuoria näköalattomuudelta ne ne eivät ole kuitenkaan vain sosiaalisen oikeudenmukaisuuden politiikkaa vaan talouspolitiikkaa kun työttömistä yli kolmasosa on pitkäaikaistyöttömiä olemme syrjäytymisen kautta heittämässä hukkaan arvokkainta voimavaraamme sdp on esittänyt myös että investointeja laitetaan liikkeelle panostamisella korjausrakentamisen tukemiseen näillä toimilla on välittömiä välittömiä kasvu ja työllisyysvaikutuksia lisäksi ne lisäävät talouskasvun tarvitsemaa pääomapanosta henkisen pääoman turvaaminen on vieläkin tärkeämpää siksi vaadimme koulutusleikkausten peruuttamista siksi vaadimme että lasten oppiminen turvataan subjektiivisella oikeudella varhaiskasvatukseen hyvillä kouluilla riittävillä ammatillisen ja muun koulutuksen aloituspaikoilla

valtion talousarvio on hallituksen tärkein talouspoliittinen työkalu siitä on nyt puhe on kuitenkin jo nyt aihetta kiinnittää huomiota tulevana keväänä päätettävään valtiontalouden kehyspäätökseen valmistelu vaikuttaa kovin kummalliselta kehysriihi on siirretty tavanomaisesta ajankohdasta maaliskuulta myöhemmäksi huhtikuun loppuun perusteeksi on väitetty kansantalousosaston ennusteen viivästymistä mutta sitä on vaikea uskoa onhan se ennuste voitu ennenkin ajoissa tehdä kun on käynyt ilmi että valtiovarainministerillä ja pääministerillä on näkemyseroja budjettien tasapainotustarpeesta on aivan ilmeistä että lykkäämisen todellinen syy on kunnallisvaalit huhtikuun yhdeksäntenä arvoisa puhemies hyvä suomen hallitus olisimme me sen julkista taloutta koskevan tiedon kyllä kestäneet vaaleja tulee vielä kuntavaalien jälkeen joten taktikointi on aivan tarpeetonta arvoisa puhemies suomella on vaatimattoman kasvun ansiosta nyt pieni hengähdystauko käytetään se hyväksi ja tehdään ratkaisuja joiden avulla ensi vuonna toiselle vuosisadalle siirtyvä isänmaamme saa valoisan tulevaisuuden

jatkamme nyt puhujalistaa ja palaamme sitten debattiin tarvittaessa

arvoisa puhemies

viimeisimmästä saamme suurelta osin kiittää tänä vuonna aikaansaatua historiallista kilpailukykysopimusta jonka avulla pystymme saavuttamaan kustannuserot tärkeimpiin kilpailijamaihimme saksaan ja ruotsiin se on vaikea sopimus se on monelle alalle erittäin raskas mutta kuten suomen pankkikin toteaa omalta osaltaan tämä sopimus lisää suomen vientiä investointeja ja bktn kasvua myös eurooppalainen työmarkkinakenttä on aika suurella mielenkiinnolla seurannut sitä miten pienessä pohjoisessa valtiossa edelleenkin ollaan pystytty asioista sopimaan taloudessa on ollut positiivisia merkkejä jo usean kuukauden ajan autokauppa on piristynyt tänä vuonna merkittävästi esimerkkinä pieniä ja keskisuuria yrityksiä tutkiva barometri kertoi tänä syksynä että pk yritysten suhdanneodotuksissa on käänne plussan puolelle yrityksistä jotka osallistuivat tähän kyselyyn neljäkymmentäkolme prosenttia arvioi suhdanteidensa paranevan kuluvan vuoden aikana monia yksittäisiä isoja piristysruiskeita turun telakan laivatilaukset valmetin iso rekrytointipäätös lukuisat biotalousinvestointihankkeet ympäri maata nämä ovat ehkä yksittäisiä asioita mutta jälleen kerran viittaan kyllä tähän suomen pankin puolivuosittaiseen tutkimukseen analyysin mukaan tehdasteollisuus vihdoinkin elpyy tässä maassa ja esimerkiksi teollisuustuotanto on kasvanut kuluneen vuoden aikana ensimmäistä kertaa neljään vuoteen ensimmäistä kertaa neljään vuoteen myös työttömyysluvuista voi sanoa pitkästä aikaa hyviä asioita työttömyysaste on kuusi prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aikaisemmin lasku on jatkunut ja työn kysyntä kasvaa nämä ovat erittäin tärkeitä asioita arvoisa puhemies budjetin punainen lanka on nimenomaan tukea nyt tätä talouden orastavaa positiivista kehitystä tavoitteena on suomen talouden elpyminen työllisyyden parantuminen ja tämän eteen tehdään aivan valtavasti töitä budjetissa nostetaan esille työllisyys ja joilla parannetaan pienten ja keskisuurten yritysten toimintaedellytyksiä helpotetaan ihmisten työllistymistä ja lisätään työteon kannustavuutta yrittäjävähennys maksuperusteinen alvi nämä ovat esimerkkejä konkreettisista toimista lukuisia liikenne ja korjausvelkahankkeita määrärahoja perusväylänpitoon väyläverkon kehittämiseen ja monia tärkeitä pullonkauloja on pystytty saamaan liikkeelle yksi esimerkiksi näistä pohjoisen hankkeista valtatie nelonen kemin välillä on merkittävä asia sitten arvoisa puhemies budjetin sosiaalisista ja terveydellisistä painotuksista lähestyttäessä itsenäisyyden sata vuotisjuhlaa on erittäin tärkeää että veteraanikuntoutukseen lisätään määrärahoja ensi vuodelle ja invaliditeettirajaa lasketaan yhä useampi veteraani pääsee avopalveluiden piiriin omais ja perhehoitoon tulee yhdeksänkymmenen miljoonan euron lisärahoitus vapaapäiviä myöskin omaishoitajille tulee arvoisa puhemies emme tietenkään voi tuudittautua ensimmäisten hyvien talousuutisten kanssa siihen että tämä kasvu nyt itsestään lähtee etenemään ja olisi suotuisaa koska maailmanlaajuisesti edelleen kuitenkin erittäin vaimeaa ja hidastakin on kuitenkin tärkeää että tässä vaiheessa kun pikkuhiljaa aletaan lähestymään hallituskauden puoltaväliä voidaan sanoa että monet niistä hallitusohjelman tavoitteista näyttävät olevan ihan oikealla uralla toteutuksen suhteen ja tämä taloustilanne kyllä tukee sitä päätelmää ikäviä säästöpäätöksiä on tehty ne ovat olleet erittäin rankkoja mutta ne on tehty nimenomaan etupainotteisesti ettei enää loppuvaalikautena tarvitsisi säästöpäätöksiä tehdä vaan voimme tehdä panostuksia kasvuun suuressa kuvassa ainoastaan sitä kautta että me saamme taloutemme työllisyytemme paremmalle uralle pystymme vähentämään eriarvoisuutta turvaamaan palvelut kaikkialla suomessa ja pitämään heikoimmista huolta kyllä vanha viisaus vahvasta valtiontaloudesta köyhän parhaana turvana

keskellä uudenvuoden puheessaan silloinen keskustalainen pääministeri esko aho totesi että ei niin pitkää yötä ettei päivä ja aamu sen jälkeenkin näin vapaasti lainattuna ehkä vähän samoilla ajatuksilla mekin käymme tähän suomen valtion vuoden kaksituhattaseitsemäntoista talousarvion yleiskeskusteluun ja talouspoliittiseen keskusteluun eilen tiistaina kolmastoista kahdettatoista suomen pankki totesi että niin sanottu taloudellinen taantuma alkaa suomessa olla ohi ja suomen talous talouskasvu on lähtenyt liikkeelle nousua vauhdittaa erityisesti yksityinen kulutus ja investointien lisääntyminen yksityisen kulutuksen nouseminen johtuu ennen kaikkea siitä että työllisyys on viimeisen vuoden aikana parantunut myös suomen rajojen ulkopuolelta on tullut kiitosta suomen talouspolitiikan suunnalle niin komissio oecd kuin kansainvälinen valuuttarahasto imf ovat kiitelleet juha sipilän hallituksen

hallituksen talouspolitiikan lääkkeet toimivat ja vakavasti sairas potilas on toipumassa tämä on erittäin iso saavutus sinipunahallituksen katastrofaalisen talouspolitiikan jälkeen tätä tilannetta ei ole saavutettu ilmaiseksi on jouduttu tekemään rohkeita ratkaisuja kiitollisena ay liikkeen yhteistyöstä ja osin myös opposition rakentavien voimien yhteistyöstä saimme aikaan kilpailukykysopimuksen veropolitiikalla kotimaista kysyntää on ruokittu veronalennuksia on kohdistettu myös eläkeläisille tällä kertaa infraan sekä väyliin että tietoverkkoihin investoidaan useita miljardeja toki olemme joutuneet tekemään monia kipeitä päätöksiä on ihan selvää että silloin kun me rupeamme taittamaan velkaantumista rupeamme sopeuttamaan meidän menoja meidän tuloihin

yli varojen niin nämä päätökset ovat ikäviä ja ne ovat sattuneet varmasti jokaiselle edustajalle mutta nämä ovat välttämättömiä asioita että me pääsemme tästä tilanteesta eteenpäin hyvä niin että taloudessa valoa on nyt nähtävissä itse olen myös erittäin onnellinen siitä että hallitus on kyennyt sekä lisätalousarviossa tänä vuonna että sitten jatkotoimenpiteilläkin helpottamaan suomalaisen maatalouden akuuttia kriisiä se on erittäin tärkeä asia sekä suomen talouden tulevaisuuden kannalta että ennen kaikkea suomen ruokaturvallisuuden ja suomen elintarvikehuollon kannalta arvoisa puhemies nyt kun taloudessa on valoa ja kun taantumasta ollaan sipilän hallituksen toimin päästy eteenpäin katse täytyy kiinnittää erityisesti yhteiskunnan eheyteen ja eriarvoisuuden vähentämiseen suomen kuntoonlaittamisen pitää jatkossakin tarkoittaa taloudellisen kunnon lisäksi myös aineetonta kuntoa eheyttä tasa arvoa mahdollisuuksien tasa tasa arvoa yhdenvertaisuutta meidän yhteiskunnassamme on on ollut selkeästi havaittavissa kehitystrendi missä hyvinvoivat ihmiset ovat hyvinvoivia kaikin tavoin he ovat sitä taloudellisesti heillä on tiedollisia valmiuksia it asiat ovat hyvin hallinnassa ja sen lisäksi he ovat myös terveitä elävät pidempään ja sitten pienituloisilla kaikki tämä on päinvastoin

tarvitaan tietojenvaihtoa viranomaisten välillä meidän pitää löytää ja kohdata ihmiset jotka tarvitsevat apua nythän meillä on ollut sellaisiakin tilanteita osin näitten viime aikojen tragedioittenkin takana että omaiset ovat vain voineet vierestä seurata kun sairas tai syrjäytynyt ihminen ei edes halua hakea itselleen apua tässä tarvitaan nyt toimintamallien perkaamista uusia tapoja löytää niitä ihmisiä jotka juuri tässä ajassa voivat huonosti myös uudenlaista yhteisöllisyyttä

arvoisa herra puhemies suomen taloudellinen tilanne on parantunut viimeisen vuoden aikana suomen pankin viimeisen kasvuennusteen mukaan käänne on nyt todella tapahtunut ja suomi päässyt kasvu uralle usean vuoden supistumisen jälkeen talous siis kasvaa ja myös työttömyys on hieman hellittänyt työttömiä on nyt vähemmän kuin vuosi sitten ja viennin heikkeneminenkin näyttää hidastuvan ja jopa pysähtyvän esimerkiksi sahatavaran vienti on huipussaan mikä kertoo vanhan opin mukaan rakentamisen viriämisestä maailmalla ja on totta kai suomelle erittäin hyvä uutinen hallituksen veropolitiikka tukee tätä talouden kasvua veronalennukset pieni ja keskituloisille tukevat tätä positiivista talouskehitystä valtaosa uusista yrityksistä syntyy pk sektorille ja sinne lisäpotkua tuo yrittäjävähennys sekä osana byrokratian purkamista maksuperusteinen arvonlisäveron tilitys mitä moni yrittäjä on jo ehtinyt kiittelemään metsälahjavähennyksellä vauhditetaan metsätilojen sukupolvenvaihdoksia sekä edistetään aktiivista metsänhoitoa ja näin saadaan enemmän puuta liikkeelle myös elvyttäviä elementtejä on hallituksen investointipäätökset tukevat talouden elpymistä teitä ja ratoja laitetaan kuntoon enemmän kuin aikoihin aikoihin isoja liikennehankkeita on jo aloitettu ja rakennetaan nopeita verkkoyhteyksiä näiden investointien suuruus on yhteensä lähes kolme miljardia euroa näiden lisäksi odotan liikenteen osalta liikenneverkkovalmistelua ja sen tuloksia suomen liikenneverkon suunnittelu ylläpito ja rahoitus on saatava kiireesti eurooppalaiselle tasolle mallia on syytä ottaa esimerkiksi ruotsista ja sen pitkäjänteisestä liikennehankkeiden suunnittelusta arvoisa puhemies investointien kasvu vauhdittaa talouskasvua tämähän meillä nyt näkyy kuitenkin investointeja on saatava nykyistäkin enemmän niiden taso ei ole vielä riittävä valtion velkaantuminen hidastuu sekin on yksi talouskasvun talouskasvun kannalta pitkällä aikavälillä tärkeä asia silti otamme kuitenkin vielä ensi vuonna velkaa viisi pilkku kuusi miljardia euroa se on yhä liikaa tarvitsemme entistä kovempia päätöksiä joilla suomea ja muun muassa työmarkkinoita uudistetaan jotta talouskasvu saadaan toden teolla vauhtiin arvoisa puhemies useista maakunnista kuuluu hyvää esimerkiksi oma kotimaakuntani keski suomi on pitkään ollut peränpitäjä niin talouskasvussa kuin työllisyystilanteessakin kuitenkin tilanne siellä meillä on kehittynyt pitkästä aikaa hyvään suuntaan ja viimeisimmän työllisyyskatsauksen mukaan työttömiä työnhakijoita oli neljä prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten äänekosken mainio biotuotetehdasinvestointi jyväskylän keskussairaalan rakennustyömaa ja muut isot rakennushankkeet vetävät maakuntaa ylöspäin ja parantavat työllisyyttä keskisuomalaisten yritysten liikevaihto on kasvanut viisi prosenttia vuonna kaksituhattakuusitoista kun kun koko suomen kehitys on ollut yksi pilkku viisi prosenttia tämä on todella positiivista kehitystä ja kuvastaa kuvastaa myös koko maan positiivista tilannetta biotalous ja energian tuottamisen muutos ovat suomen kasvun keskeisiä mahdollisuuksia juuri solmittu ja suomenkin hyväksymä kansainvälinen pariisin ilmastosopimus ja sen eu toimeenpano velvoittaa suomeakin vähentämään päästöjään yhä edelleen verrattuna vuoden yhdeksänkymmentäyksi tasoon etenkin liikenteen päästöjen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen on paineita ja leikkauksia tehtävä tämä on hyvä asia ja nähtävä mahdollisuutena luoda uutta kasvua uusiutuvan energian ja energiateknologian saralla tähän antaa hyviä eväitä hiljattain hallituksen julkaisema uusi ilmasto

ja energiastrategia tämä mahdollistaa meille todella merkittävän hypyn muun muassa biopolttoainealan kehityshypyn eteenpäin kun luomme uudenlaisen paineen kotimarkkinoille näitä eväitä meidän on hyödynnettävä kun luomme uutta talouskasvua arvoisa puhemies suomessa on nyt monia hyviä eväitä ja mahdollisuuksia luoda uutta talouskasvua näyttää siltä että talouspoliittisesti nenä on jo pinnalla mutta ponnistelua vielä riittää

arvoisa

on tänään sanana noussut täällä eduskunnan istunnossa esille uskaltaisin sanoa että se on noussut enemmän esille kuin työttömyys köyhyys lama velkaantuminen hyvin monessa puheenvuorossa on sanottu sana inhimillisyys minusta se on äärettömän tärkeää että myös tällä tavalla pohdimme ja katsomme asioita sosiaali ja terveysvaliokunta on tehnyt paljon erilaisia toimia ja haluankin niistä valiokunnan jäsenenä mainita joissa inhimillisyys keihäänkärkenä olemme menneet me saimme kumottua hoitajamitoituksen tarkistamisen saimme korotettua takuueläkettä vanhemmuuden kulukustannuksia työnantajalle helpotettiin omais ja perhehoitajien tilannetta parannettiin ja toimeentulotuen maksaminen siirrätettiin kelaan

mitä kaikkea muuta sitten siellä ministeriössä on tehty kansallinen genomikeskus perustetaan hyvinvoinnin ja terveyden viiden kärkihankkeen toimeenpanoa edistetään kohdennetaan resursseja päihdeäitien hoitoon näyttöön perustuvan hoitotyön edistämiseen ennakoivan lastensuojelun ja lapsiperheiden tarvelähtöiseen auttamiseen päihderiippuvaisten tukeen ruoka apuun veteraanien etuuksiin veteraanien kuntoutukseen ja yliopistotasoiseen terveydenhuollon tutkimuksen rahoitukseen nämä kaikki ovat erittäin tärkeitä asioita arvoisa herra puhemies sosialidemokraatit nostitte esille täällä muun muassa sote uudistuksen ja sen rikki repimisen kuten täällä eräs edustaja hyvin muistutti ihmettelin sitä myös itse nostan tästä teidän varjobudjetistanne esille yhden lauseen joka minua on hämmästyttänyt olette kirjoittaneet tänne budjettiinne että lisäksi ikäihmiseltä viedään oikeus vastuutyöntekijään joka tuntee ihmisen hoidon ja lääkityksen ja tarpeet mainitsette näin mutta ette kuitenkaan kerro että meillä tulee jatkossa olemaan omatyöntekijä joka nimetään sosiaalihuoltolain mukaan se on pykälä jossa siitä mainitaan ja tämä omatyöntekijä voi olla myös sosiaali ja terveydenhuollon ammattilainen minä näen taas itse hoitajana että kyllä siellä ammattitaso ja laatu säilyvät ja se varmistuu koska koulutus on niin korkeatasoista

he ovat ottaneet mielellään minut vastaan sinne menen keskustelemaan opiskelijoiden kanssa muun muassa hoidon eettisyydestä hoitokärsimyksen ennaltaehkäisystä potilaan kohtaamisesta ja kuulemaan sitä miten he opiskelijat käytännön kentällä ovat nähneet näitä tilanteita millä tavalla on ennalta ehkäistävissä muun muassa hoitokärsimys siihen ei välttämättä tarvita rahaa voisimme ottaa ensi vuonna teemaksi sen että kohtaamme ihmiset hyvin ajallaan olemme ystävällisiä arvostamme niitä ihmisiä joita siellä kunnissa kohtaamme he ovat monesti niitä apua tarvitsevia sairaita sairaaloissa päivystyksessä terveysasemilla että he saavat sen ensimmäisen kädenkosketuksen ja se on lämmin ja hyvä olen aivan varma siitä että tällä tavalla saamme myös sellaista hyvinvointia mikä ei ole rahalla korvattavissa

arvoisa puhemies ennakoin että puhuisin huomenna mutta yllätys yllätys vanha konkarikin yllättyy sen suhteen miten nopeasti puheenvuoro saattaa tulla vastaan itse asiassa pyysin puheenvuoron sen vuoksi että halusin vähän problematisoida sitä keskustelua että työllisyydessä olisi tapahtunut jo käänne tässä salissa on moneen kertaan sanottu että työllisyys on lähtenyt parempaan suuntaan allekirjoitan sen että taloudessa on tapahtunut käänne ja siinä meillä on positiivisia lukuja tosin ne ovat vielä kasvulukuina niin ohuita että niiden työllisyysvaikutukset edes vuoden päästä eivät tule olemaan suuren suuret pitää olla erilaisia eri toimialoilla palvelualoilla synnytämme työpaikkoja jo pienemmällä kasvulla mutta jos menemme vaikkapa teollisuustyöhön niin silloin kasvulukemien pitää olla paljon korkeampia jotta syntyisi uusia työpaikkoja samaan aikaan tilastokeskuksen uusimmat luvut kertovat että tuotannossa on tapahtunut positiivista kehitystä ja tämän varmasti otamme kaikki ilolla vastaan minä ottaisin ilolla vastaan myös sen että niitä työpaikkoja syntyisi enemmän ja että meidän työttömyytemme merkittävästi kääntyisi kasvuun mutta ikävä kyllä kun tilastoja tutkii niin tämä ei vielä pidä paikkaansa

että työllisyys paranee tai itse asiassa siellä sanotaan että työttömyyden kasvu on taittunut ja että työllisyys tulee paranemaan samaan aikaan tem itse ennustaa että pitkäaikaistyöttömyys jatkaa kasvuansa jos katsomme tämänhetkistä tilannetta niin tällä hallituksella on itse asiassa suomenennätys pitkäaikaistyöttömyydessä pitkäaikaistyöttömien osuus työttömistä on

prosenttia yli kolmannes se ei koskaan ole ollut niin suuri olen tyytyväinen siihen että valtiovarat omassa valiokuntamietinnössänsä kiinnittää tähän huomiota ja toteaa tämän suomenennätyksen ja on huolissaan siitä ja sanoo että työllisyys sinänsä on mennyt parempaan suuntaan mutta työttömyys on syventynyt ja vaikeutunut ja näin tässä on käynyt jos me emme tähän pitkäaikaistyöttömyyteen puutu voimakkaammilla välineillä niin siinä vaiheessa kun tämä tuotannon kasvu ja talouden kasvu rupeaa oikeasti synnyttämään työpaikkoja niin me kohtaamme työvoimapulan joka hidastaa meidän taloudellista ja hyvinvointiamme sen vuoksi hallituksen olisi ihan oikeasti ja tosissaan syytä kääntää katseensa tänne työttömyyden sisäisiin ongelmiin sitten vielä näistä työllisyysluvuista tilastokeskuksen viimeisimmät tilastot kertovat että itse asiassa työllisyysaste on pysynyt samassa kuin se oli vuosi sitten miesten työllisyysaste nousi vuodentakaiseen lokakuuhun verrattuna kaksi pilkku nolla prosenttiyksikköä seitsemäänkymmeneen pilkku yhteen prosenttiin naisten työllisyysaste laski saman kaksi pilkku nolla prosenttiyksikköä kuuteenkymmeneenkuuteen pilkku seitsemään prosenttiin tämä kertoo sen

yhdeksänkymmentä luvun laman jälkeen pitkän aikaa suomalainen työllisyysasteen paraneminen oli naisvaltaisten alojen varassa meillä naisten työllisyysaste nousi voimakkaasti miesten pysyi alhaisemmalla tasolla nyt tässä on tapahtunut ikään kuin käänne toisinpäin miesten työllisyys paranee mutta naisten ja naisvaltaisten alojen työllisyys heikkenee vielä näiden lukujen sisään niin itse asiassa työ ja elinkeinoministeriön viimeisimmät luvut kertovat että työttömiä työnhakijoita on kahdeksantuhattaseitsemänsataa henkeä vähemmän kuin vuosi sitten kiitos tempputyöllistämisen jos näin voi sanoa koska me olemme ainakin edustaja ihalaisen kanssa monta kertaa kuulleet näitä syytöksiä tempputyöllistämisestä kun työvoimapoliittisia välineitä on käytetty työttömyyden alentamiseen tämä työttömyyden alenema tulee täysin työvoimapoliittisten toimien määrän kasvusta

sitten jos katsomme vielä sitä mitä tämä omaehtoinen koulutus saa aikaan kannatan ehdottomasti omaehtoista koulutusta ja kannatan sitä niin kuin sosialidemokraatit ovat ehdottaneet että niitä pelisääntöjä joilla omaehtoiseen koulutukseen pääsee helpotettaisiin mutta miten tässä on käymässä suhteessa työttömyyteen meillä vaikkapa palvelualoilla työttömyys on kasvanut elikkä meidän kotimarkkinamme ovat tuottaneet lisää työttömyyttä

minä käytän nyt oikeuttani puhua hiukan pitempään kuin suositus on elikkä sanon tämän asian loppuun palveluvaltaisilla aloilla meillä on työttömyys heikentynyt ja nyt kun me ajattelemme että nämä säästöt joita budjetissa on kohdistuvat tavallisiin ihmisiin niin se heikentää meidän ja sitä kautta se heikentää todennäköisesti kotimarkkinoilla nimenomaan palveluiden kysyntää mutta omaehtoisesti ihmiset hakeutuvat palvelualojen koulutukseen elikkä siellä määrä kasvaa omaehtoisesti kouluttaudutaan kouluttaudutaan palvelualoille rakennusalalla meillä on työvoimasta pulaa koska siellä nämä miesvaltaiset työpaikat ovat kasvaneet ja niiden määrä on noussut ja sen historia on me tiedämme paitsi tämänkin hallituksen tekosissa mutta myös siellä edellisen hallituksen tekemisissä kun on investointeja ja muita lisätty näihin koulutuksiin hakeudutaan vähemmän omaehtoisesti me odotimme syksyllä eduskunnassa että olisimme saaneet hallitukselta esityksen muuntokoulutuksesta joka olisi mahdollistanut sen että esimerkiksi rakennusalalla olisi niitä insinöörejä jotka ovat teknologiateollisuudesta joutuneet työttömäksi nopeasti voitu kouluttaa siihen tehtävään mitä rakennusalalla tarvitaan mutta tätä esitystä emme koskaan syksyn aikana hallitukselta saaneet päinvastoin meiltä kysyttiin valiokunnassa käsittelemmekö me tällaisen esityksen ja minulta sen valiokuntatyön jälkeen jopa että miksi sitä ei ole käsitelty voin sen nyt sanoa se johtuu siitä että hallituksen esitystä ei ole mutta toivon että se tulee pian

arvoisa puhemies tässä aluksi vielä nämä myönteiset asiat eli suomen taloudessa on viime aikoina ollut todella paljon positiivisia merkkejä ja talous on kääntynyt hienoiseen kasvuun myös pienten ja keskisuurten yritysten tilanne on viime aikoina kohentunut ja tuotanto ja tilauskanta kasvanut mutta myös kuntatalouden tilanne on parantunut kuntatalouden yhteenlaskettu tilikauden tulos vahvistuu ensi vuonna sipilän hallitus ei ole tehnyt valtionosuusleikkauksia vaan valtionosuuden vähennysten taustalla on aina toimenpide joka vähentää kuntien menoja näin ollen hallitus ei tasapainota valtiontaloutta kuntatalouden kustannuksella huonon talouskehityksen taustalla on ennen kaikkea huono kilpailukyky talouden viimeaikainen elpyminen on lähinnä yksityisen kulutuksen kasvuun ja rakentamiseen valtiovarainvaliokunta nostaa mietinnössään ansiokkaasti matkailun mahdollisuudet suomen panostukset matkailuun ovat pieniä moniin kilpailijamaihin nähden vaikka alan kasvupotentiaali on tällä hetkellä erittäin suuri pohjois suomessa on suunnitteilla investointeja joilla todellakin luodaan kasvua tälle alalle kansainvälisen matkailun kehittymisen avaintekijä on saavutettavuus pohjoisen laajat matkailualueet jotkut keskukset kuten kuusamo ja ruka ovat pitkälti yksinomaan lentoliikenteen varassa nämä alueet joilla ei ole lainkaan raideliikennettä tarvitsevat vahvaa lentoliikennettä pohjoisen toinen vientituote on puu joka joutuu kovaan kilpailutilanteeseen ruotsalaisten tuotteiden kanssa ruotsissa on monta kilpailuetua verrattuna verrattuna suomeen kuljetustuki on ruotsissa paljon parempi kuin meillä ja ruotsissa on parempi tilanne myös satamaliikenteen kustannusten osalta pohjoisen tuotteille olisi erityisen tärkeä asia saada oulun sataman kehittäminen eteenpäin ja myöskin väylien syventäminen aikaiseksi jolloin nykyistä suuremmat alukset pääsisivät kuljettamaan meille tärkeää pohjoisen tuotetta puutavaraa arvoisa puhemies sivistysvaliokunta nosti kuluvan vuoden kehittämiskohteeksi av alan tuotantokannustimen käyttöönoton kannustimen puuttuessa suomi ei ei ole ollut kilpailukykyinen maa kansainvälisille elokuvatuotannoille uskon että tulevina vuosina tämän uuden kannustimen kautta saadaan suomeen työtä hyvin monelle eri sektorille uskoa meidän tulevaisuuteen ja työtä tuovat myös monet tärkeät liikenneturvallisuutta kohentavat liikennehankkeet eri puolilla suomea korjausvelkaohjelman mukaisesti perusväylänpitoon osoitetaan kolmen vuoden aikana kuusisataa miljoonaa euroa lisäpanostuksiin tällä on erittäin suuri vaikutus niin väylien kuntoon liikenneturvallisuuteen kuin myös työllisyyteen tulevaisuuden ja talouden kasvun kannalta on erityisen tärkeää huolehtia väestön riittävästä osaamisesta ja tuotekehitystoiminnasta tutkimustoiminnan panostukset suomessa ovat hienoisen laskun jälkeenkin kansainvälisessä vertailussa korkealla tasolla mutta meidän on syytä kantaa huolta siitä että kilpailijamaamme ovat ilmoittaneet lisäävänsä tk panostuksia samalla kun suomen panostukset ovat pienenemässä on erityisen suuri ilo todeta että valiokunta on kohdistanut noin kaksitoista miljoonaa euroa koulutukseen sivistykseen ja kulttuuriin huomioiden erityisesti suomen tulevaisuuden rakentajat lapset ja nuoret myöskin suomelle näkyvyyttä tuovat suomen väreissä maailmalla kilpailevat urheilijammekin

arvoisa puhemies on täysistunnossa käyty hyvin värikästä keskustelua siitä miten miten valtio ja hallitus ja eduskunta huomioivat erityisesti pienituloiset jatkossa erityisesti ensi vuotta ajatellen ja tulevia vuosia kun kuuntelee keskustelua siitä että takuueläkettä saavien eläkeläisten toimeentulo muka pienenisi niin tämäkään ei pidä paikkaansa takuueläkettä saavien tulotaso takuueläkehän siis nousee viime kaudesta sama asia koskee opiskelijoita joista on paljon viime päivinä varsinkin mediassa hehkutettu ja oppositiopoliitikot varsinkin ovat korostaneet sitä että opiskelijat menettäisivät nyt näissä eduskunnassa hyväksytyissä lakimuutoksissa tämäkään ei pidä paikkaansa opintorahaa leikataan kyllä vajaa yhdeksänkymmentä euroa mutta näitten muitten muutosten myötä jotka opiskelijoitten toimeentuloa suurin osa opiskelijoista voittaa ja erityisesti pienituloiset nämä muutokset tehtiin opiskelijoitten toimeentuloa koskien mutta samalla tehtiin hallitusohjelmassa jo linjatut säästöt opintotukeen ja pystyttiin sellainen malli luomaan että nimenomaan pienituloisille opiskelijoille turvataan parempi toimeentulo ja mahdollisuus päätoimiseen opiskeluun keskittymiseen tämä muutoshan on se että samalla hyväksyttiin opintotukea koskevan lakimuutoksen ohessa tämä yleiseen asumistukeen siirto joka nostaa asumisen tuen opiskelijoille paremmaksi nimenomaan pienituloisten opiskelijoitten osalta yksin asuvien opiskelijoitten osalta ja varsinkin kaupungeissa erityisesti helsingissä mutta myös muilla korkeakoulupaikkakunnilla on korkea vuokrataso opintotuen ongelmahan on ollut nimenomaan se että vuokrat ovat jatkuvasti kasvaneet ja opintotuki ei ole pysynyt tässä perässä no nyt tämä muutos tehdään tässä yhteydessä myös opiskelijajärjestöt ovat toivoneet tätä yleiseen asumistukeen siirtoa ja nyt kun tämä toteutetaan niin parhaimmillaan opiskelijoitten asumisen tuki lisääntyy jopa kaksisataa euroa useimmilla vähemmän mutta tällä tällä välillä se menee ja ja hyvin monilla tämä opintorahan leikkaus sitten tulee korvattua tässä yhteydessä opintotuen osalta myös on todettava että kun esimerkiksi pääministeri sipilä on pitänyt tällaista kylttiä kädessään opiskelijajärjestöjen kampanjointiin liittyen että opintotukea ei heikennetä niin näinhän on juuri käynyt eli opintotuen taso kasvaa nykyiseen opintotukeen kuuluva opintoraha hieman pienenee mutta opintolainan osuus kasvaa kaksisataaviisikymmentä euroa ja tämä asumisen tuki tosiaan kasvaa pienituloisilla opiskelijoilla opintotuen osuus kasvaa noin yhdeksästäsadasta eurosta tuhanteensataan euroon ja lisäksi tämä asumisen tuki paranee pienituloisilla opiskelijoilla opintotuki ei heikkene tältä osin käteenjäävä raha on isompi useimmilla opiskelijoilla jatkossa tämä on semmoinen asia minkä toivoisin eteenpäin myös faktana eikä pelkästään jaettaisi sellaista väärää tietoa että opiskelijoitten tulotaso olisi heikkenemässä no mitä muita asioita tässä yhteydessä kun on tätä ensi vuoden talousarviota valmisteltu ja näitä lakeja budjettilakeja myös sitten on tehty niin perheelliset opiskelijat on myös nostettu aiheellisesti tässä yhteydessä esiin eli heidän asemansa heidän taloudellinen asemansa tässä asumistukimuutoksen yhteydessä ja opintotukea koskevan muutoksen yhteydessä on vaara että perheellisten opiskelijoitten tulotaso pienenee ja siksi sivistysvaliokunta ja myös ympäristövaliokunta on tuonut esiin sen toiveen että hallitus harkitsee ensi kevään budjettiriihessä perheellisille opiskelijoille

nostettiin opintorahaosuutta no nyt kun opintorahan osuus pienenee opintotuessa niin on hyvin aiheellista että perheellisten opiskelijoitten asema turvataan ja tämä huoltajakorotus tehdään koen sen aivan välttämättömäksi tästä on tullut tukea hallituspuolueilta ainakin keskustalta ja perussuomalaisilta ja myös oppositiopuolueilta on tullut salikeskusteluissa tukea tälle laajasti toivon että opetusministeri tekee tekee tästä esityksen ensi keväänä ja saamme asian hoitoon sitten ensi syksynä kun opintotukeen tulee tämä kokonaisuutena hyvä muutos

arvoisa puhemies edustaja ala nissilä käytti täällä pitkän puheenvuoron jossa hän käsitteli ei hallituksen budjettia ensi vuodeksi vaan sdpn vaihtoehtobudjettia ja sen takia pyysin tämän puheenvuoron sinänsä on vaihtoehtobudjetti kiinnostaa mutta toki toivoisi että siihen tutustutaan huolellisesti siitä olisi löytynyt vastauksia moniin niihin huoliin ja kysymyksiin joita edustaja ala nissilä puhujapöntöstä esitti on huolestuttavaa että hallituspuolueiden edustajat ihan ministereistä alkaen eivät ole olleet kauhean aktiivisesti läsnä salissa kun ollaan käsitelty talousarviota ensi vuodeksi esimerkiksi aikaisemmin debattikeskustelun aikana ensin poistui pääministeri sipilä sen jälkeen ministeri lindström ja viimeisenä vielä valtiovarainministeri orpo ilmeisesti ennen kuin tämä debattikeskustelu oli edes käyty loppuun tämä ei kerro hyvää kuvaa hallituksen ensi vuoden budjetista jos edes omat ministerit eivät ole sitä tässä salissa puolustamassa kun sille vaihtoehtoja esitetään tai siinä oleviin ongelmiin opposition suulla puututaan edustaja ala nissilä puhui myös siitä että hallitus uudistaa yhteiskunnan rakenteita hänen mukaansa hallitus kovalla kädellä tekee uudistustyötä no tässä salissa on kuitenkin aikaisemminkin esitetty kysymys siitä mitä tämä hallituksen uudistaminen on esimerkiksi ammatillisesta koulutuksesta leikataan ensin satayhdeksänkymmentä miljoonaa mikä tarkoittaa merkittävää aloituspaikkojen vähenemistä ja vasta sen jälkeen tehtäisiin niitä rakenteellisia uudistuksia eli ensin leikataan ja sitten myöhemmin joskus uudistetaan minun mielestäni tämä ei ole erityisen järkevä tapa tehdä politiikkaa

arvoisa puhemies

enää vain kolmesataa tämä säästö iskee ennen muuta nuoriin tämä kolmesataa päivää mutta miten näissä käy säästöjen työttömyysturvan leikkaaminen ei nimittäin poista tulonsiirtojen tarvetta ja jollei tuloa työttömyyspäivärahasta tule niin silloin käännytään sosiaaliturvan puolelle ja veronmaksajat tietenkin maksavat sen hallitus myös lisää sanktioita samalla kun se kirittää ihmisiä töihin töitä on tällä hetkellä nyt hallituksen esitysten mukaan otettava vastaan kaukaa kotoa jos työmatkat sopivat kolmeen tuntiin kokoaikainen osoitettu työ on otettava vastaan vaikka palkka olisi pienempi kuin sillä hetkellä oleva ansiosidonnainen päiväraha tähän ynnätään vielä työmatkat jotka ovat esimerkiksi vaasa seinäjoki vaasa akselilla kuukaudessa noin neljästäsadasta kuuteensataan euroon riippuen siitä millä junalla pääsee kulkemaan ja pitääkö kummassakin päässä olla vielä bussikuljetus vai ei toisin sanoen jos tällaisen työpaikan ottaa vastaan ja palkka on pienempi kuin työttömyysturva niin kun siihen ynnätään vielä nämä matkat siinä käy niin että töihin menevän on mentävä pankkiin ja pyydettävä sieltä lainaa mutta sitähän hän ei saa kun hän on työtön eli hänen on otettava pikavippi jotta pystyy kulkemaan työhön sen takia että jos hän kieltäytyy tästä työstä

lisääntymään minkäänlaista suojaa ei ole siinä millä palkalla työtä on otettava vastaan suoja on hallituksen esityksessä ainoastaan osa aikaisten työntekijöiden kohdalla jos työtä on osa aikaisesti silloin ei tarvitse lähteä töihin jos työttömyysturva on korkeampi kuin osa aikaisesta työstä saatava palkka hyvä että se on edes tässä huomioitu tämän lisäksi on tämä leelian lepotuoli kolmen kuukauden välein tiedättekö että tämä tarkoittaa noin miljoonaa face keskustelua työvoimatoimistossa tästä on sanottu että on hyvä kun joku kysyy mitä sinulle kuuluu se onkin hyvä ja voimaannuttava kysymys ja hyvä että kysytään mutta jos se on pelkkä tyhjä sanonta pelkkä tyhjä kysymys se loukkaa ihmistä joka todella haluaa ja tarvitsee työtä arvoisa puhemies pelkkä jutustelu ei riitä työtön työtön työnhakija tarvitsee työtä hän tarvitsee näiden keskustelujen päätteeksi ratkaisuja siitä mitä hän tekee nyt tästä eteenpäin hän tarvitsee työ koulutus tai tai työvoimapoliittisen paikan mistä jatkaa elämää eteenpäin tosin minun on on pakko sanoa että olen hieman skeptinen näiden haastattelujen onnistumisen suhteen miksi siksi että työvoimatoimistojen henkilökuntamäärä ei tällä hetkellä tule riittämään siihen että nämä haastattelut pystytään tekemään tämä on asia joka näyttää paperilla todella hyvältä mutta valitettavasti ei käytännössä toimi ja sitten lyhyesti vielä päivän sanaan olenhan entinen toimittaja olisiko kenties tämän salin tehtävä tehdä rajaa rajata se mikä kuuluu sensuuriin ja mikä kuuluu journalistisen työnohjauksen asiaksi missä menee raja tämä on tärkeä kysymys kun mennään eteenpäin ja kun katsotaan eduskunnan ikioman radion ylen tämänhetkistä tilannetta tällä hetkellä siellä tarvitaan varmasti selvittelyä ja ja siellä tarvitaan toimia nämä asiat on

arvoisa herra puhemies

oli kiva kuulla arvoisa puhemies sosiaali ja terveysministeriön hallinnonalan pääluokan loppusumma on siis noin neljätoista pilkku kuusi miljardia euroa mikä on tämän budjetin toiseksi suurin kaikista näistä budjeteista elikkä siellä tehdään isoja asioita ja isoja päätöksiä muutama asia mitä siellä nyt on sitten tehty pienituloisten perheiden päivähoitomaksuja laskettiin nehän eivät nousseet vaikka sitä ensin ajateltiin tehtäväksi perustulokokeiluun osallistuu noin kaksituhatta suomalaista yle vero poistui kolmesataatuhatta ihmistä on tämän piirissä ja ovat juuri niitä pienituloisimpia sitten on tämä lex lindström eli viisituhatta yli viisi vuotta työttömänä ollutta yli kuusikymmentä vuotiasta suomalaista pääsee eläkkeelle tämä on kertaluontoinen asia takuueläke nousee työttömyyden hoitoon tulee lisää rahaa ja paljon näitä uusia keinoja

muun muassa lakisääteistä vapaapäivää lisätään kaikille omaishoitajille tulee vähintään kaksi lakisääteistä vapaapäivää kuussa myös säännölliset terveystarkastukset ovat erittäin tärkeä ja toivottu asia ja lähipalvelut sosiaali ja terveysuudistuksessa turvataan arvoisa puhemies inhimillisyydestä tuossa jo puhuin enkä minä väsy siitä puhumaan koska minä näen että se on niin äärettömän tärkeä asia haluan nostaa esille pienen pienen kunnan uudeltamaalta lapinjärven aamulla kun tuossa ajelin töihin niin kuulin radiosta että lapinjärvi on tarttunut oikein kunnolla toimeen he haluavat tulla esille ihmislähtöisenä kuntana kunnassa on noin kolmetuhatta asukasta ja he ovat laatineet siellä ohjelman

rahasta kiinni tästä tästä itse tuossa edellisessä puheessakin jo puhuin että millä tavalla me voimme parantaa niitä asioita joita me kaikki kohtaamme tuolla niin että aina ei ole se raha mikä puhuu se on sitä hyvää kohtaamista se on inhimillisyyttä ja ja sellaista että meidän kaikkien olisi hyvä elää asua ja olla eli mikä on laatua ja miten me voimme sitä laatua parantaa myös nostan tässä taas esille muun muassa tämän vanhustenhoidon ja ihmisten kohtaamisen

yhteydessä meillä jää viisisataa miljoonaa raha automaattiyhdistykseltä jakamatonta rahaa elikkä rahapottia ja siitä on kovasti kysytty varmasti meiltä kaikilta edustajilta että mihinkä te itse tämän rahan antaisitte nyt saisi tehdä niitä esityksiä esityksiä meillä on talousarvioesityksiä täällä ja on hyvä hyvä juttu niitä tehdä myös oppositiossa viime kaudella itsekin tein lukuisia ja on ollut hyvä nähdä nyt sitten että ne silloin tehdyt talousarvioaloitteet kyllä oikeasti etenevät siellä oli esimerkiksi saattohoitoon kohdistuvia aloitteita

olisi enemmän saattohoitokoteja ja meillä olisi oikea aikaista apua neuvontaa ja ohjausta silloin kun nämä tilanteet tulevat hyvää palliatiivista hoitoa vähävaraisille minä haluaisin antaa vähävaraisille hyvän joulun ja sinne leipäjonoon oikeasti suomalaista kotimaista leipää tarjottavaksi näille ihmisille mutta haluaisin myös antaa tutkimustyöhön näen että suomi on edelläkävijä syöpätutkimuksessa vakavien sairauksien tutkimisessa ja minä antaisin syöpätutkimukseen siihen että lasten aikuisten ja ikäihmisten syöpähoito olisi niin hyvää että todellakin syöpä ei olisi enää sana josta tarvitsee ajatella että siihen menehtyy suomalaiset syöpätutkijat ovat uraauurtavia kurkkusyöpä papilloomavirus ja kohdunkaulasyöpätutkimukset ovat kaikki lähtöisin suomesta ja on hienoa että meillä on tällaisia alan osaajia

arvoisa puhemies edellinen puhuja tuossa pyysi pistämään paremmaksi aika haastava tehtävä

kohdennukset on tehty keskimäärin viidensadantuhannen euron lisäyksiä tuonne kunta ja terveysjaoston osiolle oikeusrekisterikeskuksen toimintamenoihin yhteensä neljä pilkku viisi miljoonaa euroa jotka myös kuuluvat kyseiselle jaostolle ja kolmannen sektorin tuottamien sosiaalipalveluiden on saatu tuollainen viiden miljoonan euron lisäys nämä tuntuvat hyviltä lisäyksiltä tähän näin joulun alla tehtävään budjettiesitykseen erityisesti täytyy kuitenkin iloita tästä juha sipilän hallituksen panostuksesta veteraaneille ja heidän kuntoutukseensa neljänkymmenen miljoonan euron lisäpanostus siihen ja kotiin vietäviin palveluihin on kyllä hieno asia sotaveteraaneille suomi kun ensi vuonna viettää tuota sata vuotista juhlavuotta niin tämäkin kertoo että tällä eduskunnalla on sydän paikallaan niin kuin edustaja rossi on asian hienosti kirjaillut muita huomioita joita haluaisin tässä talousarvioesityksessä nostaa on vielä tämä rajavartiolaitokselle tullut viidensadanviidenkymmenentuhannen lisäys rajavartio on tärkeä asia suomalaiselle yhteiskunnalle ja kuluvan vuoden aikana erityisesti olemme saaneet todeta kuinka hyvää työtä rajavartiostossa tehdään tämmöinen pieni lisäys on myös heille heille paikallaan tänään maanpuolustusjärjestöjen koulutusyhdistys vietti vuosipäiväänsä ja on hienoa että maanpuolustusjärjestön toiminnan tuki saatiin palautettua se euron lisäys kyseiselle järjestölle on aivan välttämätön jotta toimintaa pystytään nykyisessä laajuudessa jatkamaan ja harrastamaan oli hienoa olla heidän juhlassaan tänään ja kertoa edustajille siellä että tämä asia saadaan hoidettua kuntoon myös tullin tullin määrärahoja pystytään hiukan tässä joulun alla korjaamaan ja

rahaa luvassa sinne lisää

opetus ja kulttuuriministeriön alla erityisesti haluaisin nostaa urheilija apurahat ja urheilijoiden ammattienedistämissäätiön saaman tukirahan täällä hyvin paljon aina puhutaan suomalaisesta menestyksestä ja millä lailla suomi kuvaa maailmalla pystytään kirkastamaan urheilijat ja kulttuurin taiteentekijät jotka viime viikkojen aikana tai itse asiassa viikonloppuna nostivat taas jälleen suomi kuvaa maailmalla ansaitsevat kyllä kaiken tuen mitä tästäkin talosta voidaan antaa mutta erityisesti tämä apurahajärjestelmä on monelle huippu urheilijalle tärkeä tuki sitten kun huippu urheilu aikanaan ja paluu normaaliin työelämään on edessä tämmöinen tukirahajärjestelmä on hieno asia mitä suomessa pidetään täällä salissa on käyty keskustelua myös paljon työllistämisen keinoista ja itse pidän hallituksen esitystä tästä yrittäjien viiden prosentin yrittäjävähennyksestä tärkeänä sen vaikutusta työllistämiseen on tässä salissa moneen kertaan epäilty mutta tämähän onkin yrittäjille tarkoitettu yrittäjävähennys ja sen kautta kun yrittäjät saavat virkeyttä ja toimintaa omaan yritykseensä sitä työllistymisen mahdollisuutta aina parannetaan sinällänsähän tämä yrittäjävähennys ei ei ketään työllistä mutta yrityksien toimintaedellytyksiä parannetaan ja sitä kautta työllistyminen on mahdollista

arvoisa puhemies ja hyvät kansanedustajat eduskuntaryhmästämme vanha konkari edustaja kankaanniemi piti hyvän yleispuheenvuoron joten yritän tässä nostaa toisiakin näkökohtia mitä toimi ei vielä ehtinyt tuomaan esille olisin ensimmäiseksi ottanut muutamista puheenvuoroista ajatuksia erityisesti koska olen työ ja tasa arvovaliokunnan jäsen täällä täällä tuotiin aika vahvaakin kritiikkiä erityisesti sdpn puolelta koskien tätä kolmen kuukauden välein tehtävää haastattelua jolla pyritään aktivoimaan ja olemaan läsnä ihmisen elämässä siitä käytettiin nimityksiä viiden minuutin visiitti tai sähköpostikeskustelu tai sitten katsottiin että se loukkaa valiokunnassa kuulimme asiantuntijoita ja työvoimatoimisto katsoi että näillä resursseilla heillä ei ole mahdollisuutta täyttää toimenpidevaatimusta koska sitä haastatteluvelkaa on olemassa ja tästä syystähän hallitus on sinne panostanut seitsemäntoista miljoonaa lisää tämä täytyy kuitenkin nähdä myös sieltä työttömän silmin meillä oli työvoimatoimistosta palveluhenkilöitä kuultavana ja he kertoivat että tämmöisen haastattelun jossa kysyttiin miten haluaisit tulla kohdatuksi kohdatuksi puhelimitse sähköpostitse et mitenkään ja siinä erityisesti nuoret toivoivat henkilökohtaisia tapaamisia ja se oli heille tärkeää olen itsekin tavannut työvoimatoimiston psykologeja ja he kertoivat siitä kuinka tärkeää nuorelle on se tapaaminen työ ja tasa arvovaliokunta on kiinnittänyt huomiota että tapaamisten kautta pitää löytyä jatkopolku ja siinä pitää olla oikea ja järkevä ratio mutta ei ei en lähtisi ihan siitä että tässä nyt olisi jotenkin kysymys viiden minuutin visiitistä tai että tämä olisi joku paperinleimaamistilaisuus kyllä siinä on ihan aito halu ja huoli tässä asiassa miten saataisiin ihmiset nopeasti työllistymään pysymään työn syrjässä ettei tule nuorille erityisesti syrjäytymistä ja sitä kautta sitten muita ongelmia jolloin enää työvoimatoimiston palvelut eivät riitä täällä on tuotu hyviäkin uudistuksia esille totta kai on sellaisiakin asioita että jos minulla olisi valtavasti rahaa niin totta kai toivoisin että olisin voinut joitakin asioita tehdä toisin tässä kokonaiskuvassa esimerkiksi edustaja juvonen muistutti työvoimapolitiikkaankin liittyvästä lex lindströmistä siinä kuitenkin arviolta noin viisituhatta henkilöä jotka ovat pitkäaikaistyöttömiä ja yli kuusikymmentä vuotiaita pääsevät niin sanotusti roikkumasta työkkärin listoilta niin halutessaan sehän ei ole pakollista ja minusta se on hyvä hyvä uudistus tällaisena kertaluonteisena toimenpiteenä mutta totta kai meidän pitäisi päästä siitä eroon että meillä on pitkäaikaistyöttömiä erityisesti tässä ikäluokassa itse arvostan tämänikäisten osaamista ja elämänkokemusta hyvinkin paljon olin juuri kela valtuuston kokouksessa ja siellä pääjohtaja liisa hyssälä jäi eläkkeelle kuusikymmentäkahdeksan vuotiaana ja hän on hyvin virkeä ja ollut hyvin innostunut kyllä kuusikymmentä vuotiailla ja siitä yli on hyvin paljon annettavaa varsinkin sitä elämänviisautta jota minullakaan ei vielä niin paljon ole kun en en nyt vielä viittäkymmentäkään ole täyttänyt tässä nyt toivon tietysti että kaikki yhtyvät siihen että edustaja meri on erittäin nuori vielä

sitten täällä oli oli keskustelua monenlaisista menoista mitkä ovat meidät yllättäneet ja yksi asia joka meidät on tietyllä tavalla yllättänyt viime vuonna ja tänäkin vuonna ja tulevina vuosina ja varmaan tulee yllättämään ehkä uudestaankin on maahanmuutto näissä keskusteluissa kun puhutaan leipäjonoista ja köyhyydestä meidän täytyy muistaa että on on helppo ja varmaan halukin olla inhimillinen mutta kun on sitä niukkuutta jaettavana niin silloin täytyy pystyä myös myöntämään se tosiasia että me voimme ottaa turvapaikanhakijoita vain sen verran kuin meillä on taloudellisesti siihen resursseja ja ja me onnistumme kotoutuksessa esimerkiksi sdpllä on ollut yksittäisillä edustajilla esityksiä esimerkiksi edustaja tuppuraisella että ottaisimme kymmenentuhatta uutta turvapaikanhakijaa ja samoin tuomiojalla ja vihreillä mutta silloin olisin toivonut koska teillä on ehkä ollut tätä linjaa jo pidempään että teidän olisi selvästi näkynyt laskelmat siitä mitä tämä tarkoittaa pitkällä aikavälillä meidän maksukyvyllemme on helppo sanoa ja toivoa asioita mutta pitää myös konkreettisesti osoittaa niihin toimenpiteet niitähän te hallitukseltakin vaaditte ja sitä sitä ei ole välttämättä ollut tässä esittää minusta edustaja kankaanniemi hyvin kertoi siitä näistä luvuista miten tämä talous on lähtenyt eteenpäin ja jos ajattelee niin bruttokansantuote on kasvanut ja se on erittäin hyvä asia vaikka paljon on vielä tehtävää tämän tämän päivän keskusteluissa mitä kuunneltiin kaikki tuntuivat olevan siitä yhtä mieltä että talous on varovaisia merkkejä näyttänyt positiiviseen suuntaan ja työttömyys on laskemaan päin mutta ehkä keinoissa on ja varmaan monissakin kohdin erilaisia painotuksia kuitenkin olisin toivonut ehkä vähän enemmän myönteistä sanaa siihen päin että on se hyvä että se laiva on edes kääntynyt ajatelkaa jos meillä olisi edelleen se että työttömyys kasvaisi ja talous vain menisi aina huonompaan suuntaan mitä me sitten tekisimme

ylen tapauksesta ja sananvapaudesta minusta tämä on erittäin hyvä aihe meitä poliitikkoja pitää voida tarkastella meidän tekemisiämme ja motivaatioitamme se on hyvä asia ja ehkäpä nyt kaikki ovat enemmän kiinnostuneita keskustelemaan siitä kuin silloin kun esimerkiksi perussuomalaiset ovat esittäneet omia näkemyksiään muistan ennen eduskuntavaaleja kun me esitimme meidän maahanmuuttopoliittisen ohjelmamme niin sehän oli monien mielestä rasistinen

miettiä sitä asenteellisuutta itse kunkin esimerkiksi jos ajattelen tätä ylen päätoimittajan asemaa itse kannatan sananvapautta mutta myös itse olen ollut esimiehenä ja mietin millaista on olla päätoimittaja ja esimies jos ei saa antaa ohjausta onko silloin nukke esimies joka voi joutua viime kädessä oikeudelliseen vastuuseen lehden toiminnasta mutta ei kuitenkaan saisi antaa ohjausta tämä on hyvä hyvä kysymys tämän tasapainon ohella

ei ollut ennalta pyydetty ennalta pyydetyissä raja oli viisi minuuttia muissa sitä rajaa ei ole mutta suositus tässäkin on

toisaalta edustaja tolppanen ja ja edustaja juvonen saivat puhua siitä minä en nyt kovin pitkään siitä puhunut mutta sitten työ ja tasa arvovaliokunnan jäsenenä toteaisin vielä että tämä työttömyysetuuksien aktiivikäyttö toteutetaan ja tässä käytetään nimenomaan työmarkkinatukea peruspäivärahaa ja ansiopäivärahan perusosaa palkkatuen ja starttirahan rahoitukseen tämä on kustannusneutraali mikä on hyvä asia

ole sdpn puolelta kovin paljon avattu on vain sanottu että ei pidä paikkaansa samaten turvakotien asema oli täällä joissakin puheenvuorossa esillä haluaisin todeta että siihen tulee nyt kahden miljoonan euron lisäys verrattuna viime vuoteen jotta me voimme täyttää istanbulin istanbulin sopimuksen sopimusehdot vielä viimeiseksi mutta ei vähäisimmäksi toteaisin työ ja tasa arvovaliokunnan lausunnosta että harmaan talouden on hallitusohjelmassa painopisteenä ja ja valiokunta pitää perusteltuna sitä linjausta ja korostaa työsuojelun merkitystä tietysti harmaassa taloudessa on juuri ollut ongelmana että on myös ollut ulkomaalaisten ulkomaalaisten valvontaa ja tämä on ollut ongelma tämä tuli etelä suomen työsuojelun tarkastuksessa esille että heillä on siellä riittämättömät resurssit koska tähän on koko aika mennyt enemmän ja enemmän resursseja ja se on ollut heidän mielestään hyvin valitettavaa

arvoisa puhemies edustaja meri nosti tärkeän asian sananvapauden esille ja se on niin että kiitos sotiemme veteraanien me saamme käyttää sananvapautta hyväksemme täällä suomessa puolueesta riippumatta toivottavasti arvoisa puhemies kun vuosi takaperin käsittelimme talousarviota tässä salissa olivat suomen talouden näkymät hyvin heikot kova säästökuuri valtiontaloudessa oli tuolloin käynnissä ja pelko maamme talouden heikkenemisestä entisestään oli ilmeinen hallituksen määrätietoisella työllä ja ja kipeilläkin säästötoimilla tilanne on onneksi saatu kääntymään parempaan suuntaan talous on kääntynyt hienoiseen kasvuun samoin teollisuuden tuotanto pienten ja keskisuurten yritysten tilanne on viime aikoina kohentunut ja tuotanto sekä tilauskanta ovat kasvaneet myös kuluttajien luottamus talouteen on parantunut menemme siis oikeaan suuntaan töitä on kuitenkin edelleen tehtävä julkisen talouden tasapainottamiseksi talousarviosta löytyy monia hyviä uutisia aivan tavallisille kansalaisille turvallisuuteen panostetaan paljon ja se koituu jokaiselle kansalaisellemme kansalaisellemme eduksi myös ansiotuloverotus kevenee viidelläsadallaviidellätoista miljoonalla eurolla kilpailukykysopimuksen sekä hallituksen veronkevennyksen johdosta eläketulon verotusta kevennetään vastaavasti noin satakolmekymmentäviisi miljoonaa eläkkeiden verotuksen keventäminen on oikeansuuntainen ratkaisu mikä edistää eläkeläisten oikeudenmukaisempaa verokohtelua on kuitenkin todellisuutta että kansaneläkkeellä takuueläkkeellä ja pienellä työeläkkeellä elävillä toimeentulo on tiukalla veteraanit ja sotainvalidit on huomioitu ensi vuoden budjetissa ensi vuodesta lähtien kaikki kotona asuvat avopalveluita tarvitsevat veteraanit voivat saada maksuttomia palveluita kotiin tavoitteen saavuttamiseksi on varattu itsenäisyyden juhlavuoden kunniaksi kaksikymmentä miljoonaa euroa samalla sotainvalidien haittaraja aste lasketaan viidestätoista prosentista kymmeneen näitä parannuksia olisi voitu toki tehdä voimakkaammin aiempienkin hallitusten aikana sillä olisi ollut varmasti kansan tuki nyt veteraaneja on jäljellä noin veteraanien vähentyessä pitäisi kaikille olla mielestäni mahdollisuus päästä hoitokotiin ja erittäin tärkeää on että ja kotiin vietävien palveluiden ne varat joita veteraaneilla on oikeus saada täysipainoisesti käytettäisiin veteraanien hyväksi eikä niin että osa rahoista lähetetään takaisin kun ei ole kaikkia tavoitettu tähän pitää kiinnittää erityistä huomiota että kaikki varat mitkä on osoitettu käytetään myös arvoisa puhemies pienyrittäjien tukeminen maksupohjaisella alvilla ansaitsee kiitosta arviolta yhdeksänkymmentä prosenttia suomalaisista yrityksistä pääsee nyt maksuperusteisen alvin piiriin uudistuksen jälkeen pienyrittäjä voi maksaa kaupasta maksettavan arvonlisäveron sitten ja sillä rahalla jonka hän kaupasta saa rahaa tarvitse ainakaan lainata pelkkää veronmaksua varten myös yrittäjävähennyksen käyttöönotto helpottaa yrittäjien arkea metsätilojen sukupolvenvaihdoksia tuetaan ottamalla käyttöön niin sanottu metsälahjavähennys perintö ja lahjaveroasteikkoja kevennetään maatilojen ja muiden yritysten sukupolvenvaihdosten edistämiseksi pienten yritysten kehittäminen on tärkeää koska ne luovat suomelle työpaikkoja suuret yritykset vähenevät entisestään ja valtaosa yrityksistä on pieniä tiedän yrittäjän vaikeudet ihan omakohtaisesti pienyrittäjät ovat tiukoilla yrittäjäpaketti koituu kaikkien yrittäjien hyväksi ja sitä kautta työllisyyttä syntyy myös ministeri lindströmin esitys joka mahdollistaa yli kuusikymmentä vuotiaiden pitkäaikaistyöttömien eläkkeellepääsyn on sisällytetty talousarvioon tämä on inhimillinen linjaus joka helpottaa ikääntyvien pitkäaikaistyöttömien arkea monille heistä eläkkeellepääsy on oikea ratkaisu opetus ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle on myös panostettu talousarvion käsittelyssä varmistui että päivähoitomaksujen suunnitellut korotukset perutaan monet lapsiperheet sinnittelevät hyvin tiukoilla joten on tärkeää etteivät päivähoitomaksut nousseet vielä tärkeämpää on se aiemmin sovituista pienituloisten lapsiperheiden maksujen kevennyksistä pidettiin kiinni vähemmälle huomiolle jäänyt tuki audiovisuaalisille tuotantomarkkinoille on erittäin positiivinen uutinen elokuvayhtiöt voivat nyt kuvata suomessa ja tarve lähteä pienten kustannusten perässä esimerkiksi viroon kuvaamaan vähenee myös kansainväliset yhtiöt voivat kuvata esimerkiksi lapissa tai jopa venäjälle sijoittuvia kuvauksia suomessa tällainen toiminta tuo esimerkiksi matkailualalle lisää tuloja lainauskorvausten saaminen pohjoismaiselle tasolle on myös todella tervetullut uutinen arvoisa puhemies liikkumisen merkitystä on vaikea liioitella liikunta lisää tunnetusti ihmisten hyvinvointia ja alentaa terveydenhoitokustannuksia liikkuva elämäntapa on helpointa omaksua nuoresta asti onkin ilo huomata että tunti liikuntaa päivässä hanke etenee vauhdilla hankkeeseen käytetään kärkihankerahoitusta seitsemän miljoonaa euroa vuonna kaksituhattaseitsemäntoista kuluneen vuoden aikana liikkuviksi kouluiksi katsottujen peruskoulujen määrä on noussut kolmestakymmenestäyhdestä prosentista kuuteenkymmeneenkuuteen prosenttiin oppilaista toiminnan piirissä on nyt prosenttia ensi vuoden aikana liikkuvan koulupäivän kokeilut laajennetaan lukioihin ja ammatillisiin oppilaitoksiin eri puolilla suomea nämä panostukset tulevat näkymään tulevaisuudessa selkeinä säästöinä terveysmenoissa ja ja lisääntyneenä hyvinvointina lopuksi arvoisa puhemies pientä orastavaa valoa on siis näkyvissä talouden piristyessä siellä omassa maakunnassani turun telakka ja siellä lapsuuden kotimaisemissa ukin autotehdas työllistävät useita tuhansia uusia työntekijöitä lähitulevaisuudessa se on loistava uutinen uutinen siitä pitää vain pitää kiinni

arvoisa herra puhemies oli hyvä asia kun kiinnitettiin huomiota siihen että jos salista pyytää puheenvuoron niin voi ylittyä se viisi minuuttia ja jos se on etukäteen pyydetty silloin se suositus on viisi minuuttia itselleni kävi tuossa niin edellisen puhemiehen aikana että olin toki tuolta paikalta sen pyytänyt mutta keskeytettiin sitten tasan viiteen minuuttiin asiaa jäi ja nyt joudun vielä yhden kerran tänne tulemaan

nopea puhumaan tuossa edellisessä puheenvuorossa en suinkaan puhunut sananvapaudesta vaan kommentoin vain edustaja tolppasen puheenvuoroa että se oli päivän sana kun itsekin jo pidin täällä yhden päivän sanan haluan nostaa arvoisa puhemies esille vielä poliisit ja heidän määräaikaisuutensa hallitus täydennetyssä talousarvioesityksessä antoi lisämäärärahaa jotta jotta kahdensadan poliisin määräaikaisuus säilyy ja tämä oli hyvin tärkeä asia lisäksi haluan mainita tämän nettirikollisuuden torjunnan jonka tarkoituksena on muun muassa ehkäistä lasten seksuaalista hyväksikäyttöä ja nettikiusaamista ja huijauksia tämä on hyvin tärkeä asia kuten myös muutenkin nämä lapsiin kohdistuvat seksuaalirikokset ja siitä on muun muassa lakialoite täällä eduskunnassa odottamassa että tämä selvitys tehdään missä arvioidaan ovatko annetut tuomiot oikeustajun mukaisia varmaan näihin asioihin sitten palataan syytä muun muassa koventaa törkeiden lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten alarajarangaistuksia ja siitä olen itse tehnyt lakialoitteen täällä nyökytellään moni muukin on aiheeseen ottanut kantaa lisäksi suojelupoliisin toimintamenoja lisätään ja väkivaltaisten ääriliikkeiden laittoman toiminnan kitkemiseksi on myös resursseja kohdistettu rajavalvontaan myös rajavartijoita itärajalle lisää arvoisa puhemies se minkä haluan erityisesti nostaa esille ja mikä minusta on tässä tänä päivänä unohtunut on rikoksen uhreille tarjottavat tukipalvelut meillä on uhridirektiivi astunut voimaan ja ja se edellyttää että pitää olla tukipuhelin kohdallaan ja loppuvuonna meillä myös suomessa avataan valtakunnallinen auttava puhelin joka tarjoaa tukea naisiin kohdistuvan väkivallan ja lähisuhdeväkivallan uhreille tehdään edelleen toimia sen eteen että nämä asiat saadaan myös kuntoon ja tällaista vastaavaa ympärivuorokautista palvelua ei suomessa ole aiemmin ollut

joko se mahdollisesti on valittu mutta tukilinjan nimeksi tullee nollalinja ja se tarkoittaa silloin sitä että linja on auki ja sinne voi soittaa perheväkivallan uhri tai ylipäänsä väkivallan uhriksi joutunut ihminen joka tarvitsee sitä keskusteluapua tämä on hyvin tärkeä asia rikosuhrimaksuhan astui voimaan oliko nyt joulukuun alussa ja tämä on se raha jolla tätä toimintaa muun muassa sitten sitten ylläpidetään elikkä se maksu menee hyvin tärkeään paikkaan vielä ikääntyneiden hoidosta ja kärkihankkeista vaikka me saimme sen hoitajamitoituksen tarkistamisen muutettua siten että hoitajamäärä säilyy siinä nolla pilkku viidessä toki raskaammassa hoivassa se on vielä sitäkin korkeampi ei meidän maailmamme ole vielä valmis meillä on paljon vielä tehtävää esimerkiksi se että me sinne kotihoitoon kun ihmiset kuitenkin ovat siellä koti on hyvä paikka asua elää ja olla ja moni ikääntynyt toivoo voivansa viettää elämänsä ehtoon siellä kotona eli että

ole ainoastaan ryhmäkodeissa ja hoivalaitoksissa vaan että ne menevät myös koteihin ja tämä on semmoinen asia mitä hallituksen tulee seurata ja tarkastella että se hoitajien käsiapu riittää myös sinne mitä tulee sitten siihen koulutukseen koulutettu hoitaja on se joka kantaa vastuun siitä tekemästään työstä koulutus on meillä suomessa mutta hoiva avustajat ovat kyllä niitä apukäsiä jotka ainakin itse otan mielelläni vastaan

valmistuin ja vuodesta kahdeksankymmentäseitsemän lähtien olen tehnyt hoitotyötä ja nyt joulukuun seitsemästoista päivä tulee muuten kolmekymmentä vuotta siitä kun valmistuin ja kyllä siellä alussa oli niitä kylvettäjiä ja hoitoavustajia ja ei siellä potilasvahinkoja tapahtunut yhdessä teimme sitä hyvää vanhustenhoitoa toki lääkitys ja kaikki hoitotoimenpiteet olivat sitten koulutetuilla ihmisillä elikkä niitä auttavia apukäsiä jotka voivat ottaa kopin siitä ihmisestä silloin kun hoitaja on tehnyt tehtävänsä antanut lääkkeet tehnyt hoitotoimenpiteet se on ulkoilua se on seuranpitoa se on suihkuttamista kylvettämistä eli voimme kysyä onko se sairaanhoitajan paikka siellä kylpyhuoneessa vai olisiko se kenties sitten tämä hoiva avustaja joka voi auttaa näiden ajatusten pohjalta oikein hyvää loppuiltaa ja kiitos kaikille

arvoisa herra puhemies hyvät kollegat

suomalaisten pitäisi luottaa ja uskoa hallituksen leikkauslinja on kovaa kertomaa pienituloisille ja vähäosaisille useat pe rusetuudet on laitettu leikkuriin uudet ja taas uudet leikkaukset ja kiristykset kohdistuvat yksiin ja samoihin ihmisiin usein he ovat ihmisiä joilla jo valmiiksi on varsin tiukkaa arjessa pärjääminen vaikeutuu taas entisestään eriarvoisuuden kasvattaminen lisää yhteiskunnan kriisejä ja ja tragedioita joita on jo nyt nähty aivan liian paljon monet työmarkkinoilta syrjäytyneet ajautuvat hallituksen päätöksillä yhä hankalampiin tilanteisiin pitkäaikaistyöttömyyden osalta ollaan suomen ennätyslukemissa kuulitte oikein ennätyslukemissa jopa nuorten pitkäaikaistyöttömyys kasvaa parhaillaan pysyäkseen työllisyystavoitteessaan hallituksen tulisi työpaikkoja synnyttävien toimien lisäksi panostaa enemmän työttömien työllistymistä auttavaan työvoimapolitiikkaan työvoimapolitiikkaa pitää tehostaa rakenteita uudistaa määrärahaleikkausten sijasta tämä on paitsi inhimillisesti oikein myös kokonaiskustannuksia ajatellen ainut oikea tie erityisen vaarallisia ovat koulutukseen kohdistuvat säästöt koska työmarkkinoiden rakennemuutokset edellyttävät monen kohdalla uuden osaamisen hankkimista jopa kokonaan uuteen ammattiin opiskelua hallituspuolueiden puheenjohtajien koulutuslupaus ennen kaksituhattaviisitoista vaaleja on petetty useamman kerran arvoisa puhemies hallituksen politiikalle on olemassa vaihtoehtoja sdpn vaihtoehtobudjetissa yhdeksänkymmentäviisi prosenttia eläkeläisistä ja palkansaajista hyötyy enemmän kuin hallituksen budjetissa esittämässämme vaihtoehtobudjetissa edistetään aitoa kasvua ja kestävää työllisyyttä luomalla vähintään kolmekymmentäkahdeksantuhatta uutta työpaikkaa perutaan pienituloisiin kohdistuvia leikkauksia ja kaikki tämä tehdään samalla veroasteella ja ottamalla vähemmän velkaa kuin hallitus

syrjäytettyihin arvoisa herra puhemies leikkauksia on entistäkin vaikeampi hyväksyä kun hallitus on samaan aikaan päättänyt mittavista tuloveroalennuksista perintöveron alennuksesta metsälahja ja yrittäjävähennyksistä eduskunnan tietopalvelun laskelmien mukaan eniten ostovoima nousee ensi vuonna henkilöillä joiden bruttotulot ovat yli euroa kysyn vain onko tämä oikeudenmukaista politiikkaa sen sijaan etuuksia saavien ostovoima putoaa esimerkiksi takuueläkkeen tasolla noin kaksi prosenttiyksikköä kelan teettämien laskelmien mukaan indeksileikkauksen indeksileikkauksen johdosta tuloerot lisääntyvät ja köyhyysaste kasvaa tästä kaikesta valitettavasti hahmottuu hallituksen politiikan suuri kuva arvoisa puhemies aivan lopuksi suora lainaus kansalaispalautteesta tämän päivän debattikeskustelun jälkeen eihän ole totta jotta hallituspuolueet kehtaavat siirtää puolivälitarkastelun kuntavaalien jälkeen mitäköhän se tuokaan sitten taas tullessaan kun vaalit ovat ohi joulun alla olisi mukava vastata tuohon sähköpostiin jotain inhimillistä jotain pehmeää jotain lämmintä mutta realistisena kansanedustajana ja hallituksen politiikan linjavalinnat tuntevana en taida sitä uskaltaa tehdä

arvoisa puhemies aloitan sillä että totean päivän olleen raskas raskas se oli siksi että käsittelyssä on budjettiesitys joka ei kerro että me teemme valtakunnassa oikeudenmukaista politiikkaa olemme päätyneet siihen että jätämme seitsemänkymmentäseitsemän sivuisen vastalauseen hallituksen politiikasta ja totean että teen vastalauseen mukaisen epäluottamusehdotuksen joka kuuluu näin eduskunta toteaa että hallitus on epäonnistunut talouspolitiikassaan hallitus on jatkuvasti laiminlyönyt työllisyyden ja talouskasvun edistämisen mikä on johtanut eriarvoisuuden kasvuun näin ollen eduskunta vaatii että hallitus tuo välittömästi eduskunnan käsiteltäväksi uusia korjaavia toimia maamme taloudellisen tilan parantamiseksi sekä eriarvoisuuden vähentämiseksi eduskunta katsoo että hallitus on epäonnistunut eikä nauti eduskunnan luottamusta arvoisa puhemies vielä kerran nopeasti kiteytettynä mikä on ongelma me koemme että tällaisena aikana kaikkien on oltava

mukana tämä tarkoittaa sitä että silloin kun määritellään hallituksen isoa finanssipoliittista linjaa niin myös yhteiskunnan suurituloisimpien pitää osallistua kykyjensä mukaan tämän talouden tasapainottamiseen tältä osin olemme pettyneitä siihen että hallituksen veroratkaisut tehtiin tavalla joka ei korosta sitä että erityisesti pieni ja keskituloiset voisivat olla talkoissa mukana kukin kykynsä mukaan nyt monille uhraukset ovat niin suuria että se johtaa siihen että nämä ihmiset venyvät äärirajoille ja ostovoima katoaa ja sitä kautta syntyy kurjistuva kierre näitä uhrauksia on pyydetty siksi että suomi saataisiin takaisin kasvu uralle ongelma on ilmeinen kun nyt on selvinnyt ensi vuoden talousarviota katsottaessa että tosiasiassa pienituloisia ja keskituloisia ihmisiä yhteiskunnan kaikkein heikoimpia ja sairaimpia työttömiä eläkeläisiä pyydettiin mukaan uhrautumaan vaikka tosiasiassa nyt näyttääkin siltä että syntyvä jakovara eli syntyvät säästöt käytetäänkin kaikkein suurituloisimpien tukemiseen tässä yhteiskunnassa me emme voi sallia sitä että yhteiskunnassa tehdään sellaista arvopolitiikkaa jossa nämä synnytetyt panokset julkisen talouden vakauttamiseksi käytetään tosiasiallisesti suurituloisten erilaisiin vähennyksiin tältä osin päädytään siihen tilanteeseen että alijäämä kasvaa velkaantuminen vain kiihtyy ja todennäköisesti vasta vuonna kaksituhattayhdeksäntoista saavutetaan se mihin kuntoon suomi jäi alijäämän suhteen viime hallituskauden lopettaessa tämä ei ole oikeudenmukaista politiikkaa näin ei koskaan luvattu ei koskaan väitetty että näin tehtäisiin siltä osin päädytään siihen että on oikein että me tietäisimme ajoissa

aikooko hallitus tehdä ennen kunnallisvaaleja vai kunnallisvaalien jälkeen puolivälitarkastelun me olemme saaneet kuulla että tosiasiassa mitään estettä sille ei ole edeltävällä viikolla ennen kunnallisvaaleja hallitus olisi voinut kokoontua tekemään puolivälitarkastelua mutta se on tarkoituksellisesti jätetty yli kunnallisvaalien minusta se ei ole reilua on epäoikeudenmukaista politiikkaa jos ei kerrota etukäteen mitä aiotaan tehdä tältä osin totean että myös nämä kasvutoimet tämän orastavan kasvun aikana jäävät liian vähäisiksi hyviä esimerkkejä tänään on luettu lehdistä siitä että nämä isot infrahankkeet niin kuin länsimetro ja kehärata ovat saaneet että talouskasvua syntyy nyt puolet syntyneestä kasvusta tulee yksistään näistä infraprojekteista siltä osin tämä elvyttäminen myöskin satsaamalla julkisiin investointeihin on tuottamassa tulosta se näkyy mutta tällä veroelvytyksellä mitä hallitus nyt yrittää missä kaikkein suurituloisimmille paukut annetaan ei tunnuta saavan samanlaisia tuloksia koska nämä hallituksen omat kasvutoimenpiteet työllisyystoimenpiteet jäävät liian vähäisiksi pelkään sitä että pääministerin kova sitoutuminen siihen että työllisyysaste nousee seitsemäänkymmeneenkahteen ja saavutetaan nämä kaikki uudet työpaikat ei toimi valitettavasti ei toimi koska tähän

ovat siihen pystyneet ja ennen kuin kukaan ehtii kommenttipuheenvuorossaan sitä sanoa niin totean vielä että tilastokeskus on ilmoittanut että nämä tiedot ovat käytettävissä kuukautta ennen

edustaja kiurulla oli kuten monesti on ollut paljon moitittavaa hallituksen suuntaan ja vaikea edes lähteä kaikkia väitteitänne kumoamaan totean kuitenkin nyt ensinnäkin tästä kuntien osuudesta kuntavaaleista ja päätöksenteon aikataulusta sellaisissa ratkaisuissa mitkä esimerkiksi koskettavat kuntataloutta yksi tärkeä osa työtä on ollut kuntien tehtävien karsinta iso projekti siitä että kuntien rahat ja velvoitteet kohtaisivat toisensa nykyään paremmin sen projektin aloitti viime hallitus lopputulemana oli jotakuinkin nolla euroa säästöä kuntien tehtävistä siihen tullen tämä tehtävä on tällä hallituksella isona kuormana myös kun kyseenalaistitte tai pohditte mitä hallitus aikoo tehdä se mitä tämä hallitus aikoo tehdä on kirjattu hyvin pitkälti hallitusohjelmaan ja se työ on kesken vaalikausi ei ole vielä puolivälissäkään ja kolmanneksi kun toteatte että pääministeri on sitoutunut työllisyysasteen nostamiseen minä toivoisin että tämä koko sali on sitoutunut työllisyysasteen nostamiseen ja toivoisi ja tekisi kaikkensa että siinä onnistutaan

arvoisa puhemies minä aloitan tästä viimeisestä koska minusta oli hyvä että heinonen todisti sen että me emme ole vissiin olleet samassa valtiovarainvaliokunnassa koska tänä aamuna nimenomaan me hyväksyimme semmoisen mietinnön jossa nimenomaan todetaan tämän mietinnön yleisperusteluissa miten maailma makaa se on minusta aika kurjaa tekstiä siltä osin että työllisyysaste ei nouse yhtään viimevuotisesta

samassa putkessa osoittautui että työllisten määrä ei kasva nämä lukevat nyt meidän valtiovarainvaliokunnan mietinnön siellä alkusivuilla tältä osin kasvu uraa ei ole näkyvissä on näkyvissä se orastava kasvu joka on tullut näissä isoissa infrahankkeissa siinä mielessä minä olen pettynyt että edustaja heinonen ei koe että viime hallitus sai

tämän länsimetron ja tämän kehäradan aikaan ja sillä saatiin luotua työllisyyttä koska tänään asiantuntijat ovat sitä kehuneet ja sitten totean että me olemme sitoutuneet siihen että työllisyysastetta nostetaan meillä on lukuisia esimerkkejä siitä tässä meidän vaihtoehdossamme ja me todella toivomme että tekin sitoutuisitte siihen

sosialidemokraattien valtiovarainministerikauden menestystarina niin niin aika vaisuja menestystarinoita ja ainakin kalliita menestystarinoita se aika sai aikaan valtiovarainvaliokunta jossa itse siis myös toteaa että suomen taloudessa on ollut viime aikoina useita positiivisia merkkejä ja talous on kääntynyt vaimeaan kasvuun eli tässä on mustaa valkoisella heti alussa eli muutos parempaan on tapahtunut mutta on totta että tämä kasvu ei ole sellaista mitä me tavoittelemme ja sen takia on pidetty esillä myös sitä että tarvitaan lisää toimenpiteitä itse en peräänkuuluta lisää leikkauksia vaan ennen muuta lisää toimenpiteitä joilla saadaan työtä ja toimeliaisuutta tähän maahan vaikkapa se että kilpailukykysopimuksen hengessä luotetaan työntekijöihin ja työnantajiin ja tuodaan paikallinen sopiminen

puhemies ei minusta tämä suomen tilanne ratkea sillä että täällä väitellään hallituksen sisällä tai opposition kanssa siitä että kuinka paljon taas pitäisi leikata vaan me kaikki tiedämme että tämä suomen tilanne pitkällä aikavälillä suhdanteista riippumatta pitää laittaa uudelle tolalle myös pitkäjänteisen kestävyysvajeen ja väestön huoltosuhteen vuoksi se tarkoittaa rakenteellisia uudistuksia sote uudistuksessa onnistumista ja meidän työmarkkinajärjestelmän uudistamista

jotenkin tuli edustaja kiurun puheesta sellainen kuva että esimerkiksi suurituloiset eivät mitenkään osallistuisi tämän maan rakentamiseen minä olen ehdottomasti oikeudenmukaisen yhteiskunnan kannattaja ja haluan olla heikomman puolella mutta en nyt kestäisi sellaista kuvaa että että me todistaisimme täällä että suurituloiset eivät osallistuisi niin kutsuttuihin talkoisiin päinvastoin me kaikki tiedämme että kiky sopimuksen seurauksena myös veronalennuskokonaisuus on sellainen että se lähtökohtaisesti kaikkia palkkatuloja saavia ihmisiä auttaa myös eläkeläisiä

siltä osin ajattelen kaksi puheenvuoroa koko valtiovarainvaliokunnan työn pohjalta ja tämän vaihtoehtobudjetin pohjalta että siinä ei ihan hirvittävästi ole vielä käytetty puheenvuoroja mutta sen totean että kyllähän tämä nyt on käsittämätöntä hallituksessa pitää päättää mitä te teette

valitettavasti nyt tapahdu

arvoisa herra puhemies tämä käyty keskustelu on herättänyt kyllä allekirjoittaneessa suurta hämmennystä hämmennystä kun olen kuunnellut demarien puheenvuoroja te olette synkistelleet niin paljon että minä ajattelin että nyt varmaan jouluna sataa mustaa lunta ja joulupukki eksyy lahjamatkallaan meille tullessaan toivon mukaan ei näin käy joka tapauksessa kun te demarit olitte silloin vallassa niin taloushan supistui sillä linjalla jos olisi jatkettu niin me olisimme kansainvälisen valuuttarahaston huomassa jo tänä päivänä se on kiistämätön tosiasia työttömyys paheni toistasataatuhatta työtöntä tuli lisää uudistukset jäivät tekemättä ja velka kasvoi se on totta että meillä on rakenteellisia ongelmia edelleen suomen talouden ongelmat eivät ole mitään konjunktuuri eli suhdanneongelmia ne ovat selkeästi rakenteellisia ongelmia sitä varten hallitus on lähtenyt tekemään uudistuksia ihan aidosti ei ole olemassa mitään oikotietä onneen jos kuvittelee että kaksituhattakahdeksan lokakuussa alkaneen talouslaman selviäminen tapahtuisi silmänräpäyksessä hokkuspokkus sellaista maailmaa ei ole vaan se vaatii pitkiä linjakkaita päätöksiä sitkeää työtä aivan jokainen omassa taloudessaan tietää että kun on aikanaan nuorena ottanut velkaa ja rakentanut niin sen velan maksu on pitkäveteinen homma mutta se on vain tehtävä ja se tuo hyvän mielen sitten kun se on tehty demarien linjalla mennään kyllä ojasta allikkoon että paukkaa hallituksen yksi tärkeä ohjelmakokonaisuus on byrokratian purku kun kuuntelee nyt edustaja kiurun ja edustaja taimelan ja monen muun demarin puheenvuoroja täällä ja myös vihreiden puheenvuoroja niin kun keskusteltiin eilen esimerkiksi tästä rakentamisen helpottamisesta rakennuslupien myöntämisestä täällä demarit ja vihreät varsinkin vastustivat ankarasti sitä byrokratian purkua että rakennusluvat siirretään suoraan kuntiin ja siellä tehdään ne päätökset täällä edustaja myllerin suulla ja edustaja yanarin suulla ja monella muulla suulla puhuttiin suu vaahdossa ei missään tapauksessa kyllä pitää täydellinen valvonta olla jotta maaseudun ihmiset älyävät rakentaa talonsa oikeaan paikkaan tai kesämökki tulee oikeaan tai jätevedet menevät oikein te nauratte näille asioille minkä takia teidän merkittävät kansanedustajanne puolustavat tätä järjetöntä byrokratiaa mitä te haluatte jatkaa silläkö työllistätte jos te kuvittelette että työllistäminen tapahtuu byrokratian avulla niin te olette kyllä pahasti eksyksissä jos olette suunnistamassa niin ette ole edes kartalla vaan olette sen ulkopuolella ja pahasti soittaminen jos on noin eksyksissä sitten kun kun katsoo teidän nykyistä vaihtoehtobudjettianne se perustuu tilapäisille kertaluontoisille tuloille mitä sieltä on otettu sitran taseesta tai suomen pankista kuvitteletteko että voidaan pitkässä menossa tällä keinolla taloutta hoitaa vaikka yksityistasolla sehän on suurinta itsepetosta mitä tehdä voi

jos perikunnassa on vaikka kymmenen jäsentä ja sadan hehtaarin tila on kymmenen hehtaaria per nenä sen omistuksen arvo on tärkeää että saadaan se uinumassa oleva tila herätettyä puukauppa käyntiin hyötyjä on teollisuuden työntekijä vastustatteko te demarit hyvänen aika teollisuustyöntekijöiden työpaikkoja missä teidän omatuntonne on aivan samoin kuten nyt telakoille syntyneet työpaikat tietääkseni vasemmistoliiton kannattajia ja demarien kannattajia on suurin osa laivatelakoilla työntekijöinä työntekijöinä olevista henkilöistä on suurin osa sieltä niitäkö te vastustatte laivatelakkojen tilauskirjat ovat täynnä tänä päivänä jopa niin että he eivät uusia tilauksia vähään aikaan pysty vastaanottamaan tämäkö on teidän viestinne työtä tekevälle suomaiselle miehelle ja naiselle vastustatte kaikkea tätä maa ja metsätalouteen kuuluu totta kai aina pääomavaltainen toiminta sille vain ei mahda mitään maan arvo ja metsän arvo on kiinteä ja sen tilan pitää säilyä sillä sukupolvella joka sitä viljelee perintöverouudistuksessa on siitä kysymys että saatetaan tämä tilanne sellaiseen asemaan jossa tilan jatkaminen on mahdollista ja te tätäkin vastustatte no mitä te sitten ette vastusta jonain päivänä olisi hyvä tietää että mikä on se talouspolitiikka mitä te ette vastusta tämähän johtaa siihen tilanteeseen että tästä maasta loppuvat velkaa ei meille enää anneta työpaikat ovat menneet ja sen jälkeen olemme konkurssissa olemme kerran sen tien kulkeneet yhdeksänkymmentä luvun alussa silloin aikanaan jokainen meistä sen muistaa mitä silloin tapahtui kun valtiovarainministeri kiersi hattu kädessä kaukoidän rahamarkkinoilla rahaa kerjäämässä että antakaa vielä yksi miljardi tätäkö te haluatte kyllä meidän on tehtävä tästä maasta tuottavan työn maa ja sillä tiellä ollaan jokainen järkevä kansanedustaja tietää että se tie ei ole helppo ei varmasti ole olen omassa elämässäni sen kokenut kun aikanaan perhettä perustin ja velkaa otin se oli kova tie maksaa ne velat pois mutta minä maksoin ne ja olen siitä onnellinen ja iloinen

arvoisa puhemies aluksi kannatan edustaja kiurun tekemää

on todella tarve kun katsoo hallituksen budjettia ensi vuodelle edustaja hoskonen tässä edellä kuvasi aivan oikein sitä että sdp hän totesi käyttää kertaluonteisiin menoihin vain kertaluonteisia tuloja emme siis kata pysyviä pysyviä menoja kertaluonteisilla tuloilla mutta samaan aikaan on syytä kysyä mitä hallitus tekee aivan kuin te ette tekisi kertaluontoisia tuloja itse asiassa hallitus myy valtionomistuksia aika melkoisesti ja on hyvä kysyä onko tämä järkevää politiikkaa eli myydä sellaisia omistuksia jotka joka vuosi tuottavat yhteiskunnalle rahaa edustaja saarikko täällä puhui siitä ja toivoi sitä että koko sali voisi olla yhtä mieltä siitä että työllisyysastetta on nostettava olen varma että tämä on kysymys josta me löydämme yhteisymmärryksen ainakin sosialidemokraatit tukevat lämpimästi politiikkaa joka tähtää työllisyysasteen nostamiseen ja työttömyyden vähentämiseen sen takia olemme vaihtoehtobudjetissamme tehneet merkittäviä panostuksia ja toimia työllisyysasteen nostamiseksi ja tämän vaikean työttömyystilanteen hoitamiseksi täällä on useita toimenpiteitä joista osan olemme esitelleet myös viime vuonna kun esittelimme vaihtoehtobudjettiamme vuodelle kaksituhattakuusitoista ensinnäkin esitämme että työeläkemaksuja alennettaisiin väliaikaisesti yhteensä nolla pilkku kahdeksan prosentin prosentin verran maksujen alennus kasvattaisi nettopalkkoja ja lisäisi palkansaajien ostovoimaa tämä olisi tärkeää tällaisessa taloustilanteessa jossa me olemme ja koska työeläkemaksu on vähennyskelpoinen verotuksessa maksualennus myös lisäisi valtion ja kuntien verotuloja yhteensä noin sadallaseitsemälläkymmenelläviidellä miljoonalla eurolla tämä on siis yksi esityksemme toisena esityksenämme on tässäkin salissa useasti kuultu rinteen työllistämismalli joka auttaisi ihmisiä entistä nopeammin työhön siis siirtäisimme painopisteen passiivisesta työttömyysetuuksien maksamisesta aktiivisempaan työn löytämiseen emme kuitenkaan sanktiointien kautta kuten hallitus työllisyyspolitiikallaan tekee vaan nimenomaan kannustamalla ihmisiä aktiivisempaan

työtön ihminen voisi käyttää työttömyysturvaansa työllistymissetelin muodossa jonka hän voisi tarjota työnantajalle ja saada sitä kautta työpaikan ja päästä työn syrjään kiinni ja eduskunnan tietopalvelun laskelmien mukaan tämä toisi jopa viidentoistatuhannen

tämä tasapainottaisi julkista taloutta sataneljäkymmentä viiva kaksisataaviisikymmentä miljoonaa euroa jälleen hyvä esitys toivottavasti hallitus tämänkaltaisiin esityksiin myös tarttuu eikä aja vain näitä sosiaaliturvan sanktiointeja mikä näyttää nyt olevan se hallituksen linja

asiaa eikä vain niin että he maksavat sitten erilaisten sakkomaksujen muodossa pitkäaikaistyöttömyyden kustannuksia eli kunnat toivovat aktiivisempaa otetta työllisyyden hoidossa toivovat mahdollisuuksia hoitaa sitä sdp on tähän tarttunut ja haluaa tämän mahdollisuuden antaa haluamme myös pelastaa nuorisotakuun jonka hallitus valitettavasti on romuttamassa romuttanut tämä on todella iso virhe koska on hyvin tärkeä edelleen tavoite siitä että alle kaksikymmentäviisi vuotias työtön tai alle kolmekymmentä vuotias vastavalmistunut työtön pääsisi kolmessa kuukaudessa työhön opiskelemaan tai työllistymistä edistävään toimintaan tämä tavoite on hyvä ja on todella harmillista että hallitus murentaa

näyttämällä keppiä näiden sanktiointien kautta me lähtisimme edelleen tälle palkitsemisen linjalle eli palkitsisimme aktiivisuudesta se olisi paljon järkevämpää kuin tämä sanktioiden kautta tehtävä politiikka joka ajaa työttömät jo heikossa asemassa olevat ihmiset hyvin vaikeisiin tilanteisiin lisäksi haluaisimme myös tukea järjestöjä tässä tilanteessa kun meillä on paljon työttömiä ihmisiä sitä että järjestöt voisivat entistä enemmän

hallitus täältäkin leikkaa lyhytnäköisellä tavalla sitten lopuksi haluaisin vielä kysyä sen kysymyksen mikä tässä salissa on tänään esitetty usean kerran mutta siihen ei ole saatu vastauksia myös itse kannan huolta siitä että hallituksen talouspolitiikassa ei tällä hetkellä ole linjaa vaan hallituspuolueet ovat selkeästi ristiriitaisia keskenään toisaalta meillä on valtiovarainministeri joka on sanonut että lisäleikkauksien tarve on yksi viiva kaksi miljardia euroa ja sitten meillä on pääministeri joka on sanonut että mitään lisäleikkauksia ei tarvita mikä on hallituksen linja mitä politiikkaa te ajatte aiotteko te tehdä lisäleikkauksia vai ette tämä olisi ihmisten hyvä tietää tämä olisi myös teidän itsenne hyvä tietää kun teette talouspolitiikkaa budjettia seuraavalle vuodelle

arvoisa puhemies

ei ministeri orpo ole sanonut että tarvitsemme kahden miljardin lisäleikkaukset ei tietenkään vaan hän on pitänyt esillä sitä että pitää saada maan talous tasapainoon nyt sosialidemokraatit aivan tahallisesti haluavat antaa väärän kuvan meidän hallituksen vastuullisesta talouspolitiikasta missä on yhdessä päätetty että nyt tämä velkaantuminen pitää lopettaa nyt tämä maa pitää saada takaisin kasvu uralle kun kaikki mittarit nyt kuitenkin näyttävät sen että käänne edelliseen vaalikauteen on tapahtunut eli meillä tällä hetkellä työllisyys paranee työttömyys vähenee talous kasvaa

olen useasti tässä salissa kuullut edustaja heinoselta samankaltaista retoriikkaa ei voi kuin ihmetellä kokoomus oli vielä viime hallituksessa ainakin minun tietääkseni pääministeripuolue ja silti te yritätte pestä kätenne edellisen hallituksen politiikasta ja vetoatte vain siihen mitä sosialidemokraatit ovat tehneet minun ymmärtääkseni siellä hallituksessa istui paitsi sosialidemokraatit myös kokoomus nyt kun katsomme hallituksen budjettiesitystä ensi vuodelle se on hyvin surullista luettavaa monen ihmisen näkökulmasta siellä tehdään todella kovia leikkauksia vähävaraisille lapsiperheille eläkeläisille opiskelijoille ja monille muille ryhmille ja samaan aikaan kuitenkin löytyy satoja miljoonia rahaa veronkevennyksinä rikkaille tämä hallituksen politiikka todella voidaan tiivistää yhteen lauseeseen ja se on otetaan köyhiltä ja annetaan rikkaille
vielä vastauspuheenvuoro edustaja suutari
arvoisa puhemies täällä tehdään samoja

mutta haluaisin tässä edellisessä hallituksessa tehtiin kyllä minun mielestäni myös tarpeellisia päätöksiä tulevaisuuden suhteen siellä muun muassa tehtiin hyvä päätös yhteisöverosta joka nyt sitten näyttää siltä että se on kannustanut yrityksiä sitten investoimaan suomeen ja barometrit osoittavat että tähän on luottamusta itse olen ollut yrityselämässä kolmekymmentäneljä vuotta ja se on kyllä siellä huomattu tässä hallituksessa tehdään myös hyviä päätöksiä siinä mielessä että vaikka siellä työllisyys tavalla naisten osuudessa pienentynyt niin se on näitten säästöpäätösten seurausta ja se tulee paranemaan sitten kun vienti vetää

listapuheenvuoro edustaja kankaanniemi

arvoisa herra puhemies sekä hallituksella että sosialidemokraateilla on linja hallituksen linja on hallitusohjelma jota toteutetaan ja sosialidemokraattien linja on ei ei kaikelle tästä voidaan valita kumpi on vastuullinen linja

on keskustelussa viitattu entiseen kansliapäällikkö erkki virtaseen muutaman kerran

esitti radiossa kolumnin ja pohti silloin tätä kehysriihen aikataulua minä lainaan nyt hieman hänen rinnallaan vahvana talousvaikuttajana toiminutta entistä valtiosihteeri raimo sailasta sailaksen elämäkerta ilmestyi pari kolme kuukautta sitten luin sen tuossa syyslomalla kehotan kaikkia lukemaan se on hyvin mielenkiintoinen se avaa seitsemänkymmentä luvun alusta lähtien suomalaisen talouspolitiikan ja erityisesti valtiovarainministeriön ja myöskin tämän eduskunnan työtä lainaan täältä kaksikin kappaletta sailas ei ole varma onko minkään poliittisen puolueen avainasemissa nykyisin riittävän kyvykkäitä talouspoliittisia linjanvetäjiä oman taustapuolueensa sdpn tilaa hän pitää surullisena kun sdpssä oli ennen talouspoliittisia kykyjä niin että päät kolisivat nyt realistiselle talouspolitiikalle ei tunnu olevan sijaa puolueessa tämän johdosta pitkän linjan sosialidemokraattinen talousvaikuttaja juhana vartiainen siirtyi kokoomukseen ja nousi eduskuntaan

sailas tässä toteaa että sosialidemokraattien tilanne on surullinen ja talouspoliittista linjaa ei ei puolueella ole kyllä valitettavasti vaihtoehtobudjetistakin ja vastalauseesta näin voi hyvin johtopäätöksen vetää täällä edelleen sailaksen kirjassa jonka jyrki

on kirjoittanut todetaan näin valtiovarainministeritkään eivät ole olleet samasta puusta kuin paul paavela iiro viinanen tai sauli niinistö kaksituhatta luvulla valtiovarainministerien tyyli on ollut paljon pehmeämpi ja päättämättömämpi

laman taittajiksi uudella vuosituhannella ei ole vielä nähty vahvoja valtiovarainministereitä tämä on aika synkkää tekstiä viime vuosien politiikasta ja tältä osin varmasti kirjoittaja elikkä näitten ajatusten takana oleva on asiantuntija ja on seurannut tätä tilannetta hyvin tarkkaan no se kirjoista arvoisa puhemies edustaja kiuru syytti ja monet muutkin sosialidemokraatit ja vasemmisto oppositio hallituksen veropoliittista linjaa totean kuitenkin että vuonna kaksituhattaseitsemän silloinen valtiovarainministeri heinäluoma ajoi läpi ensimmäisenä virkatehtävänään varallisuusveron poistamisen kokonaan siitä on tullut satojen miljoonien lahja suomen neljällekymmenelletuhannelle rikkaimmalle ihmiselle sekö oli sosialidemokraattista politiikkaa viime vaalikaudella yhteisövero alennettiin jutta urpilaisen johdolla kahdestakymmenestäneljästä pilkku viidestä prosentista kahteenkymmeneen prosenttiin siitä tiedämme ketkä eniten ovat hyötyneet kaksituhattakolmetoista arvonlisäveroa nostettiin yhdellä prosenttiyksiköllä

sitten kuntapolitiikkaa hallitus harjoitti niin että kunnallisvero nousi viime vaalikaudella joka vuosi huomattavasti paljon nyt arvoisa puhemies nyt tämän hallituksen aikana yle vero on jo poistettu kolmeltasadaltatuhannelta pienituloisimmalta nyt työtulovähennystä annetaan neljäsataaviisikymmentä miljoonaa euroa pieni ja keskituloisille nolla pilkku kuuden prosenttiyksikön veroalennus menee taulukoissa kaikille kuudenkymmenenkolmen miljoonan euron potti annetaan heille joilla ei ole verotettavaa tuloa yrittäjävähennys osoittaa hallitukselta erinomaista yrittäjäystävällisyyttä kuten myös arvonlisäveron maksuperusteisuus ja perhekustannusten tasaus kotitalousvähennystä parannetaan niin edelleen nämä ovat toimenpiteitä joilla pieni ja keskituloisia hyvinkin muistetaan veropolitiikassa solidaarisuusvero joka viime kaudella säädettiin on edelleen voimassa mutta sitä kiristettiin tämän hallituksen toimesta eli eli sosialidemokraattien jäljiltä se oli löysempi kuin on tänä päivänä jos sitten katsotaan toista puolta niin esimerkiksi takuueläkettä takuueläkettä on nostettu ja toisesta nostosta on päätös viime vaalikaudella takuueläkettä ei nostettu senttiäkään näitä esimerkkejä me voimme löytää hyvin paljon mutta oleellista on se että hallituksen työn tuloksena näkyy taloudessa selkeä muutos talous kasvaa työllisyys paranee ja hyvinvointi on palautumassa

herra puhemies omassa puheenvuorossani en ehtinyt vielä palata noihin biotaloushankkeisiin ja väyläinvestointeihin joten haluan vielä niistä mainita ja osoittaa kiitoksen hallitukselle siitä että se panostaa tähän biotalouteen merkittävällä tavalla sillä on erittäin suuri vaikutus työllisyyteen tuolla maaseudulla ja itä suomessa tulee teollisia työpaikkoja lisää tämän biotalouden ansiosta toivon myös että niitä hankkeita saataisiin sinne eteläisempään kaakkoisempaan suomeen vielä liikkeelle tulevan vuoden aikana jotta saataisiin työllisyystilanne sielläkin kohenemaan niin kuin tuolla länsi suomen suunnalla on väyläverkkoon panostetaan aivan historiallisella tavalla tässä hallituksen ohjelmassa ja tämä talousarvioesityskin antaa jälleen uusille väylähankkeille lisärahoitusta se on tärkeää korjausvelkaa saadaan vihdoin viimein maksettua ja perusväylänpitoon saadaan lisää euroja täällä on nostettu esille tämä länsimetro hanke hyvänä osoituksena itse olen kyllä hiukan toista mieltä länsimetro hanke toteutuessaan on aika surkea esitys kuinka siinä budjetit paukkuvat yli ja mennään mennään niin kuin erittäin kalliiseen ratkaisuun hyvä olisi ottaa tampereen tunnelista esimerkiksi esimerkkiä kuinka isoja rakennushankkeita viedään eteenpäin vielä haluaisin kommentoida tätä työeläkemaksujen nolla pilkku kahdeksan prosentin alennusta ja sitä että sillä olisi merkittävää ostovoiman vaikutusta palkansaajille kun kahdentuhannen euron kuukausipalkalla tämä tekee semmoista kuuttatoista euroa kuukaudessa niin en oikein usko että sellainen viidenkymmenen sentin päivälisäys kenenkään merkittävällä tavalla kyllä ostovoimaa vielä parantaa

arvoisa herra puhemies ensi vuonna suomi täyttää sata vuotta koko sadan vuoden aikana on suomea rakennettu vain kovalla työllä ja tämän vuoksi haluan tässä yhteydessä kiinnittää huomiota eritoten suomalaiseen työhön ja yrittämiseen sekä niiden merkitykseen koko yhteiskunnallemme suomen työllisyysaste on kehittymässä oikeaan suuntaan mutta meidän on oltava työllisyystoimissamme entistä rohkeampia emme näytä saavuttavan asetettua seitsemänkymmenenkahden prosentin työllisyystavoitetta olemme vasta alkuvaiheessa ja huomattavasti jäljessä verrattaessa esimerkiksi naapurimme ruotsin näyttää lähestyvän kohtapuoliin jopa kahdeksaakymmentä prosenttia muiden pohjoismaiden työllisyysasteet ovat tällä hetkellä myös yli seitsemänkymmentäviisi prosenttia ja koko euroopan keskiarvo miesten työllisyysasteessa on

euroopan naisten työllisyys näyttää myös kasvavan suomen vastaavan ohi tämä on huolestuttavaa kuorma kasvaa mutta vetäjät eivät lisäänny tarpeeksi työllisyystavoitteemme on oltava nykyistä kunnianhimoisempia ja työntekijöitä sekä yrittäjiä rohkaisevampia tarvitsemme myös uusia toimenpiteitä jotta yhä suurempi osa suomalaisista pääsee töihin ja että kannattaa tehdä työtä ja työllistää meillä päättäjillä on kyllä jos tahdomme avaimet käsissämme innovointiin ja investointeihin kannustamiseksi kuin myös kannustavan yritystoiminnan ja paremman kasvun saimme tällä viikolla hieman valtiovarainministeriön kasvuennustetta positiivisempia talousuutisia suomen pankista tässä on huomattava että velkaantuminen myös heidän ennusteessaan näyttää jatkuvan lähes samalla mitalla emme ole onnistuneet ratkaisemaan julkisen talouden kestävyysongelmaa minkä takia julkiset tulot ja menot eivät ole tasapainossa haaste kasvaa edelleen väestön ikääntyessä suomen julkisen talouden alijäämäisyyteen on kiinnitetty huomiota myös euroopan komissiossa näiden taloudellisten haasteiden edessä hallitus ja tämä eduskunta ovat kuitenkin vastuullisesti kunnioittaneet menokehystä

ja pysyneet muutoksissaan sen puitteissa lisäksi hallituksen tekemät puolen miljardin verohelpotukset työn verotukseen vahvistavat työn kannustavuutta kaikissa tuloluokissa arvoisa puhemies hallituksen puolivälitarkastelussa on meidän tehtävä kaikki mahdollinen jotta pääsemme hallitusohjelman työllisyystavoitteisiin kannustinloukkuja on purettava yritysverotusta on uudistettava norminpurkua on lisättävä työmarkkinoita on työmarkkinoita on edelleen vapautettava ja niiden toimivuus on taattava ja perhevapaauudistus on mikäli mahdollista tehtävä tällä hallituskaudella suomalaisen työllisyyden kohentaminen on riippuvainen myös julkisen palvelutuotannon uudistuksista kuten pian valmistuvasta

valtiovarainvaliokunnan jäsenenä ja vallitsevassa taloustilanteessa pidän hyvänä kompromissina hallituksen finanssipolitiikan yleislinjaa jossa taitetaan velkaantumiskehitystä sekä tuetaan kotimaista ostovoimaa ja kysyntää olen myös tyytyväinen kilpailukykysopimuksen tavoitteisiin parantaa yritysten kilpailukykyä sekä

toivon tälle kehitykselle pitkää työelämän rakenteita muuttavaa jatkoa valtiovarainministeriön ennusteen mukaan työllisyysasteemme kasvaa noin seitsemäänkymmeneen prosenttiin vuoteen kaksituhattakaksikymmentä mennessä tämän suhteen meidän on pystyttävä parempaan avainasemassa ovat hallituksen kärkihankkeiden toimeenpano sekä rakenteellisten uudistusten toteuttaminen kuin myös tutkimus ja kehityspanostusten

lisääminen kasvun aikaansaamiseksi hallitus selvittääkin parhaillaan malleja joilla voidaan lisätä korkeakoulujen innovaatiotoimintaa kannustan hallitusta myös valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisesti satsaamaan yritysten tki toimintaan esimerkiksi tekesin rahoituksen kasvattamisella en voi myöskään olla nostamatta esiin yrittämiseen liittyviä haasteita kuten yksinyrittäjän jopa ajoittain kohtuutonta riskiä ensimmäisen työntekijän palkkaamisesta pian sata vuotias suomi on menossa hyvään suuntaan tarvitsemme kuitenkin rohkeampia rohkeampia avauksia ennen kaikkea tekoja joilla taloutemme positiivinen väre sekä kasvu jatkuvat elämme herkkää aikaa jossa päätökset on sopeutettava taloudelliseen tilanteeseen päätöstemme on päätöstemme on tuettava myös vuonna kaksituhattaseitsemäntoista suomalaista työtä ja rohkaistava yrittäjyyteen olemme pääsemässä jaloillemme laman jälkeen ja taloutemme on maltillisessa kasvussa tästä huolimatta menetämme kuitenkin markkinaosuuttamme maailmassa tähän kehotankin koko hallituksen kiinnittävän entistä enemmän huomiota ensi kevään puolivälitarkastelussa arvoisa puhemies ilman työtä ja yrittäjyyttä suomi ei olisi yksi maailman parhaista maista lähes kaikilla mittareilla huolehditaan siis suomen talouden positiivisesta suunnasta ja hyvinvointiyhteiskunnan säilyttämisestä tekemällä kaikkemme suomalaisen työn ja yrittäjyyden lisäämiseksi kiitän näin kainuulaisena myös

sen tekemästä esityksestä tukea kainuun etua sen kehittäessä kainuulaisten pk yritysten vientiä kiitoksia

arvoisa herra puhemies hyvät edustajakollegat

sen takia meidän tarvitsee etsiä myös lisää toimenpiteitä kasvun aikaansaamiseksi ja sen vahvistamiseksi haasteitamme ovat talouden rakenteelliset ongelmat ja myös väestömme ikääntyminen suomen pankin arviossa kokonaistuotannon arvioidaan kasvavan ensi vuonna yksi pilkku kolme prosenttia ja sen jälkeenkin seuraavina vuosina eli vuosina kaksituhattakahdeksantoista ja kaksituhattayhdeksäntoista kumpanakin ainoastaan yksi pilkku kaksi prosenttia

mutta myös ulkoisia haasteita meillä on iso kysymysmerkki mitä venäjällä tapahtuu miten venäjän toimet tulevat näkymään

myös euroopan sisällä on isoja kysymysmerkkejä esimerkiksi ison britannian brexit äänestys jonka vaikutukset onneksi ainakin toistaiseksi ovat jääneet pelättyä pienemmiksi mutta epävarmuustekijöitä on siinäkin ja myös mitä tarkoittaa yhdysvaltain vallanvaihto mitä se tulee tulee tarkoittamaan maailmantaloudessa nämä esimerkkeinä nyt niistä ulkoisista riskitekijöistä jotka myös saattavat tavalla tai toisella säteillä aina suomeen asti rakentaminen on kannatellut ja kannattelee tällä hetkellä meidän hienoista talouskasvuamme ja pidän myönteisenä sitä että tämä hallitus on määrätietoisesti lähtenyt purkamaan turhaa sääntelyä maankäyttö ja rakennuslakia uudistamalla niitä uudistuksia on tuotu useammassa osassa tänne eduskuntaan siellä muun muassa kaupan sääntelyä helpotetaan halutaan lisätä kaupan kilpailua ja sitä kautta

suomalaisen ruoantuotannon asemaa myös kaavoitusta helpotetaan rakentamisen sääntelyä helpotetaan monella eri muutoksella näitä toimenpiteitä on hallitusohjelmassa vielä lisää ja ja niitä tämän hallituskauden aikana tullaan tekemään yksityinen kulutus on investointien rinnalla rakentamisen rinnalla se toinen joka kannattelee meidän hienoista talouskasvuamme työllisyystilanne on kääntynyt myös hienoisesti paremmalle uralle mutta meidän ongelmamme on paheneva nuorisotyöttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys ja näihin pitää ehdottomasti hallituksen lisää toimenpiteitä etsiä lisäksi hidas inflaatio tukee kotitalouksien reaalisesti käytettävissä olevia tuloja ja tätä vahvistetaan myös työn verotuksen keventämisellä hallitus kohdentaa työn verotuksen kevennyksen kaikille suomalaisille lisäksi eläkeläisten verotusta kevennetään vastaavasti ja sitten oma erityinen muistaakseni kuudenkymmenenviiden miljoonan panostus kaikista pienituloisimmille eli näin oikeudenmukaisesti tätä ostovoimaa pyritään pitämään kohtuullisena yrittäjäpolitiikka on myös tämän hallituksen yksi ehdoton kulmakivi on jo tehty yrittäjävähennys maksuperusteinen arvonlisävero vanhemmuuden kustannuksia tasataan ja erittäin merkittävänä tietysti se että yritysbarometrissä yritykset itse jo toteavat että nyt heillä on aivan erilainen luottamus tulevaisuuteen kuin aiemmin oli kilpailukykysopimus oli erinomainen osoitus siitä että suomessa pystytään edelleen tekemään sopimuksia ja sopimalla ratkomaan ongelmia siitä isoin kiitos kuuluu suomalaisille työntekijöille ja työnantajille ja itse toivon että myös luotetaan suomalaisiin työntekijöihin ja työnantajiin enempi paikallisen sopimisen mahdollistamisella kaikilla suomalaisilla työpaikoilla toivon että kilpailukykysopimuksen jälkeen tähän asiaan palataan eläkemenot kasvavat maassamme nopeasti julkisen velan suhde yltää seitsemäänkymmeneen prosenttiin bkthen verrattuna eli meillä haasteita kyllä kyllä riittää velkasuhteen kasvun pysäyttäminen näyttää suomen pankin arvion mukaan keskipitkällä aikavälillä mahdolliselta mutta julkisen talouden pitkän aikavälin kestävyysongelma on edelleen ratkaisematta suomen pankki toteaa sen takia

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies talousarvio on se väline missä punnitaan puheet se kertoo miten resurssit jaetaan miten paljon rahaa mihinkin laitetaan rahaa jaettaessa tehdään todelliset arvovalinnat hallitus on yhden pilkku viiden vuoden ajan inttänyt että heidän on pakko leikata pakko leikata koulutuksesta tutkimuksesta ja heikoimmassa asemassa olevilta näin ei kuitenkaan ole pakon sijaan se on ollut hallituksen arvovalinta toisinkin voi valita vihreiden vaihtoehtobudjetissa on valittu toisin vihreät eivät leikkaa koulutuksesta eivätkä sosiaaliturvasta me haluamme uudistaa taloutta panostaa ilmastonmuutoksen torjuntaan me haluamme varmistaa että kaikista pidetään huolta ja luoda uutta työtä hyödyntämällä käynnissä olevaa energiamurrosta arvoisa puheenjohtaja kannatan edustaja yanarin

arvoisa puhemies lupaan etten puhu kymmentä minuuttia tällä kertaa tuossa tuotiin esille äskeisissä puheenvuoroissa sitä että hallitus olisi kyvytön me emme pysty toimimaan lisäksi on tuotu esille että aina kun hallitus tekee päätöksiä on kyse arvovalinnoista tässä yhteydessä kysyn että kun aina sanotaan ettei saa laittaa vastakkain itsenäisen suomen ja muuta maailmaa silloin kun meillä on itsellämme taloudellinen epävakaus niin eikö sekin ole arvovalinta ettei halua esimerkiksi leikata tuista maan ulkopuolelle tai haluaa lisätä merkittävästi maahanmuuttoa silloin aina puhutaan inhimillisyydestä ja siihen on rahaa kuinka paljon vain minuun ovat hyvin paljon yhteydessä ihmiset ja he kokevat tämän epäoikeudenmukaisena ja siksi minusta on tärkeää että tästä myös keskustellaan se on myös arvovalinta siinä mielessä toivoisin myös joskus keskustelua siitä jotenkin tuntuu että siitä ei oikeastaan edes haluta puhua se tuomitaan vain heti jopa jonkintyyppisenä vihapuheena rasistisena puheena oikeastaan olen monesti miettinyt että esimerkiksi jos olen valmis valmis ydinvoimalahankkeen takana seisomaan niin olenko ympäristönvihaaja kannatin sitä että annoimme kunnille mahdollisuuden subjektiivisen päivähoito oikeuden rajoitukseen en ole lastenvihaaja

on vähän turhan turhan kategorisoida näin lyhyillä perusteluilla niin kuin oppositio tekee mutta tuosta hallituksen kyvyttömyydestä erityisesti oppositiopuolueiden ja entisten hallituspuolueiden puolesta joudun lainaamaan hieman tätä laman taittaja kirjaa ja joudun nyt kyllä vähän pyytämään etukäteen en nyt anteeksi mutta kokoomus kokoomus pääsee nyt kyllä tässä kanssa vähän hallituskumppanina mukaan laman taittaja kirjassa todetaan että kun jyrki kataisen ja sitten alexander stubbin luotsaaman sateenkaarihallituksen kausi oli lopuillaan keväällä kaksituhattaviisitoista sailas esitti synkän tilinpäätöksen helsingin sanomien kolumnissa hän toteaa hallitus epäonnistui pahasti ja vaikka lieventäväksi asianhaaraksi luettaisiin euroalueen surkea taloudellinen kehitys luvatut uudistukset jäivät tekemättä pari hallituspuoluetta väsyi matkalla

ja muutenkin ministereitä pääministeriä myöten lähti kesken kaiken lipettiin kirjoituksessaan sailas luokitteli

edellisen kauden hallituksen huonoimmaksi kokemistaan kokoonpanoista hän toteaa että itse oli pitänyt huonoimpana martti miettusen hätätilahallitusta vuosina mutta eduskunnan istuntokauden viimeiset päivät nostivat kataisen stubbin hallitukset kärkeen toteaa myös että miettusen hallitus tosin vain pahensi hätätilaa mutta ymmärsi sentään reilusti lähteä alle vuoden ikäisenä tällä periaatteella miettisin vihreiden puheita siitä hallituksen kyvyttömyydestä toimia hallitus on tehnyt paljon myönteisiä päätöksiä ja talous on nousussa

arvoisa puhemies tätä talousarviokeskustelua on käyty koko päivä ja

silloin kun sitä aihetta on henkilökohtaisesti en nauti edustajakollegojen räikeästä arvostelemisesta tai tosiasioiden kieltämisestä pienituloisten kosiskelusta lupauksilla jotka ovat epärealistisia peräisin enemmän yhteistyötä nyt ovat kovat ajat sanasodalla ei kuitenkaan päästä kovinkaan pitkälle sitä yhteistyötä hallituspuolueiden ja opposition kesken tässä aikaisemmin oli myös puhetta siitä että on todella hyvä olen itse samaa mieltä tietenkin että hoitajamitoitus pidettiin siinä nolla pilkku viidessä sitä ei laskettu tässä yhteydessä haluankin sanoa ja puhua yhdestä kokemuksesta nimittäin

olin koskelan sairaskodissa ihan suoraan koulusta perushoitajana ennen sairaanhoito opistoon menoa tein siellä pätkätöitä ja röntgenhoitajana sitten pätkätöitä kahdeksankymmentä luvulla ja yhdeksänkymmentä luvulla elokuussa tänä vuonna menin vanhustenosastolle tekemään pienen pätkän töitä ja halusin verrata sitä neljänkymmenen vuoden takaista kokemusta tähän päivään mikä on tilanne tietysti juttelin ja otin myös kokemuksia ja toivomuksia hoitajilta sieltä osastolta ja se toivomus

luvulla meillä oli kylvettäjät siellä osastolla koskelassa tänä päivänä kylvettäjiä ei ole enää jos olisi kylvettäjät niin hoitajilta vapautuisi enemmän käsiä muuhun hoitoon ja se oli se suuri toive soten kautta toivoisin että tähänkin kiinnitettäisiin huomiota ja sitten toinen asia vielä kyllä hallitus yrittää nyt kaikkensa että myös pienituloiset saisivat oikeutta ja niin kuin minä peräsin äskenkin yhteistyö

lyhyesti täytyy pöytäkirjaan nyt laittaa myös jälleen se että täällä vihreät antavat ymmärtää että heidän vaihtoehtobudjettinsa ei leikkaisi koulutuksesta ja se ei pidä paikkaansa sen myös heidän puheenjohtajansa ville niinistö jo myöntänyt että vaihtoehtobudjetti ei pidä sisällään korkeakouluindeksin palauttamista ja on myös erilaisia säästöjä niin varhaiskasvatukseen ammatilliseen koulutukseen kuin korkeakouluihinkin niistä osa on toki tehty niin että on luotettu ja ja haluttu vyöryttää tämä tämä säästö kuntien niskaan eli kunnille ei osoiteta sitä rahaa vaan se säästöpaine on jätetty kunnille tästä on kyse siinä että olemme tuoneet esille että myös vihreät säästäisivät kaksisataaneljäkymmentäkuusi pilkku viisi miljoonaa euroa kaiken kaikkiaan koulutuksesta ja sivistyksestä tämä on hyvä nyt pöytäkirjaan laittaa kun äsken esimerkiksi heidän ryhmäpuheenjohtajansa edustaja mikkonen totesi että budjetti kertoo sen mitä tehdään niin kertoo myös teidän varjobudjettinne ja sieltä varjobudjetista ei löydy korkeakouluindeksiä lopetan tämän puhumisen ja ja tämän viestin esillä pitämisen heti kun te näytätte missä siellä lukee että korkeakouluindeksi tehdään kun te sanoitte että hallituksen toimet näkyvät budjettikirjassa niin teidän toimienne pitäisi näkyä silloin teidän eikä joissain tiedotteissa taikka kommenteissa taikka facebook päivityksissä taikka twitter päivityksissä vaan ne kerrotaan varjobudjetissa mikä todellakin on vain varjo tästä hallituksen budjetista

arvoisa puhemies suomen talouden tilassa on vihdoin pilkahduksia positiivisesta vireestä kuten olemme täällä jo monen edustajan kuulleet sen esiin nostaneen suomi ei suosta nouse ellei yrittäjyyttä ja vientiä saada reippaaseen kasvuun elinvoimaa ja kasvua yhteiskuntaan tulee yritysten kautta yritykset työllistävät ja tuovat parhaimmillaan runsaasti vientituloja maahamme ja kallisarvoisia veroeuroja hyvinvointiamme tukemaan ensi vuoden budjetin tavoitteena onkin kasvun vahvistaminen tätä tuetaan esimerkiksi yrittäjävähennyksellä arvonlisäveron maksuperusteisella tilityksellä sekä yritysten sukupolvenvaihdoksia helpottamalla joista hallitukselle haluan ison kiitoksen sanoa yhteiskunnassa meidän pitäisi pyrkiä pois yrittäjien työntekijöiden vastakkainasettelusta yhtään työpaikkaa ei yhteiskuntaan synny elleivät yrittäjät niitä ole luomassa yhtään kasvavaa yritystä ei ole jos ei ole työntekijöitä niitä tekemässä tarvitsemme työpaikkoja tukemaan yhteiskunnan kasvua ja tuomaan veroeuroja sen pyörittämiseen ilman yritystoiminnan talouteen tuomia veroeuroja tuomia veroeuroja ei voida heikompiosaisten olosuhteita ja tukia parantaa velaksi yhteiskunta ei voi loputtomasti elää etelä euroopassa sitä on huonolla menestyksellä kokeiltu viiden prosentin yrittäjävähennyksellä kannustetaan ihmisiä yritystoimintaan ja oman toimeentulon vahvistamiseen yrittäjävähennys koskee myös maa ja metsätalousyrittäjiä mikä on hyvä laajennus yritystoiminnan nykyiseen käsitykseen ja ajattelutapaan yrittäjät eivät pyöritä vain suuria tehtaita tai pieniä kivijalkakauppoja vaan meitä löytyy moneen lähtöön ja monelle alalle pienikin yrittäjä voi olla innokas työllistäjä ja verojen maksaja yrittäjävähennyksellä kompensoidaan muiden yritysmuotojen verotuksen epäsuhtaa verrattuna osakeyhtiöihin joiden verotusta kevennettiin reippaalla kädellä edellisen hallituskauden aikana lisäksi pienyritysten maksuvalmiutta parannetaan mahdollistamalla arvonlisäveron maksuperusteinen tilitys monelle pienelle yrittäjälle saatavien viipyminen on ollut ongelmallista kun vero on pitänyt tilittää ennen maksun saamista yrityksen tilille nyt tämäkin ongelma helpottuu monia pienyrityksiä helpottaa myös arvonlisäveron pidempiin tilitysjaksoihin oikeuttavien liikevaihtorajojen korotukset näillä pienillä muutoksilla on valtava vaikutus monelle pienyrittäjälle ja pieni tökkäys siihen että yritystoiminnan laajentaminen ja kehittäminen olisi mielekäs vaihtoehto jatkuvan päähän potkimisen sijaan yritysten maatilojen sukupolvenvaihdoksia edistetään verotuksen keinoin näin lisätään puun käyttöä vahvistetaan yrittäjämäistä metsätaloutta ja kasvatetaan tilakokoja parempi puun liikkuminen edistää myös biotaloutta ja luo uutta yrittäjyyttä biotalouden vahvistuminen vaatii hallituksen toimia jotta saamme yhteiskuntamme suuntautumaan kohti kestävämpää tulevaisuutta arvoisa puhemies hallituksen tavoitteena on tukea biotalouteen ja ruokaan liittyvien liiketoimintojen kilpailukykyä suomalainen puhdas ruoka ja maatalous pitää saada jaloilleen ja kannattavaksi jotta meillä on tulevaisuudessakin kotimaista ruokaa jotta tiedämme mitä syömme suomalainen puhtaasti tuotettu ruoka on myös loistava vientituote jonka mahdollisuuksia pitäisi hyödyntää paremmin viennin myyntipuheiksi kelpaavat saparolliset siat ja nokalliset kanat sekä poikkeuksellisen tiukka antibioottien käyttö myös salmonellavapaa tuotanto on arvostuksen ja vientikehujen arvoinen yhdessä kaupan alan kanssa voimme parantaa kotimaisen tuotannon mahdollisuuksia ja myös kasvua ulkomaille hyvän alkupotkun tälle vientityölle antaa myös valtioneuvoston periaatepäätöksen periaatepäätöksen kotimaisin tuotantokriteerein käytettävästä ruuasta julkisissa hankinnoissa halvinta kuitenkin on normien purkaminen se ei maksa valtiolle eikä kunnille mitään päinvastoin turhaa sääntelyä ja pikkutarkkaa hallinnon ohjausta pitää jatkossa purkaa entistä enemmän hallitus onkin osoittanut reipasta suhtautumista normien purkamiseen ja isoihin sääntelyä vähentäviin lakimuutoksiin onkin onkin ollut ihailtava ote haluankin kiittää hallitusta jo puretusta turhasta sääntelystä ja kehotan jatkamaan samaa työtä

ja kuten täällä moneen kertaan on on kerrottu vihreät on palauttamassa kaikki ne rahat koulutukseen mitä valtion budjetissa esitetään leikattavaksi tiedämme myös ja myös edustaja heinonen kokeneena kuntapäättäjänä tietää että

kattavat aina vain osan kustannuksista ja kunnat ovat velvoitettuja laittamaan sitten sen loppuosuuden siihen jotta saadaan kustannukset kokonaan katettua niinpä nämä nämä rahat tulevat sieltä kuntien kukkarosta ja jos valtionosuuksia annetaan tietty määrä kunnille niin silloin kunta laittaa siihen omaa rahaa päälle ja näillä rahoilla yhdessä katetaan nämä koulutukseen kohdistuneet leikkaukset korkeakoulujen indeksikorotuksen me olemme luvanneet palauttaa olisin kyllä toivonut että kokoomuksessa olisi yhtä suurella innolla paneuduttu siihen että olisivat saaneet pienennettyä hallituksen tekemiä leikkauksia koulutukseen kuin millä innolla on on nyt paneuduttu ruotimaan vihreiden varjobudjettia toisaalta tulee tietysti mieleen että jos itse on leikannut leikannut satoja miljoonia koulutuksesta niin kuinka paljon kanttia sitten riittää arvostelemaan toisten

arvoisa herra puhemies talousasioissa hallituksen linja on tuottanut tulosta ja se näkyy muun muassa eri barometreissä yritykset uskovat tänä päivänä yhä vakaammin tulevaisuuteen tilauskirjat vähitellen täyttyvät siitä on pitkä lista jo tässä tilaisuudessa lueteltu ja moni on nähnyt sen kehityksen laivatelakoilla metsäteollisuudessa matkailussa metalliteollisuudessa kemianteollisuudessa eli selkeästi suunta on kääntynyt tämänhän todisti sosialidemokraattien pitkäaikainen ministeri ja myös euroopan unionin komissaari erkki liikanen omassa puheenvuorossaan eilisiltana pääuutisissa tasan vuorokausi sitten kun hän sanoi että talouden suunta on kääntynyt ja positiiviset positiiviset tapahtumat ovat nyt seurausta harjoitetusta politiikasta tämä oli erkki liikasen vahva viesti suomalaisille illan pääuutislähetyksessä kun kuuntelin tänään täällä sosialidemokraattien puheenvuoroja niin jäiköhän liikasen eilisiltainen esiintyminen näkemättä luulen niin toinen asia on sitten kotitalouksien tilanne kotitalouksissa usko parempaan huomiseen on palautunut ihmiset alkavat vähitellen uskoa siihen että tästäkin tästäkin lamasta selvitään ja kotitalouksien uskon palautuminenhan tarkoittaa sitä että kotitaloudet alkavat pikku hiljaa investoida korjata asuntojaan talojaan omaisuuttaan laittaa kuntoon ja niin edelleen se tuo lisää taloudellista toimeliaisuutta ja tätä

myös tukee kotitalousvähennys josta hallitus on myös omat päätöksensä tehnyt pitää muistaa että ei talous ole välttämättä aina järjellisen tuntuisia päätöksiä se on myös pikkusen uskon asia kun lähtee se hyvä asia vetämään silloin alkaa taloudessa tapahtua ja sillä polulla nyt ollaan toivoisin nyt ihan vilpittömästi toivon että oppositio tarttuisi siihen tilanteeseen että nyt kun selkeästi on tapahtunut nähtäisiin myös tosiasiat eikä vain vähäpätöistä asiaa jotain leikkausta ja sitä paisutella jäävuoren kokoiseksi näinhän suinkaan ei ei kannata tehdä suunta on kääntynyt ja samalla tiellä pitää jatkaa
arvoisa herra puhemies jatkan tästä edustaja hoskosen suunnankääntämisteoriasta näinhän on suomen pankin ilmoitus oli että taantuma on nyt selätetty ja valoa on näkyvissä hyvä myönteinen uutinen samoin pääministeri sipilä päivällä kertoi että vuoden kolmannen neljänneksen neljänneksen kasvu oli tuo yksi pilkku kuusi prosenttia ja sekin antaa uskoa siihen että nämä tunnusluvut ovat pikkuhiljaa kääntymässä myönteisempään miten näihin sitten pystytään reagoimaan niin erittäin tärkeää on että yrittämisen edellytyksiä edelleen parannetaan ja mahdollistetaan se pienyrittäjien toiminta tällä maksuperusteisella arvonlisäverolla taikka yrittäjävähennyksellä tai jos löydetään vielä jotain uusia esityksiä ne ovat kaikki tervetulleita vaihtoehtoja on kiistaton tosiasia että viime aikoina suomessa ovat pk yritykset vain pääsääntöisesti työllistäneet tällä hetkellä on tietenkin myönteistä että länsi suomessa nyt nämä kaksi isoakin telakkateollisuus ja uudenkaupungin autoteollisuus pystyvät työllistämään satoja ja toivottavasti tuhansiakin työntekijöitä mutta koko suomea ajatellen pk sektorin työllistämismahdollisuudet ovat kuitenkin se aivan oleellinen asia saadaan ensimmäisen työntekijän palkkaustilanne

taikka sitten jo olemassa jotka tällä hetkellä työllistävät toimintaedellytyksiä parantamalla luotua lisää uusia työpaikkoja ja ja biotalous on mielestäni tässä se avainsana avainsana koko suomea ajatellen

pääluokka kaksikymmentäyksi

arvoisa herra puhemies on hyvä että eduskunnassa on noudatettu tiukkaa talouskuria jonka aikanaan tänne taloon toi silloinen puhemies niinistö mutta yksi asia joka tässä hivenen huolettaa on nämä isojen korjaus ja ja rakentamishankkeiden budjetit täällä on tänään kehuttu menestystarinana länsimetroa joka ei vieläkään ole valmis ja jonka budjetit ovat paukkuneet reilusti yli olympiastadioniin on laitettu rahaa tällä hetkellä miljoonaa ja olen ymmärtänyt että se ei tule lähellekään riittämään vaan sinne tarvitaan vielä merkittävästi lisää rahaa ja sitten kun katsotaan mitä on tapahtunut eduskunnan peruskorjauksessa nyt arvioidaan että tuon upean vanhan talon ja sen sen yhteyteen tehtyjen maanalaisten tilojen peruskorjaus tulee noin kaksisataa prosenttia kalliimmaksi kuin vuonna kaksituhattaseitsemän puhemies niinistön aikana arvioitiin kustannusarvio oli alun perin noin sata miljoonaa vuonna kaksituhattakaksitoista sen arvioitiin olevan kaksisataa miljoonaa ja nyt

ensi vuodelle arvioidaan että peruskorjaushankkeen kokonaiskustannukset ovat yhteensä kaksisataaseitsemänkymmentäkaksi pilkku viisi miljoonaa ja on jo julkisuudessa arvioitu että kolmeensataan miljoonaakaan ei tule riittämään joku näissä isoissa hankkeissa

niiden kustannusarviot voivat tällä tavalla paukkua ja ja tästä kyllä täytyy ottaa opiksi ei voi olla niin että laitetaan erilaisia hankkeita liikkeelle ja sen jälkeen piikki on avoin

arvoisa puhemies yritän olla tosi vikkelä tuosta edustaja heinosen puheesta innostuneena itsekin tätä mietin meillä on kunnissa länsimetrosta nyt puhumattakaan tämä sama ongelma ja minä itse henkilökohtaisesti olen miettinyt että se on myös siinä kilpailuttamisessa ja ja siellä sopimusten laadinnassa se ongelma esimerkiksi olen ollut valtionhallinnossa töissä ja me

näitä tämmöisiä tietojärjestelmiä uusimassa ja se oli pitkään vireillä ja siihen meni satojatuhansia euroja rahaa se ei sitten ottanut onnistuakseen eipä siellä kukaan oikein kunnon sopimussakkojakaan ollut muistanut neuvotella oliko muistaakseni viisituhatta euroa siis jos on satojentuhansien hanke niin se

esitellään valtioneuvoston kansliaa koskeva pääluokka kaksikymmentäkolme

puhemies olen tässä muutaman tunnin odottanut tämän puheenvuoron pitämistä ja mielenkiinnolla kuunnellut tietysti tätä budjettiin liittyvää yleistä keskustelua siihen osaltani palaan sitten maanantaina kun on työ ja elinkeinoministeriön budjetti käsitteillä valtioneuvoston kansliaan liittyen meillä ei ole mitään vastalauseita esitettävänä mutta kun valtioneuvoston kansliaan kuuluu omistajaohjausjaosto ja ja pääministeri on omistajaohjausministeri niin halusin vielä siihen aiheeseen muutaman sanan se mikä erityisesti kirvoitti pyytämään tätä puheenvuoroa oli se että tänä aamuna tapasin neste oyn kaikki henkilöstöryhmien edustajat kun he olivat eilen kuulleet mitä eduskunta on päättänyt nesteestä nesteen omistusrajojen muuttamisesta niin he tulivat huolestuneina kertomaan käsityksiään siitä että heidän mielestään näitä omistusrajoja ei olisi pitänyt lähteä muuttamaan ja kerron kohta miksi ja ja he toivoivat että kun nämä valtuudet on nyt annettu niin vielä olisi syytä harkita mitä tässä suhteessa tehdään valtiohan ei olisi jos näin toimitaan sitä pudotetaan viidestäkymmenestä pilkku yhdestä kolmeenkymmeneenkolmeen pilkku neljään prosenttiin enää enemmistöomistaja ja tämä kuusitoista pilkku seitsemän prosenttia siirrettäisiin tähän perustettavaan kehittämisyhtiöön myyntimielessä tähän liittyy tietysti se että neste on suomelle tärkeä huoltovarmuuden kannalta myös elinkeinopoliittisesti ja sen ympärille on on rakentunut suomessa merkittävä tämmöinen kemianteollisuuden klusteri neste on myös panostanut vahvasti ekologisesti ja uusiutuvan polttoaineratkaisuihin eikä se ole pelkästään öljynjalostamoyhtiö jos valtio luopuu enemmistöomistuksesta on suuri vaara että että valtion osuus ja voima sen yhtiön päätöksenteossa heikkenee ja valtion intressit eivät välttämättä aina tule turvatuiksi vaarana on että jos jokin suurempi kilpailija idästä tai lännestä tulee tähän omistukseen niin on siitä monia seurauksia muun muassa sen suhteen kuka isäntä ääntä käyttää ja mihin tutkimus ja tuotekehitys sijoittuu nämä olivat näiden henkilöstöryhmien edustajien syvimmät huolenaiheet ja helposti yhdyn niihin koska me olimme tästä myös heidän kanssaan samaa mieltä tätä päätöstä ei olisi pitänyt tehdä tätä omistusrajan muuttamista kolmeenkymmeneenkolmeen pilkku neljään tätähän ei nyt ole vielä toimeenpantu niin sen takia tietysti toivoisi suurta viisautta että tähän ei myöskään mentäisi toinen asia liittyy sitten tähän kehittämisyhtiöön siinä on kyse kahden pilkku neljän miljardin omaisuusmassan siirtämisestä budjettitalouden ulkopuolelle ei mikään pieni summa ja kehittämisyhtiö sinänsä jos siitä tulee aidosti kehittämisyhtiö jolla on resursseja joita sillä ei muuten ole muuttaa järkevästi salkun rakennetta ja sijoittaa uuteen nyt jos katsoo näitä yhtiöitä joita sinne on sijoitettu kahden pilkku neljän miljardin edestä niin tästähän tulee myyntiyhtiö ne on kaikki tarkoitettu myytäväksi nämä yhtiöt tai osat ja ja se suuri ongelma on se että pystytäänkö ja halutaanko näitä myyntituloja käyttää sitten uuden teollisen pohjan ja innovaatioitten luomiseen tässä maassa tässä mielessä tässä kehittämisyhtiön jatkovalmistelussa josta myös talousvaliokunnassa paljon keskusteltiin on paljon vielä pohdittavaa toimivaltarajoja siitä roolista johtamisjärjestelmistä tuleeko tavallaan sekavuutta siihen tapaan jolla tämä kehittämisyhtiö sitten aikoinaan lähtisi toimimaan vahvemmin tätä huolta kannattaa kyllä kantaa minä toivon että nyt näissä jatkopäätöksissä näihin kahteen asiaan kiinnitettäisiin vielä huomiota ei ole pakko muuttaa nesteen omistuspohjaa meillä on ollut pitkään se ajatus että strategisia intressejä olevia yhtiöitä on kolme finnair fortum ja neste eikä ole mitään perustetta nesteen rajan muuttamiseen tällä tavalla ne riskit joita ne henkilöstöryhmätkin edustivat tänään minusta todellisia ja sen takia halusin tulla sen tänne myöskin teille kertomaan mutta meillä ei siis ole mitään vastalausetta tähän

suomessa valtion omistamien yhtiöiden arvo on poikkeuksellisen suuri itse asiassa oecdn mukaan eurooppalaisessa vertailussa suomi on kärjessä ja omistajapolitiikka on sellainen joka tässäkin salissa on lukuisia kertoja puhututtanut ja niin kuin edustaja ihalainen edellä edellä toi esille niin meillä on erilaisia valtion omistamia yhtiöitä on niitä joilla on jokin tietty erityistehtävä monopoliyhtiöitä sitten finanssi intressi eli tällainen puhtaasti sijoitusnäkökulma ja strateginen intressi ja kyllä jaan monessa mielessä edustaja ihalaisen näkemykset nesteestä se on ollut suomalainen menestystarina monessa ja siitä on kasvanut merkittävä toimija suomessa ja totta kai tällaisissa kysymyksissä kun myyntivaltuuksia haetaan pitää pohtia juuri tuolla tavalla eli mikä on se järkevä tapa edetä sitten tuon myyntivaltuuden jälkeen kun omistajaohjauksesta nyt puhutaan niin yhden erityistehtävää hoitavan eli vrn omistajaohjaus kuulunee kuulunee liikenneministerille mutta kun omistajaohjauksesta saan tähän pienen tämmöisen aasinsillan niin mahdollisuuden hyväksi olen huolissani siitä että vr ei tällä hetkellä minun mielestäni täytä sitä erityistehtävää joka sille on annettu monopoliyhtiönä on ollut täysin vastuutonta että vr on poistanut tampere helsinki väliltä hämeenlinnasta lukuisia vuoroja ja riihimäeltä lukuisia vuoroja ja itse asiassa tehnyt sen että tämä kasvukäytävä jonka maamme hallitus on on myös tunnustanut mal sopimusten kautta ei pystykään kasvamaan sinne ei enää haluta muuttaa sen takia kun sieltä ei pysty käymään pääkaupunkiseudulla töissä ja itse toivon että kun yhtiöllä on erityistehtävä niin sitä myös noudatettaisiin tai sitten luovutaan tästä asemasta ja avataan

arvoisa herra puhemies lyhyesti vain omistajaohjauksesta edustaja lauri ihalainen nosti oivallisesti esille tämän omistajaohjauksen tärkeyden siitä voimme olla totta kai eri eri puolueissa eri mieltä mikä on oikeaa omistajaohjausta mutta vrn liikennepolitiikka ja ja ratahallintokeskuksen politiikka yleensä miten ratoja ylläpidetään tässä maassa on joiltakin osin sellaista että esimerkiksi rataverkon kunnostuksen osalta kotikuntaani ilomantsiin joensuusta tuleva rata korjattiin heinävaaralle asti aikanaan ja se loppuosa heinävaaralta ilomantsiin jätettiin korjaamatta vaikka valtio lupasi silloin niin sanottujen vähäliikenteisten ratojen korjauksen yhteydessä laittaa sen rataosan kuntoon nimenomaan puutavarakuljetusten takia nyt sille radalle on ilmestymässä lisää käyttöä ja nyt luin saamastani sähköpostiviestistä juuri minuutti sitten että viranomaistyönä ollaan valmistelemassa pikkuhiljaa näiden ratojen lakkauttamista eihän se liikennepolitiikka voi olla tätä että joku virkamies vetää linjoja tässä maassa ja sitten eduskunta ne ikään kuin vahingossa hyväksyy tällainen liikennepolitiikka jota ratahallintokeskus harjoittaa niin kuin valtion nimissä ohjaa esimerkkinä kerron arvoisa puhemies lyhyesti esimerkiksi joensuusta outokumpuun menevällä sysmäjärven asema jonka aseman statusta ratahallintokeskus halusi muuttaa niin että sieltä ei voida kappaletavaraa kuormata näin ollen piippo osakeyhtiö olisi jäänyt vaille kuljetusmahdollisuutta kun heillehän tulee raaka aine kazakstanista polyeteeni jonka he jalostavat köysiksi ja erilaisiksi muoviverkoiksi

arvoisa herra puhemies tämä koskee juuri sitä osoitan tällä puheenvuorollani sen että nimenomaan omistajaohjauspolitiikka on eri asia joka on tärkeä mutta omistajaohjauspolitiikka ei voi olla sellaista että ratahallintokeskus elää omaa maailmaansa ja me täällä olemme jotakin mieltä tähän pitää kiinnittää valtioneuvoston huomiota että omistajaohjauspolitiikka on terävää ja sitä omistajaohjauspolitiikkaa tehdään täällä eikä ratahallintokeskuksessa tai vrllä kuten edustaja heinonen mainitsi